päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti

edustaja koponen ari
arvoisa puhemies suomen valtio ottaa tänä vuonna uutta velkaa lähes kaksikymmentä miljardia hallitus on viemässä suomen ikuiseen yhteisen eu alueen velkavankeuteen tämänhetkisen tiedon mukaan hallitus hyväksyy euroalueen yhteisvastuulle uuden seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron paketin josta iso osa on suoraa tukea jäsenmaille suurin osa on menossa etelä euroopan huonosti talouttaan hoitaneille maille kuten italialle jonka osuus elvytyksestä olisi huimat sataseitsemänkymmentäkolme miljardia vertailun vuoksi on hyvä mainita että italia on euroopan selvä ykkösmaa veronkierrossa ja menettää vuosittain tämän takia jopa satayhdeksänkymmentä miljardia euroa tätä hallitus haluaa lähteä tukemaan me perussuomalaiset emme voi käsittää tätä täysin isänmaan edun vastaista politiikkaa kun omakin velkasuhteemme lähestyy kriisimaiden tasoa myös presidentti niinistö arvioi että euroalueen olisi palattava alkuperäiseen toiminta ajatukseensa ja no bail out periaatteeseen arvoisa ministeri miksi te haluatte järkyttävän suuren yhteisvastuun taakan tulevien suomalaisten sukupolvien harteille vastatkaa rehellisesti miksi

arvoisa puhemies ei hallitus halua eikä varmaan kukaan halua tuskin eduskuntakaan haluaa hallitus lähtee siitä että se komission esitys joka on esitetty ei sellaisenaan suomelle käy vaan me alamme neuvottelemaan siitä ja silloin me neuvottelemme niiden reunaehtojen puitteissa joita eduskunta meille on aikaisemmin asettanut ja tulee asettamaan hallitus on saanut oman kantansa aikaiseksi se tarkoittaa sitä että eduskunnalla on suomessa budjettivalta ja sitä noudatetaan me tiedämme että on tarpeita tehdä eurooppalaista elvytystä kuten on tarpeen tehdä myös kotimaista elvytystä mutta kaikkien ratkaisujen mihin sitoudutaan täytyy olla määräaikaisia tarkkarajaisia ja budjetista päättää aina eduskunta me lähdemme nyt neuvottelemaan siitä minkälainen ratkaisu tulee edustaja koponen kysyi miksi me hyväksymme komission esityksen ei se komission esitys tule olemaan lopullinen päätös vaan se on komission esitys josta alkaa neuvottelu
ja nyt pyydän niitä edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla viides painiketta
arvoisa puhemies parhaillaan italia suunnittelee jo verohelpotuksia ja sisäministeri ohisalo ihastelee kuinka espanjan ottamassa käyttöön perustulon rahaa tuntuu siis olevan jaettavaksi eu maksaa suomi maksaa ei näiden valtioiden tarvitse jatkossakaan tehdä mitään menoleikkauksia tai maksaa rehellisesti veroja meillä suomessa saadaan valmistautua päinvastaiseen toimintaan korotetaan veroja jotta saamme lahjoitettua euroja etelä euroopan korruptoituneiden maiden loputtomaan piikkiin joiden kotitaloudetkin ovat nettovauraampia kuin me suomalaiset yhdeksänkymmentä luvun lamassa pelastettiin suomalaisia pankkeja duunarien ja yrittäjien selkänahalla nyt tilanne on vieläkin järkyttävämpi hallitus haluaa maksaa ulkomaisten pankkien saatavat ja etelän yli varojensa elävien veronkierron veronkierron

arvoisa puhemies haluan nyt korjata väärän käsityksen joka tämän elpymisrahaston osalta on tietyissä puheenvuoroissa sitkeästi alkanut elämään tässä elpymisrahastossahan ei ole kyse siitä että yhdessä lähtisimme jotakin yksittäistä jäsenmaata pelastamaan jonkunnäköisestä talousahdingosta vaan tässä on kyse siitä että kun koronakriisi on iskenyt erittäin voimakkaan reaalitalouden sokin koko eurooppaan niin nyt haemme niitä yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja joilla elvytämme koko euroopan taloutta ja tämä on suomen etujen mukaista meidän etumme on se että talous lähtee tämän kriisin jälkeen kasvuun me hyödymme siitä niin työllisyyden kuin kuin tietenkin julkisen taloudenkin näkökulmasta että talous kasvaa ja suomen etu on se että koko euroopassa talous elpyy sillä meidän iso vientialueemme me olemme yhteisillä sisämarkkinoilla ja sen vuoksi teemme tätä kokonaisuutta yhdessä ja etsimme niitä ratkaisuja kyse ei ole mistään yksittäisen jäsenmaan pelastamisesta tai auttamisesta vaan yhteisestä projektista siitä että eurooppa tämän koronakriisin aiheuttamasta sokista selviää

arvoisa herra puhemies komission esitys on todennäköisesti yliampuva jotta saataisiin neuvotteluvaraa monet pienet nettomaksajat ei toki suomi ovat suhtautuneet esitykseen hyvin kriittisesti seitsemänsataaviisikymmentä miljardia tingataan vaikkapa seitsemäänsataan miljardiin ja sitten kaikki voivat julistaa voittaneensa suurin kysymys ei liity tarkkaan euromäärään vaan periaatteisiin tulonsiirrot ja yhteisvastuu kannustavat eteläisiä jäsenmaita jatkamaan sellaista talouspolitiikkaa josta niiden ongelmat pohjimmiltaan johtuvat miksi ne tekisivät poliittisesti vaikeita rakenteellisia uudistuksia kun ne tietävät että joku muu viime kädessä kuittaa laskut voidaan myös kysyä miten uskottavaa on eun puhe oikeusvaltiosta ja sääntöperusteisesta maailmasta jos se ei noudata edes omia sääntöjään mitä merkitystä on säännöillä jos ne ovat aina alisteisia politiikalle

arvoisa puhemies tätä kokonaisuutta on syytä katsoa hyvin rauhassa ja maltilla valtioneuvosto on tänään muodostanut oman kantansa tähän aika mittavaan komission elvytyskokonaisuuteen ja meidän pitää tunnistaa tästä suomena vientivetoisena jäsenmaana myöskin meidän omat intressimme meidän etumme on se että eurooppa elpyy se lähtee kasvuun ja kestävään kasvuun jossa panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen ilmastokestävään kasvuun ja sellaiseen eurooppaan joka pysyy vahvana ja yhtenäisenä ja kykenee ratkomaan globaaleja ongelmia te sanoitte edustaja halla aho että

mukaan lukien
arvoisa puhemies huomaan että hallitus on hyvin mieltynyt käyttämään tätä sanaa elvytys niin omassa lisätalousarviossaan kuin puhuttaessa euhun siirrettävistä rahoista voin teitä siinä sen verran neuvoa että teidän omassa lisätalousarviossanne läheskään kaikki mitä te kutsutte elvytykseksi ei sitä ole ja uskoisin että suomalaiset veronmaksajat eivät halua elvyttää italiassa sitä rahapulaa mikä siellä on mafian takia eivätkä halua elvyttää espanjan perustuloa aina kun tästä asiasta täällä puhutaan täällä vedotaan markkinoihin sisämarkkinoihin turvallisuuspolitiikkaan jopa imagoon mutta hallitus uskaltaisitteko te laskea ihan konkreettisesti jäsenmaksujen ja vastuiden todelliset kustannukset ja verrata niitä maksuihin joita itsenäinen maa suomi maksaisi markkinoille pääsystä olen oikeasti hieman huolissani kertokaa hallitus onko teillä tiedossanne ne valtavat riskit

vuosi eduskunnalle raportoidaan esimerkiksi hallituksen toimintakertomuksesta siellä on olemassa kaikki ne sitoumukset ja vastuut joita suomella on meillä on niitä paljon toki kansallisesti omasta takaa meillä on telakkateollisuutta joka on tarvinnut tukea meillä on olemassa eurooppalaisia sitoumuksia esimerkiksi eurooppalaisen vakausmekanismin puitteissa mutta niin on jokaisella euromaalla olemassa ihan samassa suhteessa heidän talouteensa se että me olemme kansallisesti

arvoisa puhemies mielestäni kun keskustellaan esimerkiksi tämän elpymisrahaston kustannuksista samalla on hyvä nähdä myös se toinen puoli mitä tapahtuu jos me emme tee yhdessä senkaltaisia toimia että euroopan talous tämän koronakriisin aiheuttaman sokin jälkeen selviytyy ja elpyy

taantuman aikaan ja me emme yhdessä pyrkisi juuri tämänkaltaisessa suhdannetilanteessa tekemään sellaista politiikkaa ja tukemaan senkaltaista politiikkaa jossa investoidaan tulevaisuuteen työllisyyteen ja kasvuun ne vaihtoehtokustannukset olisivat erittäin suuria pitäisin sellaista ratkaisua jossa emme hakisi kasvun avaimia tällaisen sokin keskellä

arvoisa herra puhemies on totta että suomen kannalta on aivan välttämätöntä se että eurooppa toipuu elpyy lähtee kasvamaan ja siihen tarvitaan yhteisiä toimia se on suomalaisten vientiyritystenkin etu sen lisäksi tässä tehdään suuria päätöksiä eu rakenteisiin ja niistä pitää saada toimivat suomella pitää olla selkeä kanta ja mielestäni sen pitäisi olla vanhan linjan mukainen joka perustuu talouskuriin tiukkoihin talouspolitiikan sääntöihin kilpailukyvyn hakemiseen markkinakuriin siihen että jokainen vastaa omasta taloudestaan näistä sanoista joita kävin läpi nopealla luvulla kun muutama minuutti sitten saimme hallituksen kannan sieltä näitä sanoja ei juuri löydy voisi vetää yhteen että

suomen eu politiikan linja on muuttunut enkä enää ihmettele sitä että suomi ja hallitus eivät halua olla samassa pöydässä entisten yhteistyökumppaneiden muiden pohjoismaiden tai pienten pohjoisten valtioiden kanssa joissa on kiinnitetty huomiota nimenomaan talouskuriin ja siihen että jokainen hoitaa omat asiansa

puhemies itse kyllä näen että suomen eu politiikan linja on ollut pitkään hyvin samansuuntainen ja myöskin nyt kun me emme valmistaudu vain elpymisrahasto neuvotteluihin vaan se on vain osa isompaa kokonaisuutta eli monivuotista rahoituskehystä myös neuvotellaan niin kyllä tämä pitkä linja on nähdäkseni siellä sisällä mukana mielestäni ei ole niinkään oleellista se olemmeko jossakin porukassa vaan kyllä meidän etumme tietenkin on se että me katsomme mistä kokonaisuudesta myös suomi hyötyy kaikkein eniten ja tämän

euroopan unioni ottaisi rahastoa varten ensimmäistä kertaa historiansa aikana merkittävän suuruisen lainan jonka jäsenmaat sitten maksaisivat takaisin samassa suhteessa kuin maat normaalisti osallistuvat eun budjettiin kysyn nyt teidän arviotanne siitä eikö ole niin että euroopan unioni tässä rikkoo omia sääntöjään koska perussopimuksessa todetaan että unioni ei saa rahoittaa toimintaansa velaksi ja tämä esitys toisi suomelle seitsemän viiva kahdeksan miljardin euron lisävastuut muiden

puhemies aloitan tästä edustaja räsäsen hyvän kysymyksen jälkimmäisestä osasta onko eu enää sama tietysti on niin että eihän eu ole ollut syntyessään valmis se on kehittynyt hiili ja teräsunionista sellaiseksi nyt tällä hetkellä jäsenmaan unioniksi mikä se tällä hetkellä on unioni kehittyy ajan myötä ja se on ihan luonnollista sanotaan että erityisesti kriiseissä eu kehittyy ja menee eteenpäin se on kuin pyörä jota täytyy polkea että se pysyy liikkeessä ja ja tällä tavalla unioni muotoutuu ajan kanssa nyt tässä on kysymys siitä millä tavalla me vastaamme tähän globaaliin pandemiaan tähän erittäin traagiseen terveyskriisiin joka on vaatinut ihmishenkiä kaikkialla myös eu jäsenmaissa millä tavalla me tähän kriisiin vastaamme miten unioni yhdessä rakentaa elpymistoimia yhteistä kestävää kasvua sitten on tämä juridinen puoli johon puhemies edustaja räsänen myöskin puuttui se on seikka jota meidän täytyy hyvin nöyrästi tutkia me tutkimme sitä täällä suomessa päämiehet käyvät keskustelua eurooppa neuvostossa komissio itsenäisenä instituutiona on rakentanut tämän esityksen kestävästi unionin perussopimuksiin perustuen komission tulkinta on se että perussopimuksia noudatetaan mutta tämä käydään vielä lävitse

puhemies suomen talous on erittäin riippuvainen siitä miten koko euroopan talous pärjää meidän kansantaloudestammehan noin neljäkymmentä prosenttia on vientiä ja viennistä reilusti yli puolet menee eu maihin eli on meidän kansallinen etumme että eu toimii jotta tästä koronakriisin aiheuttamasta talousalhosta elvytään komissio esittää yhtenä toimenpiteenä näiden elvytystoimien rahoitukseksi uusia suoraan eulle meneviä verotuloja ja haluaisin hallituksen kantaa tähän kysyä jos näitä perustetaan niin silloinhan ei olisi enää kysymys siitä että suomalaisilta kerätään veroja joita sitten maksetaan mahdollisesti alhaisemman verotuksen maiden auttamiseen vaan tulonlähteet

puhemies mitä tulee veroihin että suomi on jo puheenjohtajakautensa aikana edistänyt esimerkiksi muoviveron aikaansaamista eurooppalaisella tasolla totta kai muoviveron tai lentoveron kaltaiset asiat eivät voi tapahtua yksittäisessä maassa vaan suurempi vaikutus niillä on jos ne ovat mahdollisimman laajoja siksi suomi katsoo että tietyissä olosuhteissa kuten esimerkiksi muovin kohdalla voi olla järkevää että me saisimme

yhdessä asiassa pääministeri marin oli kyllä äsken oikeassa eihän tällä kyllä mitään yhtä maata pelasteta päinvastoin tässähän vedetään välistä nettona viisi miljardia suomalaisten veronmaksajien rahaa moneenkin maahan jotka ovat hoitaneet taloutensa huonosti italiaan espanjaan ranskaan jopa puolaan joka ei ole edes kärsinyt koronasta niin paljon kuin moni muu maa tässä siirrytään nyt rehellisesti yhteisvastuulliseen velkaan ja suoriin unionin sisäisiin tulonsiirtoihin tosin kukapa on ennenkään uskonut että niitä velkoja takaisin maksetaan mutta lahjaa ei tarvitse edes yrittää maksaa takaisin kysynkin hallitukselta miten miten näette jos tämä toteutuu mitä tämä tarkoittaa moraalikadon kannalta kuka enää maksaa velkansa ja hoitaa talouttaan kunnolla jos on kuitenkin varmuus siitä että muut maksavat entä onko tämä hallituksen mielestä jo viimeinkin liittovaltiorakenne mikä on suomen asema siinä liittovaltiossa kun olisimme kooltamme samaa luokkaa kuin lappeenranta suomen kansallisella tasolla
arvoisa puhemies tätä kokonaisuutta pyrin avaamaan tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani kyse ei ole senkaltaisesta välineestä jolla pyritään yksittäisiä jäsenmaita tai jotakin yhtä jäsenmaata pelastamaan pelastamaan taloudellisista vaikeuksistansa tai esimerkiksi suuruudesta vaan tämä on väline jolla pyritään auttamaan koko eurooppaa elpymään ja sen vuoksi minun mielestäni sitä ei ole hedelmällistä käsitelläkään siitä näkökulmasta että ikään kuin pelastaisimme joitakin yksittäisiä talouksia ei tämä elpymisrahasto olisi millään tavalla väline esimerkiksi italian

puhemies on tietysti niin että suomelle on välttämätöntä se että koko eurooppa pääsee kasvuun koska me elämme viennistä ja ja ennen kaikkea siitä viennistä joka menee eu alueelle ja myöskin se ymmärretään että silloin kun ollaan tämmöisen kriisin keskellä tulee asioita joissa täytyy myös yhteisesti auttaa niitä jotka ovat kriisistä eniten kärsineet mutta on kuitenkin hyvä muistaa tässä se mistä tässä elvytysrahastossa on kyse

jos ne maat jotka olisivat eniten kärsineet tästä koronakriisistä olisivat olleet ruotsi hollanti ja saksa

koska nämä valtiot kykenisivät saamaan edullisesti lainaa markkinoilta muutenkin ja ne kykenisivät itse elvyttämään omaa talouttaan me tarvitsemme rahastoa koska ne ovat ranska italia espanja jotka ovat huonosti hoitaneet talouttaan jo pitkään joten kysymys kuuluu että kai me voimme asettaa sellaiset ehdot että me emme enää uudestaan ajaudu samaan tilanteeseen kun seuraava kriisi tulee eli vahvasta taloudesta pidetään

arvoisa puhemies kyllä tämä koronakriisi ja sen aiheuttama reaalitalouden erittäin nopea taantuminen on euroopan yhteinen ongelma tämä sokki on näkynyt niin suomessa niin ruotsissa niin saksassa niin italiassa niin espanjassa kuin kaikissa euroopan maissa ja tämä taloudellinen kriisi joka koronakriisin seurauksena on syntynyt ei sinänsä edes ole kytköksissä siihen kuinka vahvasti korona itsessään on esimerkiksi maiden terveystilanteessa näkynyt tai tai maiden tilanteessa näkynyt vaan taloudellinen tilanne on joka puolella heikentynyt voimakkaasti ja on totta että eri mailla on erilaisia mahdollisuuksia tämänkaltaisiin akuutteihin kriiseihin vastata mutta meidän kannattaa mielestäni ajatella tätä nimenomaisesti myös koko euroopan näkökulmasta siitä syystä että me olemme niin kiinteästi osa yhteisiä sisämarkkinoita osa yhteistä talousaluetta ja osa yhteistä taloutta että me emme yksinkertaisesti

puhemies tekisi mieli hallitukselta kysyä millä hallitus vähentäisi näitä valheellisia ja virheellisiä väitteitä joita perussuomalaiset täällä esittävät tässä vaiheessa ei ole mitään pakettia hyväksytty ja täytyy myös muistaa kuten teillekin on sähköposti tullut että komission esittämä malli ei tällaisenaan tule suomelle kelpaamaan

on aivan liian suuri kuten moni hallituksen ministeri on julkisuudessa todennut ja maksutaakka sitä kautta myöskin aivan kohtuuton ja kyllähän meistä moni on myöskin tässä salissa huomauttanut että siitä avustuspainotteisuudesta on päästävä sinne lainamuotoisuuteen jos tästä neuvotteluja päästään kohta jatkamaan ja vielä periaate jonka valtiovarainministeri hyvin totesi on se että jatkossakin jokaisen maan on huolehdittava omasta talouspolitiikastaan mutta katsoisin jo seuraavaan vaiheeseen ja siihen millä suomi tulee huolehtimaan että tämä meidän kantamme jota ministerivaliokunta on tänään käsitellyt saa kannatusta eli mistä me haemme kumppaneita tälle hyvälle kannallemme jotta myös suomen tavoitteet

erittäin tärkeä kysymys ja ja tietysti me toimimme tässä aktiivisesti tiedän että pääministeri käy päämiestasolla keskusteluita itselläni on tässä iltapäivällä puhelu saksan ministerin ja pohjoismaisten kollegojen kanssa ja tällä tavalla näitä asioita viedään eteenpäin kesäkuun päämieskokousta pohjustaa eurooppaministereiden yleisten asioitten neuvosto jossa myöskin tätä keskustelua käydään ja me haemme niissä asioissa mitkä kulloinkin ovat meille tärkeitä

aina varmistamme että isänmaan ääni kuuluu ja suomen etu etenee ja meitä kuunnellaan eikä meitä pidetä automaattisesti johonkin tiettyyn porukkaan kuuluvana ja jätetä ulos joistain toisista me varmistamme että suomen vaikutusvalta on aina maksimaalinen

arvoisa herra puhemies nähtävästi jouni ovaskan esimerkkiä mukaillen täällä saa nykyisin puhua valehtelijoista minä kerron missä on valehtelijoita he istuvat tuolla kiitos arvoisa herra puhemies jopa tasavallan presidentti on esittänyt kritiikkiä tätä tulevaa eun elvytysrahastoa kohtaan esityksessä suurin osa on lahjarahaa se on lahjarahaa jonka hallitus ottaa suomalaisten veronmaksajien kukkarosta ja laittaa huonosti talouttaan hoitaneiden maiden kukkaroihin kyse on ja miljardeista ja miljardeista euroista perussuomalaiset eivät antaisi senttiäkään ei senttiäkään ei sentin senttiä arvoisa herra puhemies hallitus on nyt hyvä ja kertoo mikä teidän rajanne on paljonko olette valmiita lahjoittamaan eulle arvoisa valtiovarainministeri katri kulmuni onko se kymmenen miljardia kaksikymmentä kolmekymmentä neljäkymmentä vai viisikymmentä miljardia kiitos
muistutan edustajia vakaasta ja arvokkaasta käytöksestä

arvoisa puhemies vaikka ei tietenkään saa arvoisa herra puhemies muistella historiaa niin kyllä perussuomalaiset olivat valmiita tukemaan yhteisiä eurooppalaisia periaatteita silloin kun kreikka oli ajautunut vaikeuksiin ja kyllä viime vaalikaudella tehtiin perussuomalaisten tuella myös kreikkaa auttava paketti kyllä tästä kaikki puolueet varmasti kantavat oman osansa päätöksiä on tehty jokaisessa hallituksessa minun täytyy muistuttaa edustaja antikaista että suomi on juuri tänään hallituksen osalta linjannut että me emme hyväksy komission esitystä sellaisena kuin se on

esittänyt niin asia ei ole niin me emme hyväksy sitä sellaisenaan me lähdemme siitä että paketin täytyy olla pienempi sen täytyy perustua lainalle ja siellä täytyy olla selkeät kriteerit sille kuinka paljon sitä voi saada miten se toimii ja mikä on suomen tarkkarajaisuus sitähän me siellä seuraamme sitä käsitellään yhdessä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

puhemies kuten valtiovarainministeri ensimmäisessä puheenvuorossaan totesi niin suomi ei ole hyväksymässä komission ehdotusta elvytystä tarvitaan sekä suomessa että euroopassa mutta kyllä opposition huoli on myöskin oikeutettu siinä että silloin kun rahaa on jaossa niin helposti sitä suuntautuu sellaisiin kohteisiin jotka vain kannustavat laiskuuteen kannustaisin kyllä hallitusta erityisesti talouskysymyksissä hakemaan kumppaneita hansamaista ja ranskasta löytyy kumppani jossakin toisessa asiassa puolustusasioissa maatalousasioissa ja niin edespäin kaiken elvytyksen pitäisi tukea kilpailukyvyn paranemista tehtiinpä sitä suomessa tai euroopan unionissa

kun tämä koko kriisi lähti tuolta kiinasta liikkeelle niin erityisesti minä näkisin tässä tilanteessa mahdollisuuden siihen että mietittäisiin euroopassa yhdessä niitä keinoja millä kiina riippuvuutta vähennetään ja käytettäisiin yhteisiä ponnisteluja yhteistä rahaa siihen että työllisyyttä ja kilpailukykyä parannetaan kysymykseni hallitukselle on onko suomi vaatimassa ehdollisuutta rakenteellisiin muutoksiin ja ollaanko tätä käyttämässä kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseen

arvoisa puhemies edustaja sipilältä hyvä kysymys josta kuuluu kokemuksen vahva ääni se on juuri näin että suomi on vaatimassa että kilpailukyky huomioidaan että eun kyky vastata tähän globaaliin suurvaltapoliittiseen tilanteeseen ja kilpailutilanteeseen on paremmalla pohjalla juuri niitä me ajamme eteenpäin ja kyllä tähän pakettiin tulee ehdollisuutta sanottakoon se nyt selvästi tässä että myös komission esityksessä lähdetään siitä että rahoitus sidotaan eurooppalaisessa ohjausjaksossa maakohtaisten suositusten perusteella annettaviin rakenteellisiin uudistuksiin

euromaiden bruttokansantuote ei ole noussut takaisin yli vuoden kaksituhattakahdeksan huippulukemien euron taakka on valtava ja vihervasemmistohallitus keskustan siunauksella avaa tietä vain suuremmille yhteisille veloille ja synkälle tulevaisuudelle eun osavaltiossa nimeltä suomi

jatkuvalla rahan lapioinnilla ja tulonsiirroilla kuten olemme huomanneet on vaikea nähdä että euroopan maiden taloudenpito ja riippuvuus ekpstä voisi päättyä muuhun kuin kyyneliin arvoisa hallitus voitteko vielä kertoa kumpi on teille tärkeämpää pumpata rahaa euroopan pahimpien veronkiertäjämaiden kassoihin vai isänmaan etu edustaja kulmuni kulmuni kertoo täällä aina että se on se on eduskunta mikä päättää mutta jos näistä äänestetään niin luulenpa että se on hallitus mikä näistä päättää eli turha sitä on kaataa tänne opposition niskaan

arvoisa puhemies kyllä hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja näin sen pitääkin olla se on aivan selvää voin myös todeta sen että hallitus on isänmaan asialla se on ilman muuta selvä asia ja isänmaan etu on se että eurooppa toipuu tästä koronakriisin aiheuttamasta taloudellisesta sokista mahdollisimman pienin vaurioin että saamme aikaan yhteistä kasvua saamme vahvistettua työllisyyttä saamme investointeja eurooppaan se on isänmaan etu nämä puheenvuorot joita erityisesti perussuomalaisten ryhmästä on käytetty mielestäni kuvaavat maailmaa joka ei ole se maailma missä me tällä hetkellä olemme tästä keskustelusta unohtuu kokonaan se minkälaisen kriisin kourissa me olemme yhä edelleen minkälainen kriisi korona on ollut euroopalle suomelle koko maailmalle ja minkälaisen sokin se talouteen on aiheuttanut nyt me etsimme välineitä tähän kriisiin jotta voisimme selvitä mahdollisimman vähin vaurioin jotta voisimme tästä yhdessä toipua mahdollisimman nopeasti tämä maailma jota kuvaatte ja nämä tilanteet joita kuvaatte

arvoisa puhemies hallituksen lisätalousarvio lyö ennätykset menolisäysten määrässä yhteistä velkaa ollaan nyt ottamassa lisää noin kaksikymmentä miljardia euroa siis yli seitsemäntuhatta euroa uutta velkaa jokaista suomalaista työssä käyvää kohden vanhan päälle arvon kollegani edustaja kurvinen sanoi eilen seuraavasti mehän ollaan nyt sellaisessa tilanteessa että koko kevät on höylätty luottokorttia ja syksyllä sen maksun aika tulee juuri näin kurvinen ja maksun suhteen meillä on kaksi vaihtoehtoa meillä on kaksi vaihtoehtoa joko rajut veronkorotukset tai työssä käyvien määrän nostaminen pysyvästi sadoillatuhansilla siis ruotsin tason tuntumaan lyhytaikainen elvytystyöpaikka ei riitä vaan pysyvästi rakenteellinen työttömyys alas ja siis elvytys on paikallaan mutta se tarvitsee kaverikseen heti aidot työllisyysuudistukset joilla lasku kuitataan ilman veronkorotuksia valtiovarainministeri kulmuni onko teistä reilua ja oikein että nyt saatatte suomen ennätysnopean velkaantumisen tielle ilman että teemme samalla päätökset joiden avulla suomessa on pysyvästi ainakin sadassatuhannessa työssä käyvää enemmän onko teistä ministerinä ja puoluejohtajana hallituksen talouspolitiikka uskottavaa puuttuvien työllisyystoimien valossa
tästä minuutin aikarajasta
arvoisa herra puhemies tämä elvytyslisätalousarviohan on tehty hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja toivon totisesti ettei yksikään hallitus joudu enää tämänkaltaisissa olosuhteisessa toimimaan että maassa on poikkeusolot olemme joutuneet kannattelemaan yrityksiä muutaman kuukauden tukemaan antamaan sinne tukea ja turvaa olemme toistaiseksi jotenkuten siinä onnistuneet työllisyys on myös pystynyt avautumaan jälleen kun olemme päässeet rajoituksista myös hieman erilleen joten se virus ja pandemia on edelleenkin kaiken pohjalla emmehän me normaalioloissa voisi tämänkaltaista tilannetta nähdä kehys se kuuluisa menosääntö ei olisi voimassa mutta siitä seuraa se että kun me olemme laittaneet nyt tärkeisiin asioihin elvytystä jotta valtio ottaisi sitä iskua vastaan että maa selviäisi hyvin niin meidän täytyy myös pystyä tasapainottamaan taloutta ja silloin se että hallitus on päättänyt linjata työllisyystavoitteen nostamisesta on aivan välttämätön asia me emme selviä talouden tasapainoisesta jälleenrakennuksesta ilman että meidän työllisyysasteemme tulee nousemaan siitä mitä vuosi sitten

arvoisa puhemies on aivan selvää että tämän kokoisen kriisin vaikutukset ovat niin suuret että niitä ei lyhyessä aikavälissä pystytä paikkamaan itse näen näin että meillä on kolme isoa kokonaisuutta joita kaikkia tarvitsemme jotta taloudellisesti pääsemme kestävälle uralle ensimmäinen näistä on kasvun hakeminen muun muassa investointeja tekemällä ilman talouskasvua ilman elpymistä me emme tästä kovin helposti selviä sen takia ensimmäiset panostukset pitää laittaa siihen että koko eurooppa ja suomi lähtee taloudellisesti oikealle kasvun uralle joka on myös ympäristöllisesti kestävämpi toinen kokonaisuus liittyy rakenteellisiin uudistuksiin niihin työllisyystavoitteisiin joita suomella on ja työllisyyspolitiikkaa pitää tehdä vahvasti aivan kuten ministeri kulmuni totesi ja kolmantena isona kokonaisuutena jota uskon että väistämättä joudumme myös tarkastelemaan ovat sopeutustoimet niin tulo kuin menopuolella joudumme arvioimaan myös sopeutustoimia

ja nyt ne edustajat jotka haluavat tästä aihealueesta haluavat esittää lisäkysymyksiä nouskaa seisomaan ja painakaa viides painiketta edustaja mykkänen jatkaa
arvoisa puhemies te kerroitte että tulette asettamaan elokuun budjettiriihessä työllisyystavoitteen me puhumme siitä että käsi kädessä menolisäysten kanssa täytyy tehdä ne päätökset joilla sadat tuhannet työsuhteet tulevat suomeen pysyvästi ja rakenteellinen työttömyys laskee näissä on aika iso epäsuhta olisi nyt vähintään se uusi tavoite lukittu tänään ja vielä ne päätöksetkin tehdä hallitusohjelmassa on tai ainakin siellä oli eräs hyvä sääntö siinä lupasitte että ette tee pysyviä menolisäyksiä ennen kuin teette päätöksiä jotka tuovat pysyvästi lisää tuloja ja niitä tuloja tuovia päätöksiä ei nyt kuultu yhtäkään syksyllä asetitte sentään seitsemän työryhmää työllisyyttä valmistelemaan pääministeri marin hallituksenne lupasi eilisessä kannanotossaan että työllisyys paranee jopa alkuperäistä kuudenkymmenentuhannen tavoitetta enemmän ja että päätökset tehdään tällä vaalikaudella rehellisesti katsoen teillä ei ole enää varaa yhteenkään säätytalon kokoukseen jossa ei tule niitä päätöksiä joilla työsuhteita tulee satoja tuhansia lisää oletteko valmiita tässä ja nyt antamaan työllisyysryhmille uuden toimeksiannon että jo elokuun budjettiriiheen valmistellaan ne päätökset jotka te

puhemies mielestäni myös tässä puheenvuorossa unohtuu se tilanne missä me tällä hetkellä olemme ei nyt ole aika etsiä esimerkiksi tulonlisäyksiä vaikkapa verotuksen kautta tähän tilanteeseen jossa me olemme kärsineet erittäin voimakkaasti taloudessa vaan nyt on aika etsiä kasvua ja elpymistä niin että pääsemme tästä kriisistä ulos mutta on aivan selvää myös se että pidemmällä aikavälillä meidän pitää löytää tulonlisäyksiäkin

tukemalla sitä valtion taholta esimerkiksi nämä infrapanostukset joita nyt tässä lisätalousarviossa tehtiin ovat monelta osin juuri sellaista merkittävää elvytystoimintaa jolla saamme yksityisiä investointeja vauhditettua iso osahan näistä oli nimenomaisesti elinkeinoelämän toimintakykyä ylläpitävää ja tukevaa ja investointeja tukevaa toimintaa

arvoisa puhemies edustaja kysyi työllistämistoimista ja siitä miten tässä tilanteessa toimitaan ja missä missä näiden valmistelu valmistelu tällä hetkellä makaa pääministeri totesi aivan oikein tämä tilanne jossa me nyt tänä päivänä elämme edellyttää juuri sitä mitä hallitus on tehnyt on keskitytty siihen että elvytystoimin luodaan edellytyksiä työn lisääntymiselle ja työn tarjonnalle nyt sitten näiden työllisyystoimien osalta on selvää että me tarvitsemme jatkossakin työllisyyspolitiikkaa ja me tarvitsemme myös monia rakenteellisia uudistuksia yksi sellainen on tänään eduskunnalle annettu se on kuntakokeilu kuntakokeilun kautta me pystymme vahvistamaan sitä palvelukokonaisuutta jota tarvitsemme nyt tässäkin tilanteessa työttömien ympärille eli nuoret maahanmuuttajataustaiset ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolella olevat työttömät tulevat saamaan entistä vahvempia palveluja tämä on yksi myös muita kokonaisuuksia koko ajan valmistellaan mutta siitä mitä nyt tässä isossa kuvassa tehdään hallitusviisikko ottaa vastuun nyt ja valmistelee linjaukset tulevaan budjettiriiheen

aiemmin oli kunnia asia että lapsille ja lapsenlapsille haluttiin usein omasta hyvästä tinkien jättää perintöä valtion nettolainanotoksi arvioidaan tänä vuonna jo yhdeksäntoista miljardia euroa tuntuu että elvytysinnossa numeroymmärrys on hävinnyt jos me todella olisimme solidaarisia tuleville sukupolville emme ottaisi näin paljon velkaa suomen velkaantumisaste hipoo jo nyt prosenttia bktstä ja nousee vielä yksi mahdollinen skenaario saattaisi nostaa suomen velkaantumisasteen jopa sataan prosenttiin se toteutuisi jos esimerkiksi suomen takausvastuut eun rahoitusinstrumenteissa lankeaisivat maksettaviksi kysynkin asianomaiselta ministeriltä miten suomen hallitus on varautunut tällaiseen skenaarioon

seurauksena aivan poikkeuksellinen ei meidän normaalioloissa tarvitsisi tukea työllisyysrahastoa kuudellasadalla miljoonalla mikä on varsin tärkeää ettei työn verotus kiristy tuskin tässä salissa sitä oppositio vastustaa olemme saaneet puheenvuoroja siitä miten yritystuet ovat kuitenkin olleet liian pieniä mutta nyt kritisoidaan että menee jo liikaa ja kuntatalous on ollut jo ennen tätä koronaa vaikeassa tilanteessa sitä se on edelleenkin ja siihen valtio on laittanut panostuksia no sitten on tietenkin niin että aivan kuten silloin kristillisdemokraattienkin ollessa hallitusvastuussa on sitouduttu erittäin merkittäviin eurooppalaisiin vastuisiin euroopan vakausmekanismi on niistä suurin yksitoista miljardia euroa suomi joutuu sitten tarvittaessa sinne maksamaan jos sellainen tilanne tulisi se on varmasti ollut aikanaan välttämätön toimi tehdä että on vakautta saatu aikaiseksi mutta kyllä ne suurimmat sitoumukset ovat tulleet jo

arvoisa puhemies tässä kysyjä kantoi huolta suomen lapsista ja nuorista ja minusta on kyllä syytä tuoda esille myöskin sitä että siinä tilanteessa missä ollaan tällä hetkellä suomessa ja se näkyy myöskin tässä hallituksen lisätalousarviossa ei ainoastaan päätetä elvytystoimista vaan me hoidamme edelleen myöskin tätä koronakriisiä ja huolehdimme siitä että tämä koronakriisi ei jätä pysyviä jälkiä esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin olen saanut erittäin paljon kiitosta siitä että hallitus sisällytti tähän lisätalousarvioon myöskin tämän lasten ja nuorten hyvinvointipaketin jolla me ohjaamme erittäin tarpeellisia resursseja lastensuojeluun lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ja etsivään nuorisotyöhön eli näihin palveluihin joilla me huolehdimme siitä että tästä kriisistä ei jää sosiaalista kriisiä

eilen a studiossa kokoomus ja keskusta olivat herttaisen yksimielisiä siitä että paikallista sopimista pitää saada enemmän he istuivat kuitenkin neljä vuotta hallituksessa ja mitään ei tapahtunut paikallinen sopiminen sopiminen lisää joustoja ja vähentää työttömyyttä ainoat jotka vastustavat tätä henkeen ja vereen ovat ammattiyhdistysliikkeet joita muutenkin hallituksen pitäisi verottaa pääministeri marin kysyn teiltä meinaako teidän hallituksenne edistää paikallista sopimista

herra puhemies edustaja harkimon kysymys viittasi edellisen hallituskauden tekemisiin silloinhan työmarkkinajärjestöt olivat valmiit sopimaan paikallisesta sopimisesta mutta se ei mennyt läpi koska suomen yrittäjät eivät olleet mukana siinä nähtävästi tätä kokonaisuutta käsittelee tämäkin hallitus edelleen se on yksi yksi asia joka on näissä työllisyystyöryhmän alatyöryhmissä valmistelun alla siinä etsitään ratkaisua joka on myös kestävä joka myöskään ei romuta meidän nykyistä hyvää toimivaa työehtosopimusjärjestelmäämme

arvoisa herra puhemies hallituksen puolelta odotettaisiin nyt todella toimia siihen miten nämä velat aikanaan maksetaan miten ylipäätään julkinen talous saataisiin tasapainoon viisas olisi varautunut jo ennalta voihan olla että meillä on pian edessämme jokin toinen kriisi ja esimerkiksi se vuosi joka hallituksella oli ennen tätä koronakevättä olisi ollut viisasta käyttää niiden työllisyystoimien tekemiseksi tuossa edellä olevassa keskustelussa valtiovarainministeri puhui näistä eu tason veroista ja

hetken päästä tulee kansallisten verojen kiristyksiä hallitus on jo päättänyt vaikkapa kesällä nyt voimaan tulevasta polttoaineverojen kiristyksestä kysyisin itse asiassa pääministeriltä voiko veroaste kansalaisille nousta sataan prosenttiin ja jos se ei voi nousta yli sadan prosentin niin kuinka korkeaksi te aiotte veroasteen kansalaisille nostaa kun nyt valmistellaan eu tason lisäveroja puuhataan maakuntauudistusta ja jotkut haaveilevat näistä maakuntaveroista valtiolla ja kunnilla on paine kiristää omaa verotustaan niin kuinka korkeaksi te aiotte suomalaisten verotuksen oikein
arvoisa puhemies kuvasin omassa puheenvuorossani sitä minkälaisista elementeistä talouden pitkän aikavälin tasapainottaminen muodostuu ensimmäisenä pitää olla kasvun löytäminen elpyminen tästä sokista minkä olemme kokeneet investointien luominen työllisyyden vahvistaminen tätä kautta toisena kokonaisuutena ovat rakenneuudistukset erityisesti sellaiset rakenneuudistukset joilla saamme työllisyyttä suomessa nostettua ja kolmantena kokonaisuutena ovat sopeutustoimet joiden sisällä on

tietenkin myös menopuolen kysymyksiä ja tämä on se kokonaisuus jota itse katson kun ajattelen sitä polkua joka suomella on edessä seuraavan kymmenen vuoden aikana hallitus ei ole muuttanut linjaansa tai hallitusohjelmaansa näiltä osin mutta me tulemme käymään tietenkin keskustelun vakavasti tämän talouden edessä olevan haasteen suuruudesta ja siitä millä tavalla jo tällä hallituskaudella voimme varmistaa että seuraavan kymmenen vuoden polku on myös talouden näkökulmasta kestävä ja pyrin kuvaamaan tätä kokonaisuutta niitä elementtejä joita tässä keskustelussa on mukana

mutta arvoisa puhemies ehkä on hyvä muistaa että vielä viime viikolla tässä salissa kokoomus esitti lisämenoja satoja miljoonia lisää yritystukiin yli sadan miljoonan veronalennusta lisärahaa viljelijöille kulttuurialan toimijoille liikunta alan toimijoille lisärahaa lentoliikenteen ostopalvelusopimuksiin ja sairausvakuutuksen korvauksiin erikoisvarustettujen taksien korkeammmista kustannuksista arvoisa puhemies nämä ovat varmasti kaikki oikein tärkeitä menoja

olleet monet ravintolat kaupat liikkeet kiinni ihmisten liikkumista on rajoitettu yritysten toimintaedellytykset heikentyneet niin eikö se ole myös opposition mielestä kohtuullista että valtio koettaa jotenkin avittaa sitä tilannetta ettei maahan tule massatyöttömyys tai konkurssiaalto toistaiseksi toistaiseksi me olemme välttyneet tältä ja siksi me olemme tehneet niin paljon toimia vaikkapa yritysten tukemiseksi iso osa tästä lisätalousarvioesityksestä jota te nyt kritisoitte on vaikkapa se kustannustuki yrityksille

puhemies kyllä kokoomus on kannattanut ja kannattaa elvytystoimia ja lisätalousarvioesityksessä on hyviä on se että ei ole yhtään päätöstä ei mitään suunnitelmaa siitä miten se velka jonain päivänä maksetaan pois ei mitään käsitystä ja velkamäärä on valtava kaksikymmentätuhatta miljoonaa otetaan tänä vuonna uutta velkaa tärkeitä kohteita kyllä mutta minä ehdotan ja kokoomus ehdottaa että hallitus kiireesti valmistelee kokonaisvaltaisen konkreettisen suunnitelman talouden elvyttämisestä ja siihen pitää tuoda ne elementit jotka pääministeri luetteli elvytys rakenteelliset toimet työllisyystoimet ja säästeliäisyys kokonaisvaltainen näkemys myöskin antaa oikeutuksen sille että te käytätte näin valtavan määrän rahoja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna julkisen sektorin koko kasvaa prosenttiyksikköjä tätä sosialismin marssia ei näköjään pysty pysäyttämään edes te iloitsette siitä että menoja lisätään tehkää yhdessä suunnitelma tuokaa se meille otetaan tilanne haltuun

puhemies työ on jo käynnissä ja voin edustaja orpo teille todeta että ennen juhannusta hallitus tulee käymään läpi hetemäen työryhmän raportin ja esitysten pohjalta sen jälleenrakennuspolun minkä suomi tarvitsee tästä kriisistä ulos

herra puhemies aikaisemmin kokoomus ainakin halusi esiintyä puolueena joka on kansainvälinen ja katsoa yli suomen rajojen nyt näyttää siltä että kokoomus on käpertynyt maan rajojen sisäpuolelle ja kuvittelee että yksistään täällä nyt tehdään toimenpiteitä juuri tuli tieto sadankolmenkymmenen miljardin euron paketista jonka saksa tekee

elvytystä niin oletteko kuulleet yhtäkään kohdetta mistä kokoomus on ilmoittanut olevansa valmis leikkaamaan niistä joihin hallitus on nyt laittamassa rahaa

ehkä kokoomus tässä salissa avaa

niitä toimia joita te jättäisitte tekemättä tämän lisätalousarvion osalta ovatko niitä sitten ne panostukset suomalaiseen infrastruktuuriin raiteisiin teihin teollisten investointien tukemiseen joita hallitus tällä hetkellä tekee tulisiko jättää tukematta kuntia tässä erittäin vaikeassa talousahdingossa jättäisittekö tukematta lapsia ja nuoria kun taas hallitus teki merkittävän paketin lasten ja nuorten auttamiseen jättäisittekö tekemättä nämä osaamis ja koulutuspanostukset

arvoisa herra puhemies en todellakaan tule esittämään mitään leikkauslistaa vaan jatkan huoltani siitä että tämä velkavuori kasvaa mutta mutta sen lisäksi että yleinen velka kasvaa kun te olitte huolissanne lapsista ja nuorista niin minä olen huolissani suomalaisista ihmisistä jotka eivät tänä päivänä uskalla mennä sairaalaan meillä hoitovelka kasvaa aivan valtavasti ja meillä hoitotakuut menevät yli te olette nyt tässä lisätalousarviossa antaneet kuntapaketissa kaksisataa miljoonaa euroa sairaanhoitopiireille jos te olette kuunnelleet mitä viestiä sairaanhoitopiireistä on tullut niin se on se että tämä koronakriisi aiheuttaa kuudensadankahdenkymmenen miljoonan alijäämän tänä vuonna se että ihmisiä ei hoideta heiltä diagnoosit jäävät saamatta tulee aiheuttamaan meille ihan valtavia haasteita jatkossa minä haluaisin kuulla kuulla sen mitä hallitus sanoo näille terveydenhuollon ammattilaisille jotka ovat joustaneet venyneet ja he ovat nyt huolissaan kassakriisin aiheuttamista

kiitoksia kysymyksestä minä olen hieman hämmentynyt haluaako kokoomus nyt siis lisämenoja vai vähentää niitä menoja te olette tehneet kyllä koko ajan lisää esityksiä kaikki mitä hallitus on tehnyt on ollut riittämätöntä menolisäysten suhteen ja minä tulkitsin myös edustajan puheenvuoron siten että tämä sairaanhoitopiireille kohdentuva

sekin suuruudeltaan liian vähäinen ja kuitenkin hallitus tukee kuntakenttää kaikkinensa reilusti yli miljardilla eurolla siellä on valtionosuuksiin muutoksia siellä on harkinnanvaraisia valtionosuuksia yhteisöveron jako osuuksia iso osa tästä lisätalousarvioesityksestä on veronsiirtoja ensi vuodelle ja vaikkapa arvonlisäveroista siirtyviä palautuksia jotka tulevat vasta ensi vuonna kokoomus kai toivoi että nekin olisi annettu suoraan niin että ne eivät palautuisi koskaan valtiolle joten kyllä me olemme koettaneet tässä tilanteessa tasapainoilla tämän vaikean pandemian mutta myös julkisen talouden ja tulevaisuuden kanssa

arvoisa puhemies tässä käydään nyt keskustelua jossa kansa jälleen suu auki ihmettelee mitä se hallitus vastaa se on ihan hyvä että nyt tulee hyviä vastauksia siihen on koulut käyty vasemmistolainen sosiaalibudjettihallitus on käyttänyt kaikki pelimerkit liikkumavaraa ei enää yksinkertaisesti ole euroalueelta uhkaavat uudet vastuut mihin tässä ollaan menossa no joo jokainen tietää sen tässä vähän aikaa sitten keskusteltiin elvytyspaketeista jotka tosiasiassa ovat velkavankeuspaketteja ja niitti liittovaltiokehitykseen se on täysin selvä asia keskustapuolueen asia keskustapuolueen edustajat täällä julistavat kuinka suomi ei hyväksy sitä tai tätä yhteisvastuupakettia meille kertokaa arvoisa keskusta miten yhden pilkku seitsemän prosentin vallalla siellä te sanelette yhtään mitään suomea viedään kuin kuoriämpäriä tällä menoa hallitus lupaatteko kansalle että suomi vastustaa

me noudatamme suomen perustuslakia ja itse asiassa sitä sopimusta jolla suomi on liittynyt aikanaan euroopan unioniin ja sitä täytyy noudattaa kaikkien ja kaikissa asioissa mistä päätetään vaikkapa tämän elpymisrahaston puitteissa se mitä päämiehet eurooppaministeri tai valtiovarainministeri päättävät omassa kokouksessaan kyllä nämä kohdat joihin tekin viittasitte päätetään kaikkien maiden yksimielisyydellä ja suomen ääni on aivan yhtä tärkeä ääni kuin minkä tahansa muunkin maan ääni joten älkää hyvä edustaja vähätelkö tämän maan vaikutusvaltaa meillä on aivan samanlainen ääni kuin jokaisella muullakin euroopan unionin jäsenmaalla
vielä tämän aihealueen esille nostanut edustaja
arvoisa puhemies tässä hallitus oli arvatenkin etukäteen päättänyt syyttää kokoomusta siitä missä ovat meidän leikkauksemme eihän meillä kukaan esittänyt täältä että pitäisi leikata meidän kritiikkimme joka on yritetty aika moneen kertaan tässä sanoa on se että jos tehdään viiden miljardin menolisäykset niin täytyisi samalla tehdä ne pysyvästi työllisyysastetta parantavat uudistukset jolloin tämän laskun maksaminen ei käänny veronkorotuksiksi tai pitkäaikaisessa ylivelkaantumisessa meidän lasten päälle jolloin ei anneta sellaista mielikuvaa yrittäjille että täällä tulevat kohta verot nousemaan mikä vie halut investoida ja palkata tämä on se pointti no hyvää oli se että pääministeri sanoi että jo ennen juhannusta

onko siis elokuussa se hetki kun hallitus viimein päättää tämän yhden rakenteellisen toimen paikallisen sopimisen osalta mikä on se suomen malli jolla me aidosti pääsemme lähemmäs ruotsin tilannetta ja saamme työllisyyttä nostettua onko näin

ilmeisesti ainakaan ole kun sinne haluttaisiin huomattavasti enemmän rahaa onko se lasten ja nuorten paketti ovatko ne nämä tärkeät infrapanostukset joita kohdennetaan maakuntiin myös sen takia jotta saadaan elinkeinohankkeita tuettua ja sitä kautta kasvua ja työllisyyttä suomeen eli mihin te jättäisitte kohdentamatta kun kokoomus toisella kädellä kritisoi sitä että paketti on liian iso ja toisella kädellä vaatii enemmän rahaa mikä on se kokoomuksen linja tähän hallitushan kulkee sillä suomen keskeisten talousvaikuttajien viitoittamalla tiellä vihriälän työryhmän tiellä eli nyt tehdään investointeja nyt elvytetään hoidetaan akuuttia kriisiä ja myöhemmässä vaiheessa tulemme tekemään myös niitä rakenteellisia uudistuksia joilla suomen taloutta saadaan tasapainotettua ja kuntoon mutta on myös tärkeää että oikeita toimia tehdään oikea aikaisesti nyt tämän kriisin keskellä ei ole oikea aika tehdä leikkauslistoja eikä oikea aika kiristää vyötä vaan nyt tarvitsemme niitä uudistuksia jotka auttavat taloutta

arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeää tehdä selväksi että rasismille ei ole tilaa tämän talon sisällä eikä sen ulkopuolella eilinen mielenosoitus senaatintorilla on selkeä osoitus siitä että meillä on erityinen vastuu toimia määrätietoisesti ja systemaattisesti rasismin kitkemiseksi on hyvä että esimerkiksi poliisissa ja rajavartiolaitoksessa tehdään näkyvää rasisminvastaista vaikuttamista sisäisesti ja ulospäin silti tutkimukset osoittavat että paljon on vielä tehtävää esimerkiksi etnisen profiloinnin kitkemiseksi viittaan tässä helsingin yliopiston tutkimukseen pysäytetyt etninen profilointi suomessa arvoisa ministeri ohisalo mitä konkreettisia toimia hallituksella on rasismin kitkemiseksi siten että jokainen suomalainen voi tuntea luottamusta valtakoneistoomme
arvoisa puhemies tack för en väldigt viktig fråga poliisilain toisessa pykälässähän todetaan että poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista etninen profilointi on laissa kielletty

hallitus on sitoutunut tekemään rasismin ja syrjinnän vastaisen toimenpideohjelman johon täytyy myös osoittaa kunnon resurssit jotta se jalkautuu kaikille hallinnonaloille ja ylipäätään kun mietitään että hallitus lisää poliisin resursseja se tarkoittaa käytännössä myös sitä että voimme kohdistaa lisäresursseja poliisin ennalta estävään toimintaan jossa käytännössä kohdataan jatkuvasti arjessa erilaisia ihmisryhmiä eri elämäntilanteissa olevia ihmisryhmiä ja luodaan luottamuksellisia suhteita väestösuhteita suomen poliisiin luotetaan vahvasti mutta meidän tehtävämme hallituksena on varmistaa että ihan jokainen tässä maassa luottaa poliisiin jatkossakin

päiväjärjestyksessä kolmantena asiana on ajankohtaiskeskustelu eun elpymisrahastosta valtioneuvoston puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään viiden minuutin puheenvuoroin etukäteen tai tämän tämän täysistunnon kuluessa varatut puheenvuorot ovat uuden normaalin eli enintään kolmen minuutin mittaisia

arvoisa puhemies eun elpymissuunnitelma joka on tulossa nyt eduskuntaan käsiteltäväksi on suuri kokonaisuus jonka äärellä meidän on on oltava todella huolellisia ja varovaisia kun kantaa muodostamme asian poliittiset taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset on selvitettävä tarkasti suhtaudumme jatkotyöhön avoimesti mutta tiukoilla reunaehdoilla hallitus korostaa että valmistelun yhteydessä on käytävä riittävästi julkista keskustelua päätöksiä ei tule tehdä vastoin laajaa kansalaishyväksyntää ei suomessa eikä muuallakaan euroopassa

kaksikymmentäseitsemän sekä ehdotusta uudeksi elpymisvälineeksi tullaan tarkastelemaan yhtenä kokonaisuutena kokonaisuudessa tulee huomioida myös jo ehdotetut ja jo päätetyt mekanismit nyt käsittelyssä oleva elpymiskokonaisuus on kertaluonteinen poikkeuksellinen ja väliaikainen vastaus nykyiseen koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin eikä se saa muuntua tosiasiassa pysyväksi järjestelyksi

ei euromaille riitä eivätkä ne saa rahoitusta markkinoilta niin hakea lainaa evmstä noudattaen evmn sopimuksen menettelyjä monivuotisen rahoituskehyksen tulisi olla ensisijainen väline jäsenvaltioiden koronaviruskriisistä johtuvassa avustusmuotoisessa tukemisessa sillä rahoituskehys katetaan rahoituskehyskaudella kokonaisuudessaan jäsenmaiden eu

elpymisvälineen tuki on lainapainotteista olemme valmiita tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja mutta avustusmuotoisen tuen suhteellisen osuuden on pienennyttävä elpymisvälineen koon tulee myös olla pienempi elpymisvälineen takaisinmaksuaika ei voi olla kolmekymmentä vuotta kuten on esitetty vaan sen tulee olla lyhyempi järkevämpi aika rahoitusjärjestelyn tulee noudattaa perussopimuksen tasapainoisen budjetin periaatteita elpymisvälineen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta ja pitkäaikainen budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan on tarkasteltava huolellisesti niin suomen neuvottelukantoja kuin aikanaan tehtävää mahdollista esitystä neuvotteluissa siitä että esitykset täyttävät perustuslain vaatimukset budjettivalta on pidettävä jatkossakin eduskunnassa enkä minä halua olla viimeinen valtiovarainministeri joka esittelisi suomen kansalaisten valitsemalle eduskunnalle itsenäisen budjetin haluan korostaa että nyt ollaan muodostamassa suomen kantoja komission esitykseen emme muodosta siis kantaa neuvottelutulokseen koska sitä tulosta ei ole vielä olemassa sen aika tulee kyllä ja meidän on oltava tarkkoja jokainen varmasti hyväksyy koronakriisin johdosta tehtäviä toimenpiteitä joilla maanosaamme ja sen taloutta autetaan jaloilleen mutta emme saa lähteä koronakriisin varjolla rakentamaan uutta yhteisvastuuta ja pysyviä tulonsiirtomekanismeja ennen koronakriisiä toiset maat ovat hoitaneet talouttaan paremmin kuin toiset kaikissa maissa ei ole kyetty riittäviin taloudellisiin uudistuksiin eikä vastuuta tästä voi siirtää veronmaksajien harteille haluamme edistää eun vakautta muistaa että vientivetoinen taloutemme tarvitsee vakaan toimintaympäristön ja kauppakumppanit mutta samalla kaikessa eurooppa tason päätöksenteossa on pidettävä kiinni tietenkin kansallisesta suomalaisesta näkökulmasta ja ajatella niin että jos itse emme puhalla omaan puurolusikkaamme niin sitä ei kukaan muukaan tee puolestamme ja silloin suu voi palaa tähän isänmaalliseen toimintalinjaan tulen myös omalta osaltani sitoutumaan eikä kuten alussa mainitsin se esitys joka nyt on julkisuudessa komission osalta ollut ole siis hallitukselle sellaisenaan hyväksyttävissä vaan tästä alkaa neuvotteluprosessi ja aikanaan myös neuvottelutulos tulee eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies suomea ja koko eurooppaa on kohdannut salakavala vihollinen covid yhdeksäntoista pandemia sen uhka ja tuhovaikutukset ovat yhteinen iso haaste nyt jos koskaan kysytään eun jäsenmaiden yhteisvastuuta ja kykyä torjua yhdessä pandemia tämä kriisi antaa myös näkemystä ja kokemusta siitä kuinka

unionin tulisi toimia yhteisvastuullisesti ehkä vieläkin pahemmissa kriiseissä euroopan komissio on viime viikolla julkaissut ehdotuksen mittavasta elpymiskokonaisuudesta tähän kokonaisuuteen kuuluu seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron elpymisrahasto josta varat kanavoitaisiin jäsenmaille eun budjetin ohjelmien kautta elpymisrahasto kytkeytyisi osaksi unionin seuraavaa seitsenvuotista rahoituskehyskautta

euroopan komission ehdotuksessa on kyse poikkeuksellisen isosta ja laajavaikutteisesta kokonaisuudesta joka ihan ymmärrettävästi herättää paljon keskustelua ja kysymyksiä on syytä painottaa että komission ehdotus on vasta alku virallisille neuvotteluille jäsenmaiden välillä epäilemättä ehdotus vaatii merkittäviä korjauksia arvoisa puhemies tulevissa neuvotteluissa suomen on oltava aktiivinen on selvää että me kuten muutkin maat muodostamme kantamme näihin neuvotteluihin omista kansallisista lähtökohdistamme yhtä selvää on että suomen kansallinen etu on

koko euroopan elpyminen haluan alleviivata että on meidän suomalaisten intresseissä että koko eurooppa voi yhteisin toimin selvitä tästä kriisistä ja nousta siitä entistä vahvempana ja kestävämpänä siksi sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee väliaikaisen elpymisrahaston perustamista mutta me emme tue elpymisrahastoa millä ehdoilla tahansa komission ehdotukseen on saatava muutoksia arvoisa puhemies ensimmäiseksi kaikissa oloissa on lähtökohtana se että jokainen jäsenmaa vastaa omasta ja omista veloistaan ja pitää huolta julkisen talouden tasapainosta pitkällä jännevälillä tämä on sdpn pitkäaikainen linja ja tästä tulemme pitämään kiinni yhtä tärkeää on että suomen budjettisuvereniteetti säilyy kaikissa oloissa toiseksi komission esittämän seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin elpymisrahaston tulisi olla kooltaan pienempi pienempi kolmanneksi elpymisrahaston tulee olla väliaikainen sen käytön tulee olla selvästi rajattu covid yhdeksäntoista kriisiin ja sen vaikutuksiin rahaston tulee aidosti tukea jäsenmaiden elpymistä

on erittäin tähdellistä että tuen kriteerit perustuvat covid yhdeksäntoista kriisin vaikutuksiin jäsenmaiden taloudessa ja työllisyydessä neljänneksi euroopan komissio esittää elpymisrahastosta jaettavaksi viisisataa miljardia avustuksina ja kaksisataaviisikymmentä miljardia lainoina ehdotuksessa avustusten osuus on liian suuri eduskuntaryhmä katsoo että kokonaisuutta tulee muuttaa siten että rahasto on lainapainotteinen viidenneksi varojen käyttö tulee kytkeä oikeusvaltioperiaatteeseen unionin budjetissa ja elpymisrahastossa on kyse jäsenmaiden yhteisistä varoista on tärkeää että niiden käytössä noudatetaan huolellista varainhoitoa oikeusvaltioperiaate on yksi unionin perusarvoista kuudenneksi covid yhdeksäntoista virus ei ole poistanut ilmastonmuutoksen ja työn murroksen haasteita kun korjataan pandemian aiheuttamaa iskua jäsenmaiden talouksiin voidaan samalla luoda uutta kasvua työllisyyttä ja edellytyksiä kestävälle kehitykselle siten elpymisrahastoa tulee vahvasti käyttää esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja puhtaaseen teknologiaan arvoisa puhemies pohdinnan aihetta antavat ehdotukset unionin uusiksi omiksi varoiksi näitä olisivat komission esityksessä muun muassa hiilitullit digivero ja päästökauppajärjestelmän tulot varsinaisia päätöksiä ei näiden osalta tässä yhteydessä tehdä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee sitä että näitä ehdotuksia tutkitaan ja kehitetään eteenpäin keskeisenä tavoitteena on edistää muun muassa ilmastonmuutoksen torjumista me katsomme myös että esitettyjen omien varojen lisäksi keskusteluun nostetaan rahan kaupalle asetettava vero

arvoisa puhemies hallitus välittää meille brysselin vaatimuksen että lähettäisimme euroopan vanhoihin ja uusiin kriisimaihin lahjarahaa miljardeja euroja hallitus tuo eduskuntaan esityksen johon ei ole ollut aikaa perehtyä ne vähät kantansa jotka hallitus on suvainnut meille kansanedustajille kertoa eivät kerro oikeasti mitään mitä merkitystä on vaatia lainamuotoisuutta jos on kuitenkin valmis tinkimään siitä jos myönnetään itsekin että tämä esitys rajoittaa budjettisuvereniteettiä niin miksi edetä yleensäkään koko neuvottelussa ota lainaa anna lahja siinäkö on suomen osa euroopassa yhteisössä jossa muka jokaisella on yksi ääni painoarvomme on yhtä suuri kuin pienellä maakuntakeskuksella suomessa kuuleeko kukaan suomen ääntä onko suomi edes yrittänyt ottaa kantaa olemmeko sanoneet että maksakaa itse pankkienne tappiot niin kuin mekin olemme tehneet leikatkaa ylisuuret velkanne nostakaa verotusta tai leikatkaa menoja kun kymmenen vuotta sitten ranskan ja saksan pankit piti pelastaa se sentään naamioitiin kreikan pelastamiseksi nyt käsketään jo suoraan lähettämään rahaa ranskaan italiaan ja espanjaan suomelle kelpaa kyllä maksumiehen osa kuin luottokortti joka häviää aina kun sitä höylätään arvoisa puhemies koronakriisin aikana asiansa hyvin hoitaneet maat joutuvat nyt maksamaan huonommin hoitaneille maille maille näiden kuluja samassa paketissa menee miljardeja entisten laiminlyöntien paikkaamiseen meitä rangaistaan siitä kun me olemme tehneet parhaamme kyllähän tämä brysselille sopii tässähän voidaan helposti siirtää lisää rahaa ja päätösvaltaa keskushallinnolle eu ei jätä yhtään tällaista tilaisuutta käyttämättä punavihreitä tämä ei hävetä patonkipankkiirien bonukset liittovaltion yhteisellä budjetilla komissaarit ja bobrikovit siinä heidän tavoitteensa ja ihanteensa maltillinen vasemmisto eli keskustapuolue häpeää ja niin häpeävät myös heidän kannattajansa te hallituspuolueet ette suostu myöntämään brysselin hidasta vallankaappausta te olette alistuneet pelottelun ja uhkailun edessä vaikka esitättekin toimivanne omasta halustanne perussuomalaiset eivät hyväksy eun ja euroalueen perussopimusten jatkuvaa kiertämistä ja keskeisten periaatteiden rikkomista on turha puhua sääntöperusteisuudesta jos jokaisen kriisin kohdalla sääntöjä rikotaan ja keksitään uusia sääntöjä tarpeen mukaan pelotellaan eun kaatumisella painostetaan kansoja sekä hallituksia perussuomalaisten mielestä sosialismi ei ole eurooppalaista markkinatalouden täytyy palata eurooppaan ja maiden on tultava toimeen omillaan arvoisa puhemies nämä lainojen ehdot eivät ole tarkkarajaisia takaisinmaksun suhteen eikä sekään ole suomen perustuslain mukaista lainojen takaisinmaksulla ei ylipäänsä ole uskottavuutta eikä viidensadan miljardin lahjapakettia ole tarkoituskaan maksaa takaisin hallitus ei ole tarkkaan määritellyt mikä lainapainotteisuus meille riittäisi riittääkö se jos siitä viidestäsadasta miljardista päädytään esimerkiksi neljänsadanyhdeksänkymmenenyhdeksän miljardin onko se suomelle riittävä tinkiminen neljäsataayhdeksänkymmentäkahdeksan mitä te vastaatte tämä on vuosikymmenten mittainen sitoumus ja joka tapauksessa rajaa suomen itsenäistä budjettivaltaa kuten hallitus itsekin myöntää omassa esityksessään eu on muuttunut ratkaisevasti niistä ajoista kun suomi lähti siihen kelkkaan mukaan kotiläksynsä ja taloutensa paremmin hoitaneet jäsenvaltiot ovat joutuneet jatkuvasti pelastajiksi jatkuvasti antamaan tekohengitystä talousongelmiensa kanssa rypeville etelän valtioille tämä ei ole pelkästään koronakriisin seurausta tämä on jatkuva tilanne jota koronakriisi on vain pahentanut sen on loputtava

herra puhemies saimme hallituksen kannan elpymisvälineeseen noin tunti sitten kello kuudessatoista lähetetyssä tiedotteessa hallitus korostaa korostaa riittävää julkista keskustelua niin kotimaassa euroopassa kuin eduskunnassakin eduskunta ei todellakaan voi muodostaa kantaa jos hallituksen kanta ei ole tiedossa tämä käsittely tuntuu varsinkin eduskunnan arvovallan vähättelyltä on aivan selvää että vahva ja toimintakykyinen eu on suomen etu kokoomuksessa kokoomuksessa suhtaudumme rakentavan kriittisesti komission esitykseen komission tavoite on mutta koemme ettei se hyödytä parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia jäsenmaita koronaelvytyksen täytyy painottua niille alueille ja sektoreille jotka kärsivät koronakriisistä eniten tämän pitää myös näkyä niissä kriteereissä joilla elpymisrahaa jaetaan elpymisrahaston varoja ei voida käyttää aiemmin syntyneiden rakenteellisten vaurioiden korjaamiseen vaan siihen tarvitaan rakenteellisia uudistuksia hallituksen kannassa on olennainen puute hallitus ei aseta minkäänlaisia talouspoliittisia ehtoja hallituksen ehdollisuudet keskittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen ja ilmastotoimiin onko hallitus unohtanut eun taloussäännöt ja periaatteet sekä rakenteellisten uudistusten merkityksen kokoomuksen mielestä eu rahoituksen pitää olla vahvasti ehdollista ja välineiden on oltava tarkkarajaisia rahoitus pitää sitoa talouden rakenteiden uudistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen oikeusvaltioperiaatteeseen ja kestäviin investointeihin meidän on myös pidettävä kiinni siitä että vastuut ja niihin liittyvät riskit eivät saa vaarantaa suomen valtion mahdollisuuksia huolehtia perustuslain mukaisista velvoitteistaan painotamme myös että rahaston tulee olla osa eu budjettia läpinäkyvyyden ja parlamentaarisen seurannan takia kokoomus muistuttaa periaatteesta että jokaisen eu jäsenvaltion täytyy vastata omista veloistaan euro tarvitsee tuekseen tiukat mutta yksinkertaisemmat säännöt ja enemmän markkinakuria velkajärjestelymekanismi on otettava käyttöön ja se tulisi kytkeä osaksi eun budjettiratkaisua pankkiunioni on saatettava loppuun ja pääomamarkkinaunioni on rakennettava pikimmiten kokoomuksen tavoitteena on kilpailukykyisempi yhtenäisempi ja vahvempi euroopan kannamme huolta yrityksistä ja ihmisten työpaikoista viennistämme kuusikymmentä prosenttia menee euroopan unionin alueelle ja tästä syystä eurooppa tarvitsee vaikuttavia toimia jotka luovat uutta ja kestävää talouskasvua eurooppa tarvitsee myös kilpailukykyä ja rakenteellisia uudistuksia miten hallitus aikoo varmistaa että elpymisrahasto ja seuraava eu budjetti rakennetaan niin että ne edellyttävät jäsenmaita pitämään huolta taloudestaan ja kilpailukyvystään arvoisa puhemies neljätoista jäsenmaata jäsenmaata esitti jo hyvissä ajoin oman näkemyksensä elvytysrahaston mallista ja koosta suomen hallitus ei osallistunut tähän keskusteluun ei ole ennakkovaikuttamisessa apua että pääministeri kertoo tavoitteistaan kotimaan mediassa päivää ennen kuin komissio julkistaa esityksensä samaan aikaan kun muut eu jäsenet ovat lobanneet komissiota suomen hallitus on odottanut komission esitystä viimeistään nyt on käärittävä hihat ja aloitettava vaikuttamistyö sen puolesta että tästä massiivisesta esityksestä saadaan suomea ja koko euta hyödyttävä kokoomus tulee arvioimaan hallituksen onnistumista neuvotteluissa seuraavien kolmen kriteerin kautta ensiksi eu tason ratkaisujen tulee kannustaa jäsenmaita rakenteellisiin uudistuksiin ja kilpailukyvyn lisäämiseen toiseksi eun ei voi sopia ellei ole tiedossa miten se maksetaan pois ja kolmanneksi eu rahoitusratkaisujen ja erityisesti suomen osuuden niissä tulee mahtua suomen eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan määrittelemiin raameihin arvoisa puhemies koronaviruksen aiheuttama kriisi on poikkeuksellinen ja sen vaikutukset ovat laaja alaisia niin terveydellisiä sosiaalisia kuin taloudellisiakin meidän tulee auttaa eu kumppaneitamme mutta vastikkeettoman yhteisen velkarahan jakaminen on varsin lyhytnäköistä onnistunut vaikuttaminen ja suomen edun ajaminen eussa vaatii määrätietoista ja aktiivista vuoropuhelua verkottuneisuutta ja tehokasta taustatyötä tätä kokoomus odottaa hallitukselta

arvoisa herra puhemies koronapandemia on ravistellut eun jäsenmaiden talouksia ennennäkemättömällä tavalla eu alueen bruttokansantuotteen ennustetaan heikentyvän tänä vuonna yli seitsemän prosenttia työttömyysaste nousee yli yhdeksään prosenttiin ja tämä tarkoittaa sitä että eun talous heikkenee enemmän kuin finanssikriisin aikana vuonna kaksituhattayhdeksän suomen viennistä kuusikymmentä prosenttia menee eun sisämarkkinoille sisämarkkinoiden elpymisellä on suuri merkitys suomen taloudelle ja työllisyydelle suomen vientivetoinen talous ei pysty elpymään jos suuri osa kotimarkkinoistamme euroopassa vajoaa syvään ja pitkään lamaan kun teemme päätöksiä euroopan unionin elvyttämisestä teemme samalla päätöksiä siitä millaiset edellytykset luomme suomen taloudelle teollisuudelle ja työllisyydelle euroopan aiemmilla päätöksillä reagoinut koordinoidusti voimakkaasti ja yhteisin toimin lieventääkseen koronakriisin taloudellisia vaikutuksia yrityksiä tuetaan euroopan investointipankin rahoituksella työttömyysriskiä lievennetään uudella tilapäisellä järjestelyllä ja valtioita autetaan pahimman yli euroopan vakausmekanismin kautta mahdolliset uudet päätökset on suhteutettava jo näihin tehtyihin toimiin unionin toiminnassa kuten jäsenvaltioiden omissakin toimissa on siirrytty akuutista kriisinhoidosta seuraavaan vaiheeseen elvytysvaiheeseen eurooppa neuvosto sopi huhtikuussa elvytysrahaston perustamisesta komissio on nyt tuonut esityksen tästä elvytysrahastosta jäsenvaltioiden käsiteltäväksi kyse on siitä millaisilla summilla millä ehdoilla ja millaisella aikataululla elvyttämiseen lähdetään vielä isompi periaatteellinen kysymys on se miten nämä päätökset muuttavat euroopan unionin luonnetta keskustan eduskuntaryhmä ei hyväksy unionin viemistä velkojen ja verojen kierteeseen velka ja tulonjakounioniksi elvyttäminen tässä esityksessä kytkettäisiin unionin monivuotiseen rahoituskehykseen joten kyse on myös siitä millaiseksi suomen rahoitusasema muodostuu seuraavan seitsemän vuoden aikana ja tulevaisuudessa herra puhemies keskustan eduskuntaryhmä ei hyväksy tätä komission elpymissuunnitelmaa sellaisenaan kyse on poliittisesti taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävästä ratkaisusta joka edellyttää huolellista harkintaa ja perusteellista käsittelyä elvytysrahaston ehtoja on muutettava ainakin kolmella tavalla ensinnäkin on edellytettävä että elpymisrahastoa käytetään vain parilla ensimmäisellä kehysvuodella sen on oltava aidosti väliaikainen ja poikkeuksellinen toimi minkä perusteena on koronakriisi toiseksi elpymisrahastoa varten otettavaa laina aikaa on lyhennettävä seuraavia sukupolvia ei voi sitoa pitkäksi aikaa komission ottamaan lainaan ja kolmanneksi on todella kriittisesti suhtauduttava niin sanottuihin suoriin tukiin taloudellisten kokonaisvastuiden on oltava suhteessa suomen valtion taloudelliseen kantokykyyn keskusta ei voi hyväksyä toimia jotka vaarantaisivat suomen budjettisuvereniteetin tai rahoitusaseman kaikissa tilanteissa suomen budjetista tulee päättää tässä eduskunnan suuressa salissa arvoisa puhemies monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut ovat suomelle erittäin tärkeät on välttämätöntä että tulevassa rahoituskehyksessä turvataan suomen saannot erityisesti maatalouspolitiikassa ja maaseudun kehittämisessä koronakriisi on entisestään korostanut omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitystä euroopan jälleenrakennuksessa avainroolissa ovat uutta kasvua luovat investoinnit elvytyspaketti kytkeytyy uudistetun monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmiin jotka ajavat eteenpäin investointeja esimerkiksi kestävään kasvuun kiertotalouteen uusiutuviin energianlähteisiin ja digitalisaatioon keskustan mielestä euroopan talous ei missään tilanteessa voi nousta tukipaketeilla vaan eurooppa nousee vain työllä yrittämisellä ja yhteisillä tulevaisuuspanostuksilla on välttämätöntä vahvistaa euroopan kilpailukykyä ja euroopan unionin alueen kilpailukykyä

arvoisa puhemies olemme kokeneet surun ja huolen kevään olemme surreet menehtyneitä läheisiä ja ja tunteneet huolta omaisista joiden luo ei pääse lukemattomia työttömiä lomautettuja ja yrittäjiä varjostaa huoli pärjäämisestä saman surun ja huolen jakaa koko eurooppa terveyskriisi on laajentunut talouden vajoamiseksi aivan kuten tarttuva tauti ei uhkaa vain yhtä maata myös talouden koronatälli vaikuttaa laajalti mitä tapahtuu muissa eu maissa vaikuttaa myös meihin viennin osuus suomen taloudesta on lähes puolet ja eu alueelle siitä suuntautuu yli puolet lama euroopassa heijastuu myös meihin jos tuotteitamme ja palveluitamme ei myydä suomalaisilta yrityksiltä katoaa liiketoiminta ja työntekijöiltä työt valtiolta ja kunnilta verotulot elvytystä tarvitsee siis myös suomi ei vain eteläinen eurooppa yksikään euroopan maa ei ole siihen että virus saapui pahimman iskun saivat maat joihin koronavirus tuli ennen kuin sen vaarallisuus ymmärrettiin suomi on terveyden näkökulmasta selvinnyt melko hyvin mutta tämä ei johdu pelkästään meistä vaan myös siitä että tiesimme jo pandemia oli aiheuttanut etelämpänä euroopassa pystyimme ryhtymään toimiin ennen kuin yksikään suomalainen oli kuollut koronaan eun yhteisiä toimia tarvitaan mutta ne pitää valita viisaasti on hyvä että komission ehdotuksessa katsotaan tulevaisuuteen ja yhdistetään koronatällistä toipuminen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ilmastonsuojeluun ja kiertotalouteen näinhän neuvovat myös suomalaiset asiantuntijat tällä viikolla julkistettu valtiosihteeri hetemäen johtaman asiantuntijaryhmän raportti päättyy sanoihin vihreä elvytys ja hiilineutraaliustavoitteen edistäminen tulee rakentaa elvytystoimien ytimeksi elvytystoimilla tulee laajemminkin rakentaa uutta kunnianhimoista vastuullista ja ympäristöllisesti kestävää yhteiskuntaa myös pandemian syvempi opetus tulee ottaa vakavasti suomen on tehostettava merkittävästi toimiaan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi sen työn painopiste on maa ja metsätaloudessa arvoisa puhemies korona ei ole perunut ilmastonmuutosta vihreät pitävät tärkeänä että taloutta elvytettäessä rakennetaan tulevaisuuden hyvinvointivaltiota ilmastoystävällistä ja fossiilitonta eurooppaa kestävää liikennettä asumista ruoantuotantoa ja kiertotaloutta otetaan digiharppausta sekä kehitetään koulutusta ja tutkimusta vastaavaa tilannetta kuin tämä koronakriisi ei euroopassa ole toisen maailmansodan jälkeen koettu siksi on perusteltua että myös elvytyspaketti jolla eu maat autetaan jaloilleen on mittava on myös tärkeää että rahoitus sidotaan oikeusvaltioperiaatteeseen jota useat ryhmät ovat tässä korostaneet me vihreät suhtaudumme rakentavan myönteisesti komission ehdotukseen vaikka yksityiskohdissa onkin paljon hiomista ja varmasti neuvotteluväännöt tulevat olemaan kovia me vihreät näemme että yksi osa rahoitusratkaisua on kasvattaa euroopan unionin muita tulonlähteitä kuin valtioiden jäsenmaksuja toisin sanoen suoraan eulle meneviä veroja suhtaudumme myönteisesti siihen että rahaa tulevaisuusinvestointeihin kerätään verottamalla haitallisia asioita kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä ja muovijätettä samoin perustein koko euroopassa mitä enemmän yhteisiä investointeja rahoitetaan tällä tavalla sitä vähemmän meidän tarvitsee huolehtia yhteisen velan kasvusta ja suomen takausvastuista muutos on rahoitettava oikeudenmukaisesti eun täytyy myös löytää ratkaisut joilla poistetaan isojen monissa maissa toimivien yritysten verotuksen aukkoja ja kitketään tähän perustuvaa verovälttelyä tämän puolesta vihreät tekevät töitä myös euroopan parlamentissa arvoisa puhemies me tulemme selviämään tästä kriisistä mutta on pidettävä mielessä kriisin opetus virus joka on niin pieni ettei se näy edes tavallisessa optisessa mikroskoopissa on vaikuttanut rajusti rikkaimpiinkin ja teknisesti edistyneimpiin maihin kaikesta tiedosta ja tekniikasta huolimatta emme ole luomakunnan herroja tulevaisuus voi olla hyvä ja kestävä vain jos huolehdimme tästä planeetasta sen elonkirjosta ja ilmastosta

arvoisa puhemies korona on vaikuttanut tänä keväänä ihmisten elämään kaikkialla maailmassa pahinta jälkeä virus on tehnyt euroopassa joka pyrkii pikkuhiljaa palaamaan kohti normaalia rajuimman epidemian siirryttyä atlantin toiselle puolen monelle uutiskuvat armeijan kuorma autoista italian kaduilla olivat lopullinen herätys siihen miten vakavasta taudista on kyse italian lisäksi korona oli ehtinyt levitä salakavalasti ja tuhoisasti espanjassa ennen kuin kaikkialla euroopassa tajuttiin vaadittavan poikkeuksellisia toimia rajut rajoittamistoimet sulkivat myös isoja osia euroopan taloudesta talouskriisi ei johdu siitä että joku maa olisi hoitanut talouttaan huonosti koko maailmantalous on kriisiytynyt euroopassa kyse on rauhanajan pahimmasta romahduksesta esimerkiksi turismista riippuvaisessa espanjassa julkinen velka oli lähes olematon ennen yhdysvalloista lähtenyttä finanssikriisiä jonka seurauksena velka kasvoi rajusti ja tehtyjen leikkausten vuoksi maa oli vasta nyt pääsemässä jaloilleen on onneksi myös oppinut aikaisemmista kriiseistä euroopan keskuspankki ilmoitti jo maaliskuussa aloittavansa seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron velkakirjojen osto ohjelman jolla tuetaan valtioiden ja yritysten maksukykyä eurokriisin aikana vastaavaan ryhdyttiin vasta kaksituhattaviisitoista kun kriisiä oli takana jo viisi vuotta tänään euroopan keskuspankki on päättänyt kasvattaa koronan takia aloitettua osto ohjelmaa kuudellasadalla miljardilla eurolla ekp pelasti osto ohjelmillaan euroalueen valtioiden syytellessä toisiaan rahapoliittinen elvytys on kuitenkin paisuttanut omaisuusarvoja ja osa on suuntautunut ilmaston ja ympäristön kannalta haitallisiin kohteisiin kaikista järkevin ja tehokkain tapa ratkaista käsillä oleva talouskriisi olisikin ekpn suora rahoitus jäsenmaille ekpn tase on joka tapauksessa täynnä kriisimaiden velkakirjoja samoin kuin esimerkiksi yhdysvaltain keskuspankin omiaan joten olisi järkevää luoda järjestely joka hyödyttäisi jokaista jäsenmaata ennakoitavalla rajatulla ja oikeudenmukaisella tavalla kaikkien euromaiden veloista osa voitaisiin muuttaa nollakorkoisiksi ikuisuuslainoiksi jolloin ne käytännössä mitätöitäisiin arvoisa puhemies tänään keskustelemme kuitenkin eu komission esittämästä seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin elpymisrahastosta eurokriisissä jäsenmaat maksoivat tukipaketeista joilla todellisuudessa pelastettiin saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja tämä ei saa toistua elvytysvarat on suunnattava kunnianhimoisen ympäristöohjelman vauhdittamiseen voimavarat on kohdennettava digitalisaatioon osaamiseen terveyteen ja sosiaalisten oikeuksien turvaamiseen järkevästi kohdennetuilla panostuksilla syntyy aitoa eurooppalaista lisäarvoa yksittäisten jäsenmaiden toimiin verrattuna suomenkin viennistä suurin osa suuntautuu euroopan unioniin jonka vahvistuminen on siten meidänkin etumme samalla on varmistettava että elpymiseen tarkoitettu tuki ja koko monivuotinen rahoituskehys sidotaan siihen että

ja ihmisoikeudet turvataan eu ei voi enää katsoa sivusta kun esimerkiksi unkarissa ja puolassa tukirahat ohjataan vallanpitäjien lähipiireille arvoisa puhemies vastustamme eun oikeutta periä veroja jäsenmaista mutta esimerkiksi hiilitulleja ja kansainvälisiin digijätteihin kohdistuvaa veroa kannattaa viedä eteenpäin ne toisivat aitoa lisäarvoa myös suomelle suojatessaan kotimaista työtä ja teollisuutta ja ohjatessaan ulkopuolisia maita puhtaampaan teollisuuteen ja hoitamaan veronmaksunsa samalla on aivan keskeistä varmistaa että komission talouspoliittista päätäntävaltaa ei kasvateta kansallisten parlamenttien kustannuksella elvytysrahaston ehdoista ei saa muodostua komission kiristysruuvia jolla vaaditaan rakenteellisia uudistuksia tai talouskuria eli käytännössä kovaa yksityistämis ja leikkauspolitiikkaa eurokriisin aikana nähdyllä talouskuripolitiikalla oli tuhoisat vaikutukset niin kansalaisten hyvinvointiin kuin myös maiden koko euroopan velkakestävyyteen eun on nyt osoitettava että näistäkin virheistä on opittu yhteistyöllä ja solidaarisuudella voimme varmistaa että kaikki euroopan maat nousevat tästä kriisistä vahvempina

arvoisa puhemies ehdotus elpymisrahastosta on voimakas aloite ja merkki siitä että koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat vahvistaneet näkemyksiä eun yhteisistä haasteista muun muassa pehmittänyt saksan aikaisempaa hyvin jyrkkää budjettilinjaa suomi on lähtenyt siitä että jokaisen jäsenmaan on hoidettava taloutensa vastuullisesti ja kannettava talousvastuunsa itse tämän tulee olla lähtökohta tulevaisuudessakin tilanne on kuitenkin nyt hyvin poikkeuksellinen ja koronan taloudelliset seuraukset ovat vakavia koko euroopalle nyt meidän on aktiivisena pienenä jäsenvaltiona haettava ratkaisua joka helpottaa kriisistä ulospääsyä ja myös vahvistaa unionia tämä on suomen etu on myös hyvä muistaa että komission malli joka alun perin oli saksan ja ranskan ehdotus ei varmaan toteudu sellaisenaan keskustelu malleista jatkuu ja hyvää lopputulokseen pystymme varmasti vielä vaikuttamaan olen vakuuttunut siitä että hallitus pääministeri sanna marinin johdolla pystyy puolustamaan suomen etuja myös näissä

arvoisa puhemies on tietysti oleellista että pystymme perustelemaan ratkaisumme miksi eurooppalainen solidaarisuus on tärkeää nyt mihin ohjataan nämä suuret varat komission puheenjohtaja ursula von der leyen on korostanut että rahastoa ei pidä tarkastella pelkästään hätäapuoperaationa vaan sopimuksena tulevaisuudesta eurooppalaisille elvytysrahaston on siksi monivuotisen rahoituskehyksen tavoin priorisoitava eun vihreään talouteen siirtymistä digitalisaatioagendaa sekä kykyä nousta kriisistä ilmastonmuutoksen vastatoimia tarvitaan laajasti ja taloutta elvytettäessä on suuri merkitys sillä että talouskasvu ohjataan tukemaan näitä vastatoimia vahvaa cleantech osaamistamme voidaan hyödyntää ja näin edistää vientiämme ja yritystemme kehittymistä maailmassa on kova kysyntä puhtaista ratkaisuista tärkeä kysymys on miten voimme varmistaa että rahoituspakettia käytetään ei vain ympäristön kannalta tärkeään vihreään siirtymään vaan myös eun kilpailukykyä parantaviin rakenteellisiin muutoksiin muun muassa ek on painottanut että suomen on syytä olla rakentava suhtautumisessaan eun yhteisiin elpymistoimiin jos jäämme vastustamaan yhteisiä toimia voimme ajautua sivustakatsojiksi muiden ratkaistessa asiat suomenkin puolesta

arvoisa puhemies euroopan komissio on julkaissut esityksensä eun pitkän aikavälin budjetista ja sen yhteyteen perustettavasta seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron suuruisesta elpymisrahastosta näin vauhdikasta fiskaaliunionin rakentamista harva ennakoi kytkemällä elpymisrahasto monivuotiseen eu budjettiin sitä päästään paisuttamaan tulevaisuudessakin aivan toisiin mittaluokkiin laajentamaan sen käyttökohteita ja mahdollistamaan velanotto ja verotus tälle kaikelleko marinin hallitus on antamassa hyväksyntänsä elpymisrahasto on täynnä lukemattomia ongelmia lähtien eun perussopimuksista ja suomen perustuslakivaliokunnan kannoista eun perussopimusten keskeinen periaate on se että jokainen maa huolehtii omasta taloudestaan ja vastaa veloistaan jälleen kerran brysselin virkamieskoneisto on keksinyt luovan tavan kiertää perussopimuksia niin että jäsenvaltioiden sijasta unioni ottaisikin velkaa senkin pitäisi olla kiellettyä sillä unionin talousarvion pitää olla tasapainossa eikä se saa rahoittaa toimintaansa velaksi sopimusten rikkominen rapauttaa unionin uskottavuutta ja eurooppalaiselta yhteistyöltä putoaa pohja arvoisa puhemies kristillisdemokraatit eivät voi hyväksyä esitystä suorien tukien jakamisesta eikä yhteisvastuullisesta lainanotosta pidämme ensisijaisen tärkeänä että monivuotinen rahoituskehys ja kriisitoimenpiteet pidetään erillään eurooppalaisia ponnistuksia tarvitaan kriisistä ylitse pääsemiseksi mutta voi pohtia auttavatko ilman ehtoja heitellyt miljardit euroopan taloutta nousuun kasvua ja innovaatioita on ennenkin toivottu mutta saatu etelä eurooppaan hukkainvestointeina tyhjiä satamia lentokenttiä ja tienpätkiä eu tason koronatoimenpiteiden osalta tulisi pitäytyä eu budjetin uudelleensuuntaamisessa valtiontukisääntöjen löyhentämisessä sekä vakaus ja kasvusopimuksen tilapäisissä joustoissa myös ekpn rahapolitiikan löysentäminen auttaa akuutissa tilanteessa

unionille omien varojen kautta veropiikin puuttua jäsenmaiden budjettisuvereniteettiin perustuslain vaatima vastuiden tarkkarajaisuuskaan ei toteudu hamaan tulevaisuuteen siirtyvillä maksuosuuksilla ja tavoilla on muistettava että marinin hallituksen päätöksin suomi on jo tähän mennessä sitoutunut yhdessä muiden eu maiden kanssa antamaan hätäapua viisisataaneljäkymmentä miljardia euroa ja kannattanut pankkiunionissa yhteisen kriisimekanismin aikaistettuun käyttöönottoon riskinä on että pääsemme vielä maksamaan pankkien asiakkaina etelä euroopan kaatuvat pankit arvoisa puhemies esitys elpymisrahastosta viitoittaa tietä hyvin erilaiselle unionille kuin johon olemme aikoinaan liittyneet nyt jos koskaan on aika käydä perusteellinen keskustelu eun ja euroalueen tulevaisuudesta ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä eikä kiireellä runnoa päätöksiä eteenpäin toivottavaa olisi että edes eduskunnalle annettaisiin sen tarvitsema aika esitysten käsittelylle kansanvallan näkökulmasta edetään kyllä nyt jo rimaa hipoen jos integraatiota jatketaan ilman kansalaisten hyväksyntää uhkaa se kaikkea sitä eurooppalaisen yhteistyön jatkumoa josta suomellekin vientivetoisena maana on ollut hyötyä niin sisämarkkinoiden kuin unionin kauppapolitiikan ansiosta

arvoisa puhemies talouskriisin voittaminen vaatii toimia euroopan keskuspankilta eulta ja suomelta näistä nopeimmin on reagoinut keskuspankki hyvä niin nyt keskustellaan eun tukipaketista suomen toimet toimet ovat vielä kesken mutta ainakin mittaluokka näyttää näyttää hallituksella olevan oikea joskin kohdennus hajoaa paikoin puuhasteluksi tienpätkien kanssa lisäksi rahan jakamisen yhteydessä on myös uudistettava rakenteita esimerkiksi paikallista sopimista yritysten verotusta sekä pääomien ja investointien saamista suomeen muutoin on vaarana että suomen historian suurimman budjettialijäämän jälkeen saadaan vain lisää alijäämäisiä budjetteja hallituksen kannattaa tässäkin keskustelussa pitää mielessä talouskriisin selättämisen iso kuva kriisin yli ekpn hätärahoituksella talouskasvu yrityksistä hyvinvoinnin kasvu digitalisaatiosta tässä komission tukipaketissa on liikkeen näkökulmasta kolme pääasiaa mihin tukipaketin varat kohdennetaan mitkä ovat tuen ehdot mikä osa tuesta on lainaa ja mikä suoria tukia näihin asioihin meidän tulee erityisesti keskittyä kun tätä asiaa käsitellään tukipaketin koko koko on tällä erää riittävä tukipaketin on oltava sellainen että se elvyttää taloutta ja auttaa talouskriisin kurittamia kuluttajia ja yrityksiä vientivetoisena maana olisi katastrofi jos sisämarkkinamme ajautuu syvään lamaan tai jopa hajoaa on myös nähtävä yhdysvaltain ja aasian mittavat toimet eurooppa ei saa jäädä muiden alueiden varjoon kun maailmanmarkkinat jaetaan uudelleen tuki on syytä ohjata tulevaisuuden aloille järkeä rahoittaa kuihtuvia aloja nyt suoran tuen osuus on iso ja sen pitääkin olla suhtkoht iso pidän sitä järkevänä jokainen vastuullinen yritysjohtaja kieltäytyy lainarahasta tilanteessa jossa tulevaisuus on synkkä tai arvaamaton investoinnit vaativat luottamusta ja ennustettavuutta tuen ehdoissa on pidettävä huolta siitä että eurooppa vahvistaa kilpailukykyä uudistaa rakenteita keventää säätelyä ja luo tilaa yritysten kasvuun ja kukoistukseen tämä koskee myös suomea

arvoisa puhemies kiitoksia tässä vaiheessa mahdollisuudesta vastata ehkä hieman kommentoidakin niitä huolia ja murheita ja näkemyksiä joita eduskuntaryhmät ottivat esille ajattelisin että ne olivat varsin samansuuntaisia kyllä laajasti tässä eduskunnassa ehkäpä sitten perussuomalaisten huomioita lukuun ottamatta jotka eivät kyllä oikeastaan sitä talouspolitiikan monimutkaisuutta niinkään esille tuoneet kyllä hallitus on tunnistanut ne ongelmat joita eduskuntaryhmät nostivat esille puheenvuoroissaan

valtioneuvosto lähtee kyllä siitä että koska komission esitys sellaisenaan ei ole mahdollinen niin siihen täytyy tulla merkittäviä muutoksia ja jos niitä muutoksia tulee niin sitten se säätämisjärjestyskin voisi olla yksinkertaisen enemmistön varassa mutta se kaikki on tietenkin eduskunnan käsissä ennen kaikkea perustuslakivaliokunnan harkinnassa

koronakriisin hoitoa muita asioita tällä ei voi ratkaista koska kysymyksessä on nimenomaan pandemiaan vastaava väline kuten esille on tullut monissa puheenvuoroissa niin minusta ne kyllä hallitus oppositio rajat ylittäen mukailivat hallituksen kantaa tietenkin ehkäpä sitten perussuomalaisia lukuun ottamatta toivoisin tietenkin rakentavia ratkaisuehdotuksia myös perussuomalaisilta koska talouspolitiikka on kuitenkin senkaltainen asia josta varmasti kaikki eurooppalaiset ovat kiinnostuneita ja pelkällä pelkällä huulenheittelyllä se ei tule ratkaistuksi vaan meidän täytyy todella koettaa toimia myös isänmaan edun mukaisesti

arvoisa herra puhemies haluan aloittaa kiittämällä eduskuntaa tästä erinomaisen arvokkaasta keskustelusta tärkeässä isossa aiheessa josta hallituskin toivoo laajaa kansalaisia osallistavaa osallistavaa keskustelua aloitan puhemies kommentoimalla muutamia ehkä enimmäkseen oppositioryhmien edustajien näkökulmia ja aloitan edustaja virolaisen rakentavan kriittisestä puheenvuorosta joka sisälsi muutaman prosessiin liittyvän arvostelun sanan ja pahoittelen tietysti että emme saaneet aiemmin tätä valtioneuvoston kantaa tänne mutta tämä on iso kokonaisuus myös valtioneuvostolle ymmärsin että tämä oli nimenomaan eduskunnan tahto tämä oli puhemiesneuvoston tahto että ajankohtaiskeskustelu järjestetään juuri nyt teimme parhaamme että tämä kanta saatiin muodostettua ja ja tähän onneksi kykenimme toiseksi arvostelitte hallitusta siitä että olisimme ikään kuin odottaneet komission esitystä tumput suorana tämähän ei pidä paikkaansa me toimitimme eduskunnallekin e kirjeessä meidän ennakkovaikuttamiskantamme tähän elpymisrahastoon ja sen mukaisesti me tuolla

tällä esityksellä edes komissio ei vielä avaa unionille yhteistä verotusoikeutta vaan tulevat vuodet osoittavat sen onko unionilla halua lähteä yhteisesti verottamaan esimerkiksi näitä digijättejä tai hiilitulleja te otitte kantaa myös siihen että tällä paketilla ei tule pankkeja rahoittaa juuri näin tässä kokonaisuudessa ei ole kysymys siitä että pelastettaisiin pankit tämä ei ole pankkitukipaketti vaan laaja kokonaisuus joka liittyy tähän koronakriisiin ja siitä nousemiseen ja edustaja mäkelä teidän ryhmällenne ja itsellenne tyypilliseen varsin värikkääseen tapaan kuvailitte ryhmänne omia lähtökohtia tällainen mehevä retoriikka tietysti on tavallaan paikallaankin tässä keskustelussa mutta haluan teille sanoa sen että ei suomi ole mikään niin kuin te kuvailitte tällainen maksumies vailla vaikutusvaltaa suomella on vaikutusvaltaa me olemme täysivaltainen jäsenmaa ja tästä kokonaisuudesta unionin päämiehet tekevät yksimielisyydellä päätöksen siellä suomenkin ääni painaa koska meillä on yksi ääni siinä missä muillakin eun ja voitte luottaa siihen että käytämme tätä isänmaan vaikutusvallan pääomaa viisaasti suomen edun hyväksi mutta puhemies tässä on oikeasti kysymys siitä miten eu toimii yhdessä nytten tämän historiallisen suuren kriisin edessä ja nyt on tehty se johtopäätös aika monessa jäsenmaassa että se ei riitä että me vain yksittäisinä kansallisvaltioina vastaamme tähän kriisiin vaan myös eulla täytyy olla toimintakykyä myös me näemme että myös eun täytyy yhdessä kyetä vastaamaan siihen mutta meillä on omat reunaehtomme niitä tullaan tässä illan aikana keskustelussa käymään läpi me olemme tehneet selväksi että sellaisenaan tämä esitys ei myöskään sosiaalidemokraattiselle eduskuntaryhmälle kelpaa ja tämä työ nyt alkaa

ja vientiä ei ole jos ei ole kysyntää sen takia euroopan ajautuminen taantumaan lamaan ja suomen viennin ajautuminen siihen olisi suomelle katastrofi tähän liittyen on tietysti tärkeää nähdä tämä kokonaissaanto mitä euroopan unionin menestys kilpailukyky tarkoittaa suomelle suoraan ja välillisesti arvoisa puhemies me puhumme täällä ja olemme puhuneet kriisin aikana paljon arvoketjuista siitä että kiina riippuvuutta pitäisi vähentää euroopan pitäisi parantaa omaa toimintavarmuuttaan ja omia arvoketjujaan

vaihtoehto se on vahva eurooppa ja tästä me puhumme tänään tästä me haluamme hallituksena puhua teidän kanssanne ja käydä sen keskustelun huolella ja on ihan selvää että eduskunnalla pitää olla se aika minkä eduskunta tarvitsee ja tähän liittyen tietysti kuten eurooppaministerikin tuossa viittasi yhteisen kauppapolitiikan lisäksi meidän pitää puhua euroopan unionin omista varoista ja euroopan unionin omasta ansaintalogiikasta silloin on hyvä että olemme aktiivisia ja pystymme tuomaan uusia avauksia kuten esimerkiksi on aivan selvää että meidän pitää katsoa sitä kokonaisuutta missä amerikkalaiset digijätit kasvavat kehittyvät ja meidän pitää katsoa miten eurooppa siinä kokonaisuudessa selviää mutta sitäkin tärkeämpää on että suomi kehittyy ja suomi kehittää omaa osaamistaan koska ilman osaamista meillä ei ole sitä suomea mihin me olemme tottuneet ja kuten sanoin tässä käsikirjoitetaan nyt maailmankauppaa uudestaan maailmanmarkkinoita uudestaan ja myös eurooppaa ja nyt meillä kaikilla on tilaisuus ottaa siihen osaa

annan vahvan tukeni edustaja antti kurvisen ryhmämme puheenjohtajan ryhmäpuheenvuorolle tuen sitä täysillä toisena asiana arvoisa puhemies nyt on puhuttu paljon kauniita on covidista viruksesta johtuva taloustilanne kannattaa ennen sitä kun sanoo tämän tutustua hieman tilanteeseen kreikan julkinen velka bruttokansantuotteeseen nähden kaksisataayhdeksäntoista prosenttia italian sataviisikymmentäkahdeksan portugalin sataviisikymmentäviisi espanjan satakahdeksantoista ja ranskan sataviisitoista prosenttia olisivatkohan nämä syntyneet viimeisen kolmen kuukauden aikana se väite on suorastaan en sano naurettava vaan epäuskottava ne velat on on otettu holtittoman taloudenpidon takia aivan vastuuttoman rahanjaon ja pitää muistaa että jossakin italiassakin joku on sanonut viisaasti että siellä paljon menee rahaa ohi verotuksen siellä harmaa talous rehottaa ja ja nyt kun pankit ovat kriisissä niin meidänkö ne pitää maksaa ei missään tapauksessa

osan itselleen joka ei sille kuulu tämä on sitä taloudellisen moraalin rappiota josta olen yrittänyt monta kertaa sanoa vaan kuulijoita on ollut suppeasti mutta toivon että kuulijapiiri hieman laajenee tässähän on kysymys euroopan euroopan suurten pankkien pankkituesta jälleen kerran ei mistään muusta jos joku kuvittelee että tässä asiassa päästään helpolla nyt unohtamalla tosiasiat niin erehtyy suomella pitää olla itsenäinen kanta että suomella pitää olla oma budjetti itsemääräämisoikeus budjettisuvereniteetti jota perustuslakivaliokunnan pitää innolla puolustaa

mahdollisuutta että tuloja lähdetään tasaamaan eri maiden kesken siitähän tässä on ensi kädessä kysymys toiseksi sieltä on tulossa sitten sosiaalimenojen tasaus aivan varmasti ja viime kädessä sieltä tulee sitten vaatimus että eläkerahastotkin pitää saada tasattua kun on pienet eläkkeet tuolla välimeren maissa

arvoisa herra puhemies kun kyselytunnilla tätä teemaa jo hiukan lämmiteltiin niin edustaja antikainen totesi että perussuomalaiset eivät anna sentin senttiä eurooppaan näin muuten sanoi teidän puheenjohtajanne timo soini myös viisi vuotta sitten ennen vaaleja meni kaksi kuukautta niin joka ikinen perussuomalaisten kansanedustaja hyväksyi silloin kreikan kolmospaketin niin edustajat mäkelä tavio kuin niikko samat kaiut ovat puheissa kuin olivat silloin kun te kreikka paketin hyväksyitte arvoisa herra puhemies suomen talouden kannalta ei ole yhdentekevää elpyykö eu maiden talous koronakriisin jälkeen meidän talous on suoraan kytköksissä eu maiden talouksiin haluttiin tai ei suomen viennistä yli puolet menee eu maihin sen vuoksi on äärimmäisen tärkeätä että pystymme elvyttämään koko eu alueella taloutta tekemään työpaikkoja ja

pitää mennä työhön ja investointeihin ei pankeille toinen kriittinen kysymys on se että ei missään tapauksessa saa suomen perustuslainkaan näkökulmasta meidän budjettisuvereniteettiamme leikata paketissa ei saa olla sellaisia ehtoja joilla suomelta viedään mahdollisuus itsenäiseen talouspolitiikkaan tai eduskunnalta viedään budjettivaltaa

osa rahoituskehyksiä ei voi olla niin että tällä paketilla tuettaisiin niitä maita jotka eivät välitä oikeusperiaatteista jotka ovat korruptoituneita ja joissa rahat menevät valtaa pitävien taskuun arvoisa puhemies tätä pakettia on kritisoitu siitä että tässä tulisi tiettyjä omia rahoitusmekanismeja eulle hiilivero sitä me olemme pitkään ajaneet vasemmistoliitossa ja ilolla tervehdimme ilolla tervehdimme myös muoviveroa sen lisäksi transaktiovero ja lentovero olisivat tyypillisesti sellaisia rajat ylittäviä ongelmiin puuttuvia veroja joilla kerätään tuloja ja puututaan ongelmiin näitä me tuemme ja ne eivät haittaa suomen budjettisuvereniteettia

puhemies korona on koetellut rajusti koko tätä maanosaa ja sitä ei kyllä voi unohtaa tässä tilanteessa joihinkin maihin kriisi on osunut vielä pahemmin kuin surulla muistaa kuvia espanjan ja italian ruumishuoneiksi muutetuista urheiluareenoista ja kirkoista jotka täyttyivät hauta arkuista tästä kriisistä on pyrittävä nousemaan yhdessä yksinkertaisesti siksi että niin kauan kuin virus täällä riehuu yksikään maa tai yksikään ihminen ei ole turvassa samalla on tietysti vahvistettava eun kestävyyttä tulevia kriisejä ajatellen mikä vaatii panostuksia ilmastokestävyyteen osaamiseen ja tki toimintaan ja siksi onkin ilo nähdä että nimenomaan nämä asiat painottuvat tässä elpymisrahastossa

eu alueen talouden elpymisellä sinänsä on valtava merkitys suomelle viennin osuus taloudestamme on neljäkymmentä prosenttia kuten edustaja hassi hyvin nosti esiin ja meille onkin jo pitkään ollut eun yhteismarkkinoista valtava ilo ilman vientiä ja tätä yhteismarkkinaa tuskin olisimme tässä hyvinvointivaltiona vienti toki kytkee meidät sitten osaksi kansainvälistä markkinataloutta suomi ei ole saari ja vaikka haluaisi toisin väittää niin tosiasioilta ei voi sulkea silmiä viennistämme suuntautuu kuusikymmentä prosenttia eu alueelle ja siksi ei ei ole mikään ihme että kaikki valtiovarainvaliokunnan kuulemat ekonomistit suomen pankin pääjohtaja rehn

seuraukset ovat meille kohtalokkaita tämä elpymisrahasto onkin hyvä avaus siihen suuntaan että saisimme eu alueen taloutta elvytettyä

jopa esittänyt että ei tehdä suomessa vaan tehdään kansainvälisesti silloin pitää tietysti olla antamassa valtuuksia tehdä eu tasolla

verran valtaa myös siellä veropolitiikan saralla niin kuin jäsenmaat katsovat parhaaksi tämä toki tarjoaisi sen mahdollisuuden että sen sijaan että jäsenvaltiot maksavat saastuttaja maksaa mikä on viisasta sekä ilmastonmuutoksen kannalta että oikeudenmukaisuuden kannalta

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on tullut kyllä jo selväksi että hallitus on hyväksymässä tätä sopimusta kunhan se summa vain on oikea se tästä kaikesta viestittelystä on aistittavissa onko se summa sitten se euroopan kautta lahjaksi annettava summa näille

jotka eivät itse laskuistaan selviä viisisataa miljardia euroa vai onko se sitten kaksisataaviisikymmentä miljardia euroa mikä se teidän summanne on minkä te hyväksytte mikä se suomen raja on meidän mielestämme ei pitäisi mitään rahaa antaa ilmaiseksi se on aivan selvä peruste että ei ole sellaista ilmaista rahaa koska suomalainen veronmaksaja sen joutuu joka tapauksessa täällä maksamaan tätä on hyvin vaikea perustella millään suomen viennillä tai arvopohjalla tai millään vahvalla euroopalla kyllä jokainen valtio on vastuussa omista veloistaan muutama esimerkki arvoisa puhemies euroopan unioni on ehdottanut seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin tuki ja lainapakettia jonka avulla saataisiin pelastettua eniten koronapandemiasta kärsineitä maita kuten italia elvytyspaketin hyväksyntä vaatii jäsenten yksimielisyyttä joten suomen kannalla on todella iso merkitys suomen talous on taantumassa ja suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on korkea tavalliset kansalaiset ovat kärsineet koronakriisistä sadattuhannet suomalaiset ovat joko yt neuvottelujen piirissä lomautettuna tai irtisanottuna nyt yksi esimerkki italian talouden ongelmat eivät ole lähtöisin koronakriisistä vaikka se onkin pahentanut niiden ongelmaa italian valtionvelka oli jo ennen koronakriisiä satakolmekymmentäneljä prosenttia bktstä suomen vastaavasti pilkku neljä prosenttia italian kotitalouksien velkaantumisaste kuitenkin on huomattavasti suomea pienempi

suomessa velkaantumisaste oli syksyllä satakaksikymmentäseitsemän prosenttia italiassa vastaava luku oli ainoastaan tässä on huima ero elikkä kyllä siellä kotitalouksissa on pelivaraa enemmän kuin täällä silti suomalaisesta oltaisiin tekemässä nettomaksaja italian heikon valtiontalouden pelastamiseksi tämä ei perussuomalaisille käy italia olisi alustavasti saamassa rahastosta kokonaisuudessaan sataseitsemänkymmentäkolme miljardia euroa joista kahdeksankymmentäkaksi miljardia olisi tukea käytännössä suoraa lahjarahaa ja yhdeksänkymmentäyksi miljardia lainaa samaan aikaan ollaan kuitenkin hiljaa siitä että italialla on yhdet maailman suurimmista kultavarannoista niiden rahallinen arvo on yli satakaksikymmentä miljardia euroa siis kultavarantojen arvo ylittää yksistään italialle kaavaillun suoraan avustuksen määrän noin neljälläkymmenellä miljardilla eurolla arvoisa puhemies jos normaalissa tilanteessa suomalaiselta duunarilta loppuu ostovoima ja hän elää velaksi niin eikö hän ensin mene säästötilille ja maksa velkansa pois ja sen jälkeen mene sosiaalitoimistoon pyytämään rahaa jos ei pysty elättämään perhettään ja vastuista suoriutumaan perusvastuista miksi hallitus on antamassa ilmaista rahaa maille joilla on varantoja enemmän kuin suomella tällä hetkellä esimerkiksi kullan muodossa

aika muistella minkälainen huijausten sarja suomen eu emu taival on ollut jäsenyyden kynnyksellä taloudellinen eliitti poliittinen eliitti ammattiyhdistyseliitti ja keskeiset tiedotusvälineet löysivät toisensa ja maalasivat kuvan valinnasta että ei ole kuin yksi vaihtoehto jäsenyydestä sanottiin ettei se tarkoita yhteistä rahaa kun se kuitenkin otettiin käyttöön sanoitte ettei se tarkoita yhteisiä vastuita kun suomikin sidottiin maakohtaisiin tukipaketteihin ja euroopan vakausmekanismiin sanottiin ettei se tarkoita yhteisiä veroja tänä päivänä juuri yhteisistä veroista ja sama kehityskulku on nähty muun muassa eun ulko ja turvallisuuspolitiikassa aina kun on otettu askel liittovaltion suuntaan seuraava askel on kielletty viikonlopun ilta sanomien pääkirjoituksessa ansioistaan palkittu erikoistoimittaja taloustoimittaja jan hurri otsikoi kirjoituksensa nyt pitäisi puhua liittovaltiosta hän toteaa radikaaleinta ehdotuksessa eivät ole rahasummat vaan tapa jolla komission malli muuttaisi unionin luonnetta monilta osin aiemmin pyhinä pidettyjä periaatteita koetellen ja edelleen eu saisi luvan ottaa sellaista yhteistä velkaa jota se on aiemmin itsekin pitänyt kiellettynä edelleen elvytysvarojen ohjailu puolestaan antaisi komissiolle ennen kokemattoman suuren määrän sellaista talouspolitiikan päätösvaltaa joka on tähän asti kuulunut jäsenvaltioiden suvereenin päätösvallan ytimeen hän muistuttaa vielä että elpymisrahasto ei olekaan vain iso rahapotti talouden elvyttämiseen vaan sen keskeiset osat muokkaisivat euta entistä selkeämmin yhteisten velkojen ja yhteisten varojen tulonsiirtounioniksi

se valitettavasti näyttää olevan totta eikä jan hurri ole näiden ajatustensa kanssa yksin tasavallan presidentti muistutti tyhjästä luodusta rahasta varoitti siitä keskustalainen pitkäaikainen meppi kyösti virrankoski kysyi onko tämä se eu johon suomi ja esko seppänen muistutti nyt kapitaalin keinottelu rahapolitiikkansa pois luovuttaneiden valtioiden rahoilla menee koronan piikkiin hän muistutti ekpn kolmestatuhannesta miljardista olematonta rahaa joka on laitettu liikkeelle siitä voi olla varma että pääkonttorin pojat myöskin korona aikana pelaavat oman pelinsä

arvoisa herra puhemies jatkan edustaja mustajärven ansiokkaasta puheenvuorosta itse olen lähes koko elämäni elänyt eussa ja suhtautunut positiivisesti eurooppaan ja euroopan unioniin ja euroon ja katson että se on tuonut paljon hyvää ja toivottavasti tuo jatkossakin siksi toimia tarvitaan

sama eu johon olemme liittyneet tai noudatammeko me jatkossa niitä periaatteita jotka aikaisemmin on yhdessä sovittu tai syntyykö tästä velkaunioni perussuomalaiset puhuvat monesti moraalikadosta jossa riskejä jaetaan lisäämällä toisten riskejä eli on paljon avoimia kysymyksiä joihin hallitus ja koko tämä suomen eduskunta joutuvat vastaamaan se hyvä puoli tässä keskustelussa on nyt ollut että myös oppositiosta esimerkiksi kokoomus omassa ryhmäpuheenvuorossaan nosti esiin juuri nämä rakenteelliset uudistukset nosti esiin myöskin velan määrän ja kuinka pitkäksi ajaksi ja missä suhteessa siihen sitoudutaan ja jo aikaisemmin myöskin perustuslakivaliokunnan määrittelemät reunaehdot nämä ehdot ovat samoja ehtoja jotka myöskin hallitus on tuonut monesti tässä keskustelussa esiin haluan vielä toistaa sen että tämä komission esittämä malli ei ole suomen hyväksyttävissä ja se viesti varmasti täältä on myöskin muille euroopan maille tänään lähtenyt kun sitä on moni kysynyt ehkä tärkeintä on kuitenkin se että jokainen valtio vastaa omasta talouspolitiikastaan ja tässä neuvottelussa jokainen valtio myös ajaa omia etujaan oli suuri yllätys siinä kun saksa vaihtoi kantaansa näin radikaalisti ehkä saksa myös katsoo on hyötyä siitä että saamme elvytettyä tätä unionia mutta osaltaan he varmasti arvioivat oman teollisuutensa hyötyvän siitä entistä enemmän samanlaista arviota pitää myös suomen tehdä nyt tämän koko paketin osalta miten me hyödymme siitä että koko unioni elpyy minkälaisia mahdollisuuksia tämä paketti tuo meille esimerkiksi vihreän talouden digitaalisuuden tai muiden sektoreiden osalta mutta tässä on vastaavasti vaakakupissa myös katsottava erittäin tarkkaan mitä vastuita tulee kuinka pitkäksi aikaa ja kuinka vakavia ne ovat mielestäni hallitus on tässä toiminut määrätietoisesti ja hienoa että tämä keskustelu nyt täällä salissa käydään tämä toimii myöskin hyvänä lähetekeskusteluna suurelle valiokunnalle joka ensi tiistaina sitten tästä oman kantansa muodostaa

arvoisa puhemies hallitus otti tänään eun elvytysrahastoon sellaisen kannan joka uskoakseni on myös suomalaisten enemmistön kannan suuntainen suomi ei siis voi hyväksyä komission ehdotusta sellaisenaan vaan vaatii siihen muutoksia joita muun muassa edustaja ovaska hyvin toikin jo esille arvoisa puhemies pidän erittäin tärkeänä sitä että tätä yhteistä elvytysrahastoa muutetaan

siihen suuntaan että lainapainotteisuutta lisättäisiin ja mielestäni se saisi olla kokonaankin lainapainotteinen niin niin että luovuttaisiin

tukityyppisten mekanismien käyttöönotosta ja ja ajatuksesta kokonaan tärkeää on myös että laina aikaa lyhennetään ja että rahamäärää pienennetään keskustalaisina olemme painottaneet sitä että jokaisen maan tulee vastata omasta ja omista veloistaan ja suomen tulee päättää jatkossakin itse omasta rahankäytöstään mielestäni edustaja hoskonen kuvasi hyvin sitä ja aivan oikein totesi että perimmiltään kyse on siitä kuinka itsenäisiä me olemme ja meillä pitää olla ohjat omissa käsissämme ja eduskuntamme käsissä arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta siitä että se suhtautuu avoimesti näihin neuvotteluihin ja että hallitus korostaa sitä että on tärkeää käydä asiasta myös kansalaiskeskustelua että me kuuntelemme suomalaisten ääntä paljon asiasta on itsellenikin tullut palautetta ja niin kuin olemme huomanneet eu asiat ja varsinkin kun on kyse eun rahoituksesta ja eussa tapahtuvasta rahankäytöstä herättävät voimakkaita tunteita toivon kuitenkin että pystyisimme käymään sellaista asiapohjaista keskustelua jossa pidetään faktat mielessä ja kunnioitamme toistemme ajatuksia vaikka olisimmekin eri mieltä suomalaiset ansaitsevat suoraa ja rehellistä puhetta

puhemies koronakriisiä pyritään suomessakin käyttämään keppihevosena kun yhteisiä verovaroja lapioidaan hankkeisiin joiden todelliset tarkoitusperät piilevät hallituspuolueiden ideologioissa hallituksen viimeisintä lisäbudjettiakin perustellaan välttämättömänä elvytyspakettina mutta sen sisään on todellisuudessa leivottu vihervasemmistohallituksen puolueohjelmien periaatteita samoin keinoin kansalaisille yritetään nyt myydä euroalueen elvytyspakettia koronakriisistä nousemiseen todellisuudessa kyseessä ei suinkaan ole koronakriisipaketti vaan eurokriisipaketti koko seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin massiivisesta paketista jopa viisisataa miljardia ollaan jakamassa tukina ei peritä takaisin ja joiden suurimpina saajina ovat etelä euroopan valtiot jotka näin avokätisesti palkitaan huonosta taloudenhoidostaan hallituksen siunaamana suomen osaksi on tässäkin kokonaisuudessa totuttuun tapaan jäämässä maksajan rooli suomikin on saamassa avustuksina pilkku viisi miljardia euroa kunhan vain ensin suostuu siirtämään huikeat kahdeksan pilkku viisi miljardia muiden maiden käytettäväksi avustusten saaminen edellyttää että varoja käytetään eun yhteisten tavoitteiden hyväksi kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan nykyhallituksen suuruudenhullut ilmastotavoitteet veronmaksajien kustannuksella eivät siis nekään ole tarpeeksi kun nyt esitetään suomalaisten rahaa kipattavaksi miljarditolkulla myös euroopan ilmastohankkeisiin jättimäinen elvytyspaketti tultaisiin rahoittamaan kasvanein jäsenmaksuin ja koko eun laajuisilla veroilla ei siis riitä että suomalaista veronmaksajaa kuritetaan eteläeurooppalaisten hyväksi vaan samalla otetaan lopullinen askel kohti eun liittovaltiokehitystä

lukuja milloin koittaa se aika että te punavihreä hallitus laitatte suomalaisten edun etusijalle ja varmistatte meidän sekä tulevien sukupolviemme hyvinvoinnin saamme todennäköisesti odottaa vaaleihin

kaikessa toiminnassa me asetamme suomalaisten edun meidän tavoitteeksemme me ajamme suomen asiaa isänmaan asiaa ja koemme että kun teemme kestäviä eurooppalaisia ratkaisuja se hyödyttää myös suomea ministeri skinnari tässä aiemmin hyvin kuvasi miten suomalainen vienti ja meidän taloutemme hyötyvät elpyvistä eurooppalaisista markkinoista edustaja tynkkynen ja muutamat muutkin edustajat kun katsomme tätä kokonaisuutta niin on tärkeätä huomata että tässä ei ole nyt kysymyksessä pelastuspaketti tämä ei ole eurokriisi tässä on kysymys tähän koronakriisiin vastaamisesta tämä kokonaisuus muodostuu tulevasta seitsenvuotisesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ihan normaalista eun budjettikehyksestä tuleville vuosille ja kertaluontoisesta elpymisrahastosta josta me täällä nyt keskustelemme kertaluontoisesta elpymisrahastosta jonka koko suhteessa eun koko bkthen on vain reilu viisi prosenttia tällä me emme pelasta yhdenkään eu maan taloutta saati yhteistä eurooppalaista taloutta ne toimet lähtevät siitä talouskasvusta kilpailukyvystä kestävyydestä niistä investoinneista joita me nyt teemme sekä jäsenmaissa että yhteisesti euroopassa puhemies hahmottaisin tästä kokonaisuudesta viisi seikkaa joihin me otamme kantaa sekä täällä kotimaassa että eurooppalaisella tasolla ensimmäinen kohta niistä on se minkä kokoista pakettia me valmiita viemään eteenpäin ja selvää on että se komission esitys on suomelle liian suuri me tavoittelemme sitä sitä alaspäin ja lähdemme tästä neuvottelupositiosta eteenpäin toinen seikka on se mikä on tästä elpymisrahastosta jaettavan rahoituksen tukimuotoisuuden ja lainamuotoisuuden suhde meidän näkökulmamme on se että kaikkien kannalta läpinäkyvämpää olisi lainamuotoisen rahoituksen myöntäminen tällöin me tietäisimme kuka maksaa takaisin ja milloin tämä on meidän lähtökohtamme neuvotteluihin kolmas kohta liittyy tähän ehdollisuuteen josta täällä on aiemminkin jo paljon puhuttu mitään lahjarahaa ei suomi tule hyväksymään eurooppalaisittain jaettavaksi kaikki pitää olla sidottu eurooppalaisiin tavoitteisiin ja se toteutuu eurooppalaisen ohjausjakson myötä nyt esitetään että tuki voidaan jopa vetää pois jäsenmaasta jos rakenneuudistukset eivät etene eun talouspoliittisen ohjausjakson mukaisesti tämä on aika kovaa ehdollisuutta sen lisäksi me tuemme oikeusvaltioperiaatetta ilmastoehdollisuutta niitä kaikkia mitä tässä

tässä tuen jaossa viides kohta puhemies lopuksi suomen budjettisuvereniteetti me pidämme yksiselitteisesti siitä kiinni että tämä sali päättää suomen valtion budjettimenoista tämä on seikka mitä me tulemme vahtimaan nyt tulevissa neuvotteluissa jotta kaikki ne vastuut ja mahdolliset takuut joita meille tulee muodostuvat tavalla jotka ovat selkeitä ja tarkkarajaisia jotta tiedämme mihin me sitoudumme
arvoisa puhemies mielestäni ministeri tuppuraisen puheenvuoro oli erittäin hyvä ja montaa näistä asioista mitä ministeri tuppurainen tuossa sanoi kokoomus tukee vahvasti siellä on muutama kohta nyt tämmöisiä näistä avustusta saavista maista esimerkiksi puola on tällä hetkellä se neljäs maa joka suuruusjärjestyksessä saisi avustuksia neljänneksi suurimman määrän esimerkiksi puola on nyt suomeen verrattuna selvinnyt suhteellisesti puolet pienemmällä koronauhrien määrällä ja maan talouden ennakoidaan komission ennusteissa supistuvan vain neljä prosenttia ja nämä ovat semmoisia tiettyjä merkkejä siitä että meillä voi olla vaikeuksia saada tätä osumaan ihmisten tai kansalaisten oikeustajuun puola on yksi hyvä esimerkki siitä miksi he ovat nimenomaan tässä niin paljon voittajien puolella mutta arvoisa puhemies vaikka kannatankin näitä toimia joilla eurooppaa tuetaan koronakriisistä toipumiseksi koen että esitettyä linjaa koronaelpymispaketista ei pidä tällaisenaan hyväksyä keskeistä olisi saada siihen ainakin seuraavat muutokset ensinnäkin paketti pitäisi rakentaa sille periaatteelle että jatkossakin jokainen maa vastaa omista veloistaan siksi yhteisvastuulliselle velalle pitää olla kriittinen tarvitsemme tiukat mutta yksinkertaisemmat säännöt ja enemmän markkinakuria myöskään uudesta paketista aiheutuvat vastuut ja liittyvät riskit eivät saa vaarantaa valtion mahdollisuuksia huolehtia perustuslainmukaisista velvoitteista toiseksi pakettiin tulevan rahan käyttö pitäisi sitoa tiukasti jäsenmaiden talouksien rakenteellisiin uudistuksiin ja kohteisiin jotka luovat todellista eurooppalaista uutta kasvua mielestäni ministeri skinnari puhui täällä hyvin meidän pitää panostaa jatkossa lisää uuteen teknologiaan digitalisaatioon ja liikenneyhteyksiin ne olisivat tämmöisiä kohteita

silloinen edustaja tuppurainen monta kertaa suuressa valiokunnassakin sanoi että nyt tulee liian kiireellä ei ole aikaa perehtyä ja nyt vallassa ollessanne te teette juuri samalla lailla toivoisinkin ja nöyrä toive sinne päin olisi että myös tekisitte samanlaisia toimia mitä viime kaudella

kuten täällä on monta kertaa tämänkin päivän aikana todettu niin on suomen etu että koko euroopan talous ja jäsenmaiden taloudet elpyvät ja että tämä elpyminen tapahtuu nopeasti uskon että tämän myös suomalaisten enemmistö me olemme tänä keväänä nähneet monien suomalaisten yritysten kohdalla kuinka heidän taloutensa on sakannut ja vienti on loppunut sen takia että monissa euroopan maissa talouden tilanne on kriisiytynyt hyvin nopeasti ja uskon siihen että nämä yritykset ja pienyrittäjät toivovat että myös eurooppalaisten jäsenmaiden taloudet pääsevät nopeasti kasvun vauhtiin kiinni

onkin syytä saada keskeisiä muutoksia joista sdpn eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa edustaja kiljunenkin mainitsi ja näistä aivan keskeisin muutos liittyy tähän lainan määrään ja ja kyllä tähän tähän pakettiin on on syytä saada se korjaus että että tämä lainapainotteisuuden määrä nousee nykyisestä ehdotuksesta

suomen budjettivaltaan ja sekin on tullut täällä moneen kertaan todettua että kyllä eduskunnalla pitää olla se viimeinen sana suomalaisten veronmaksajien rahan käytöstä mutta arvoisa puhemies on myös syytä sanoa että että kriisin keskellä kaikkien jäsenmaiden tulee sitoutua vastuulliseen taloudenpitoon ja pitkällä tähtäimellä pitää noudattaa sekä sitä periaatetta että jokainen jäsenmaa on vastuussa omista veloistaan ei näitä periaatteita pidä tässä tilanteessa hylätä sen lisäksi on on syytä muistuttaa että on mielestäni arvokasta

arvoisa puhemies arvostan että valtiovarainministeri kulmuni korosti puheessaan julkista keskustelua valmistelun yhteydessä pidän hyvänä myös laajan kansalaishyväksynnän edellyttämistä velkapakettiin liittyvässä hätärahoitusohjelmassa euroopan keskuspankki joustaa periaatteistaan aiemmin ekp on nostanut jäsenvaltioiden lainoja suhteessa euromaiden väestömäärään ja kansantalouden kokoon uudessa velkapaketissa ekp voi aiemmasta poiketen hankkia mittavasti italian kaltaisten maiden valtionlainoja tämä on suomelle haitallista tämä on selkeää avustamistoimintaa joka kuuluu euroopan vakausmekanismille eikä ekplle myös saksan perustuslakituomioistuin korosti suhteellisuusperiaatetta hallituksen on edellytettävä yhden pilkku prosentin jakoperusteen mukaista pääoma avaimen osuutta kysyn ministeri tuppuraiselta jos lähdette tähän vekseliin mitä hallitus tekee sen estämiseksi ettei ekp osta valtionlainoja epätasapuolisesti vaan yhdenvertaisesti kaikilta jäsenvaltioilta pääoma avaimen mukaisessa suhteessa velkapaketin vasalliksi lähtiessä on selvää että suomi ottaa paljon suuremmat vastuut hartioilleen kuin mitä se tulee saamaan edustaja saramo totesi että kymmenen vuoden takaisia virheitä pankeille maksamisesta ei pidä toistaa kysyn mistä annettu seteli tietää mihin tarkoitukseen se on on annettu vasemmalla edustaja mustajärvi ei sentään sokaistunut italian kultavarannoista kuten apenniineja avokätisesti avustava arhinmäki edustaja kiljunen mainitsi kuinka sdp pitää kiinni siitä että jäsenmaat vastaavat omista veloistaan olen samaa mieltä mutta kertokaa se italialle joka saisi kahdeksankymmentäkaksi miljardia euroa tukia kertokaa se espanjalle joka saisi seitsemänkymmentäseitsemän miljardia kertokaa se ranskalle joka saisi kertokaa se kreikalle joka saisi kaksikymmentäkolme miljardia ja vastatkaa kysymykseen jota turkulaiset ovat velkapaketista pohtineet et sunkkas mittää luikurii laske sillä suomi on se joka vastaisi vieraiden valtioiden veloista hallitus törsää viisi pilkku viisi miljardia lisätalousarvioonkin ja mitä teki keskustan ryhmäpomo kurvinen totesi tämän olleen uransa hienoimpia päiviä tänään kurvinen kertoi ylelle ettei keskusta ole hallituksessa joka on talouspoliittisesti epäuskottava ajatelkaa ensin törsitään ja sitten esiinnytään suurena budjettipäällikkönä ja kohta törsitään lisää eulle joko lahjana lainana tai molempina mietin ensin antaisiko tekir myös talouskoulutusta mutta vaarana on että tämäkin tulisi veronmaksajien maksettavaksi arvoisa puhemies tämä eun velkapaketti ei ole edes siltarumpu vaan laskusilta jossa silta jää italialle ja lasku suomen kansalle

arvoisa herra puhemies kuten ministeri kulmuni on useassa yhteydessä peräänkuuluttanut niin on hyvä että tästä käytäisiin kansalaiskeskustelua tämä keskustelu on osittain ollut tänään paitsi nyt niin myös kyselytunnilla hieman harhaanjohtava on puhuttu ikään kuin olisi tehty jo päätös kun kysymys on esityksestä esityksellä ja päätöksellä on todella iso ero ja toivon että että vaikkapa eduskuntakauden alussa saamamme eduskuntaoppaat jaettaisiin uudelleen jotta kaikki edustajat myös perussuomalaisissa ymmärtäisivät mikä on esityksen ja päätöksen ero keskusta ei tämänkaltaista nyt esitettyä rahastoa voi hyväksyä ja hallituksen tuleekin keskustella ja neuvotella siitä parempi ihan niin kuin hallitus onkin nyt linjannut että tämä paketti ei tällaisenaan ole hyvä eu komission esityksessä siis esityksessä on ainakin kolme keskeistä ongelmaa ensinnäkin tämä rahasto nojaa mittavilta osin tulonsiirtoihin suomen kaltaisilta hyvin taloutta hoitaneilta mailta sellaisille maille jotka eivät sitä talouttaan jo ennen koronakriisiä ole pitäneet kunnossa toiseksi tämä esitetty rahasto niin kuin moni asiantuntija on puhunut siis esitetty rahasto olisi askel kohti liittovaltiokehitystä ja yhteistä velanottoa sitä ei minun mielestäni tule hyväksyä ja toivon että hallitus neuvotteleekin tästä esityksestä paremman paremman kolmanneksi niin kuin moni tässä salissa on tänään puhunut jo budjettivallan pitää säilyä tässä salissa olen tyytyväisenä kuunnellut niitä ministeriaition puheenvuoroja joissa tämän on korostettu olleen keskeinen keskeinen ikään kuin kivijalka suomelle näissä neuvotteluissa arvoisa puhemies euroopan unioni on on suomelle tärkeä ulko ja turvallisuuspolitiikan viitekehys ja nämä sisämarkkinat ovat meidän vientiteollisuutemme kannalta erittäin tärkeässä osassa sen takia on tärkeää että että me suhtaudumme euroopan unionin talouskehitykseen ja ikään kuin käyntiin laittamiseen tämän globaalin koronakriisin jälkeen positiivisesti ja rakentavasti että me teemme sellaisia esityksiä jotka hyödyttävät koko unionia jotka hyödyttävät suomea ja kyllä meidän täytyy olla siinä myös itsekäs on ajateltava miten suomi suomen kaltainen vientivetoinen avotalous pärjää mahdollisimman hyvin

euroopan markkinat ajautuvat pysyvään pitkäaikaiseen taantuma tai lamaan keskusta kannattaa eurooppalaista yhteistyötä ja euroopan unionia mutta meillä tulee olla tervettä kritiikkiä sitä kohtaan meillä tulee olla mielessä suomen etu ja nytten kun hallitus lähtee tästä neuvottelemaan niin minusta ne puheenvuorot joita tänään on kuultu tässäkin salissa mutta erityisesti ministeriaitiosta ovat olleet erinomaisia ja toivon menestystä

arvoisa herra puhemies ensiksikin totean että tämä keskustelu täällä on ollut kokonaisuudessaan suhteellisen kriittistä kautta linjan eun komissio on esittänyt seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron elvytyspaketin koronaviruksen haittojen korvaamiseksi keskusta ei tätä pakettia sellaisenaan hyväksy eikä sitä tämän päivän linjauksen mukaan hyväksy koko hallituskaan nyt aletaan aivan kuten edustaja könttä totesi neuvottelemaan komission pohjaesityksestä jos tukipaketti menisi sellaisenaan läpi siirtyisi eu avoimeen velalla elämiseen lähes neljäksikymmeneksi vuodeksi se on liian pitkä aika sen vuoksi laina aikaa on aidosti lyhennettävä kun tarkastelemme viimeistä viittätoista viiva kahtakymmentä vuotta taaksepäin tätä hetkeä ja seuraavaa viittätoista viiva kahtakymmentä vuotta voimme olla varmoja että talouskriisejä ja muita kriisejä tulee edelleen hyppääminen vuosikymmenten velalla elämiseen olisi epäreilua ennen kaikkea lapsiamme kohtaan ja heidänkin lapsiaan kohtaan eu rahoituksen kriteereitä tulee tarkastella hyvin kriittisesti ei voi olla niin että tuen saa tekemättä mitään etelä euroopassa on ollut paljon taloudellista välinpitämättömyyttä taloudellisen nousun ja uudistusten on lähdettävä heistä itsestään niin kuin mekin olemme joutuneet ja joudumme tekemään kannettu vesi ei kaivossa pysy lisäksi komission esityksessä on kummallisuuksia esimerkiksi puolan tukeminen koronan varjolla ei sovi suomalaiseen järkeen se summa on esityksen mukaan noin puolet espanjan osuudesta velkaa ei saa ottaa sen vuoksi että euta ajettaisiin liittovaltiota kohti jos sitä otetaan sen on on autettava akuuttiin kriisiin ja sitä on valvottava ja kohteen saajilta on vaadittava aitoja uudistuksia eurokriisin aikaan tuki oli lainaa nyt komission esityksessä on mukana merkittävä suora tuki sen suoran tuen pitää olla viimeinen keino laina on aina maksettava takaisin keskustalla onkin asiaan kolme kriteeriä ensiksikin paketin on oltava väliaikainen toiseksi suoria tukia ei tule sallia vaan tukemisen on oltava lainaa ja kolmanneksi laina oltava reilusti nykyistä lyhyempi arvoisa herra puhemies jos jotain koronakriisi on opettanut se on opettanut huoltovarmuuden tärkeyden ruoka lääkkeet energia eussa on kannettava entistä suurempaa vastuuta siitä että olemme vähemmän riippuvaisia kiinasta ja muista aasian maista kuten eun ulkopuolisista maista ylipäätään tuotannon ydin on pidettävä omissa käsissämme suomen osalta se tarkoittaa vahvaa maataloutta eli ruoan omavaraisuutta vahvaa energiatuotantoa eli kotimaisten energialähteitten käyttöä pois ulkomaista riippuvista energialähteistä sekä oman suojavälinetuotannon käynnistämistä ja ylläpitämistä ja oman rokote ja lääketuotannon vahvistamista eun tehtävä on vahvistaa koko alueen taloutta ja

arvoisa puhemies suomessa on talouden hätätila mutta mitä tekee hallitus se ajaa suomalaisia rahoittamaan euroopan kriisimaita ja kiihdyttää liittovaltiokehitystä vaikka kieltääkin tämän monissa puheenvuoroissa tänäänkin hallitus yrittää piilottaa ulostuloillaan innostustaan tästä yhteisvastuusta ja koronaelvytyspaketista mutta turhaan erityisesti olemme huomanneet että keskusta yrittää selittää ja esittää ajavansa kansallista etua ylimielisenä hallitus on kuitenkin tosiasiassa ottamassa suomelle jopa kolmentoista miljardin lisävastuut muiden maiden taloussotkuista lopputulos tulee olemaan suomalaisille kestämätön oli vastuita miljardin verran suuntaan taikka toiseen maamme talouden murskalukujen valossa on mahdotonta ymmärtää hallituksen avokätisyyttä eun suuntaan eikö aivan selvää että suomella ei ole varaa saati velvollisuutta ottaa tällaista taakkaa oman pahenevan taloushätätilansa päälle kaikki lainat kaikki lahjat joiden antamiseen osallistumme ovat meille riskejä ne vaarantavat talouttamme ja heikentävät mahdollisuuksiamme huolehtia itsenäisesti maastamme ne eivät ole kansallisen edun mukaisia hehkutus siitä että elvytyspaketilla olisi merkittävä vaikutus suomen vientiin on joltain toiselta planeetalta arvoisa puhemies eun elvytyspaketti ei oikeastaan edes liity koronaan elvytyspaketilla halutaan nimittäin kiireesti sitoa eun kaikki jäsenmaat rahoittamaan ikuisesti etelän holtitonta taloudenpitoa tällä sitomisella yritetään estää italian kaatuminen euron ja eun hajoaminen sekä suojata ranskaa ja saksaa jättitappioilta italia halutaan pelastaa hinnalla millä hyvänsä ottanut jo käsittämättömät kaksituhattaneljäsataaviisikymmentä miljardia euroa velkaa eikä se ole saanut talouttaan kuntoon italian luottoluokitus on vain yhden pykälän päässä roskalainaluokasta tuon yhden pykälän pudotus laukaisisi sijoittajien italian valtionvelan pakkomyynnit italia luhistuisi aiheuttaen maalle pakkolähdön eurosta tämän seurauksena ranska ja saksa kärsisivät jättitappiot mikä selittääkin niiden innon esittää jättimäistä yhteisvastuuta arvoisa puhemies ongelma on tietysti se että näin jatkaen mikään ei tule riittämään euroopan keskuspankki ei voi ikuisesti painaa leikkirahaa eikä yhteisö jossa ei noudateta omia sääntöjä korjaannu laatimalla lisää sääntöjä suomen turva ole yhteisössä jossa isot voivat kiertää sääntöjä omaksi hyödykseen pienempien vahingoksi suomen turva ei ole yhteisvastuullisessa elvytyspaketissa jolla pidetään väkisin pystyssä syvissä ongelmissa olevia kriisimaita pankkisektoria ja tehottomia rakenteita eu ei maatamme pelasta meidän on pelastettava suomi itse eun taakanjakopeli on vihellettävä poikki

arvoisa puhemies täällä on tänään puheissa pyöritelty vastuita lukuja summia ihan riittämiin enkä niihin omassa puheessani nyt kajoa keskityn vain siihen olennaiseen mitä tämä kaikki tulee merkitsemään suomen kansalle kokoaan suurempi suomi on kovaa kyytiä muuttumassa euroopan liittovaltion pohjoisimmaksi osavaltioksi jonka nykyhallitus ajaa ensin kylmästi konkurssiin ja eu viimeistelee avioliiton ikuisella velkavankeudella en olisi kyllä vuosi sitten uskonut hallituksen kykenevän näinkin nopeaan kansallisvaltion alasajon suunnitelmalliseen toteuttamiseen mutta keskustapuolue mahdollisti tämän lähtemällä vihreiden ja vasemmiston erikoiseen kelkkaan onko suomessa kuuna päivänä nähty hallituksen jakavan näin runsaskätisesti rahaa sinne ja tänne ja vähän tuonne paraskin siemenlinko eikä huolta huomisesta ole kun velkarahaa törsätään keinotekoista sädekehää kiillotellen samalla kun euta kumarretaan nokat perunapeltoja halkoen joko hallitukselta on karannut mopo kokonaan käsistä tai tässä on puhtaasti kyse liittovaltioprojektin maaliin saattamisesta ja suomen ajamisesta sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon jossa mitään muuta mahdollisuutta ei ole eikä anneta joka tapauksessa tervettä tämä taloudenpito ei ole ja mitä pidemmälle hallituksen annetaan jatkaa sitä nopeampaa on kansallisvaltiomme tuho ikävää on tietenkin että tämä koskee myös punavihreässä kuplassa eläviä eikä tulevaisuudessa enää olekaan niin helppo piipahtaa kivijalkakuppilassa nauttimassa ajankuluksi pakurikääpäteetä tai jotain parsasmoothieta ei siinä mitään kun rahaa ei tipukaan enää seinästä vaan sen eteen on tehtävä töitä arvoisa puhemies saksa ja ranska ovat ne euroopan unionin ydinmaat joiden talouskasvu kiittää ja kuittaa jokaisen velkakirjan suomi tulee allekirjoittamaan ja sehän tullaan allekirjoittamaan koronan varjolla kehitetty tukipaketti on tarkoitettu vain ja ainoastaan niille euroopan maille joiden talous on ollut kuralla valmiiksi jo vuosia ja joita on lainoitettu lainoitettu pelkästään siksi että tämä tulonsiirtohimmeli on väkisin pyritty pitämään pystyssä ja toimimaton euro valuuttana saatu pelastettua no nyt on kuitenkin maksun aika eivätkä esimerkiksi italiaa eniten lainoittaneet ranska saksa belgia ja espanja halua missään nimessä joutua itse maksumiehiksi koska onhan euroopassa nettomaksajamaita kuten suomi joilta voi kupata viimeisetkin tuhkat pesästä ennen kuin korttitalo lopullisesti kaatuu arvoisa puhemies mikäli hallitus hyväksyy tukipaketin on todettava se tosiasia että sillä ei euroa eikä unionia tulla pelastamaan se on varmaa tämä lisäajan osto toimimattomuudessaan tulee viemään suomelta lopullisesti hyvinvointivaltion aseman ja päädymme tulevaisuudessa kreikan italian ja portugalin kanssa samaan talousahdinkoon ja afrikan tavoin muiden maiden autettavaksi kehitysmaaksi

mutta tehokas konsulttipakko kun suomi toipui yhdeksänkymmentä luvun lamasta ei ollut ketään joka olisi meitä auttanut suomen oli pakko tehdä ne välttämättömät rakenteelliset uudistukset jotka mahdollistivat sen että kun vuosituhanteen vaihteen molemmin puolin kansantalous puhkesi oikein kukkaan niin todella pystyimme viemään suomalaista hyvinvointia eteenpäin koska olimme kilpailukykyisiä ja julkinen taloutemme oli vahvalla pohjalla

suomessa on jäänyt tekemättä niitä tarpeellisia uudistuksia joilla olisimme nyt paljon vahvempia kohtaamaan esimerkiksi tämän nyt vallitsevan laman ja viemään suomalaista hyvinvointia eteenpäin toki täytyy antaa kyllä edelliselle hallitukselle jossa kokoomus keskusta ja perussuomalaiset yhdessä tekivät toimia kiitosta siitä että työllisyyttä saatiin kohennettua arvoisa puhemies haluan siis korostaa sitä että niin kauan kuin pakko puuttuu niiltä mailta jotka euroopassa tällä hetkellä tätä tukirahaa toivoisivat ne maat eivät pysty tekemään niitä uudistuksia koska ne ovat poliittisesti aina vaikeita

kun tänään on kuultu siitä että euroopan keskuspankki on laajentanut jo entisestään todella massiivista velkojen takaisinosto ohjelmaansa kuudellasadalla miljardilla eurolla niin oikeastaan kysyisinkin mihin me vielä tarvitsemme sitten tällaista elpymisrahastoa joka kuitenkin näyttää uhkaavan esimerkiksi eun perussopimuksia jäsenmaissa koetaan täällä eduskuntakeskustelussa on käynyt aivan ilmeiseksi että tämä on vastoin sitä periaatetta että kukin maa vastaan omista veloistaan totta kai ymmärrän että myöskin ekpn kautta meille syntyy vastuita mutta miksei sitten se ekp ole tässä tilanteessa se työkalu joka pystyisi nyt tuomaan velkarahaa jäsenmaille niin että jäsenmaat pystyvät sitten tästä akuutista tilanteesta selviämään ja pakon edessä tekemään ne uudistukset joita he välttämättä tarvitsevat oman hyvinvointinsa edistämiseksi pitkälle tuleville

kunnioitettu puhemies tämä tukipaketti elvytyspaketti miksi sitä halutaan sanoa sisältää kuten täällä on monesti mainittu tukiosuuden ja lainaosuuden ja tässä loppujen lopuksi on kysymys vain ja ainoastaan siitä että nettomaksajamaat lahjoittavat nettosaajille mutta se tehdään vain tällaisen kätevän mekanismin kautta jotta pystytään tekemään se oikeudellisesti eun omia sääntöjä pikkusen hiukan taivuttaen siis taustalla tässä tässä halutaan mahdollistaa eulle oma velka ja tässä on kysymys siitä että taloutta on hoidettu huonosti näissä etelän maissa jo aika pitkään meidän linjamme olisi se että nämä velat itse asiassa kannattaisi leikata pois tai niitä ehkä tullaan jossain vaiheessa jopa leikkaamaan jollain mekanismilla tässä on kysymys siis huonosta talouspolitiikasta ja nyt sitten kun katsoo näitä pohjoisen maita tässä on kysymys siitä että ne maat jotka ovat itse hoitaneet uudistukset investoinnit ja laittaneet oman menopuolensa kuntoon joutuvat nyt tämän mekanismin kautta maksamaan näiden maiden investointeja ja menoja jotka eivät tätä asiaa ole aikanaan hoitaneet me emme enää tämän jälkeen noudata eu budjetin tasapainovaatimusta eu maat käytännössä joutuvat vastuuseen toisten veloista ja eulle syntyy oikeus ottaa velkaa ja sitten synnytetään eulle uusia omia tuloja vaikkapa isompi osa alv tuotoista tämä on hyvin ongelmallinen tilanne tämä kaikki on oikeastaan liittovaltiokehitystä pakettia siis vastustaa neljä neljä maata ja oikeastaan suomikin nyt tässä kuten ollaan kuultu vaatii näitä tiettyjä tiukennuksia mutta nyt tulee se kysymys siitä että kun tällä kuitenkin on yksimielisyysvaatimus niin eikö olekin niin ettei tähän ole pakko suostua ja jos nämä halutaan kuitenkin viedä läpi muut maat voivat viedä sen vapaaehtoispohjalla eikö se kuitenkin näin näin ole ja kun suomi on nyt viety eun päättäviin pöytiin niin nyt siis suomella olisi päätösvaltaa sanoa että okei tehkää te muut tämä vapaaehtoispohjalta me jäämme tästä ulos koska tämä vie suomen omaa budjettivaltaa pois huomattavasti ja tämä aikataulu mikä tässä on ollut on ongelmallinen tämä syntyi aika nopeasti ennen juhannusta ja sitten kun tähän on kytketty tämä monivuotinen paketti monivuotinen kehys niin myöskin tämä synnyttää ongelman jos tästä elvytyspaketista jotain mukamas joustetaan niin sitten se voidaan toista kautta kiepauttaa sinne monivuotiseen kehykseen jollekin maalle tämä on hyvin ongelmallista sitten kun katsotaan tätä niin suomella on niitä muitakin vastuita evmsta väliaikaisesta tukimekanismista eipn kautta ja sitten kun on tämä uusi työttömyysväline niin sieltäkin syntyi valtavat vastuut suomelle nämä ovat kaikki hyvin ongelmallisia mekanismeja ja nyt täytyy sanoa näin että tähän elvytyspakettiin ei kannattaisi suomen lähteä

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua olen tuolta omasta työhuoneestani seurannut olen huomannut että varsin laajasti tässä salissa suhtautuminen tähän komission esitykseen josta nyt keskustellaan ja ja tietenkin myös valtioneuvoston eu ministerivaliokunnan linjaus siihen miten suomi suhtautuu on ollut varsin kriittistä uskon että hallitus ottaa tämän huomioon ja kun katsoo tätä linjausta niin kyllä tämäkin on hyvin kriittinen tämmöisenään tätä pakettia ei hallitus ole valmis hyväksymään eikä viemään eteenpäin ja minusta tämä linja on aivan oikein itse näen tässä useitakin ongelmia joista neljä nostan esille itse asiassa ensimmäinen ei ole ongelma vaan se on se näkökulma että kun suomella on hyvin kriittinen suhtautuminen tämän malliseen pakettiin esimerkiksi siihen että täällä on avustuksien suhde velkaan tämänlainen niin nyt kyllä kannattaisi aktiivisesti hakea ja varmasti taustalla haetaankin kumppaneita eu maista sellaisia jotka ajattelevat tästä samantyyppisesti ja hakea voimaa taakse koska yksin suomen on hankala muuttaa näitä paketteja tai neuvotella tarvitaan eu piirissä samalla tavalla ajattelevien maitten liittoumaa

jossa lähdetään suunnittelemaan ei nyt esittämään mutta suunnittelemaan eu tasoisia veroja ja ja aika laveasti tulkitsemaan meidän perussopimuksia siitä voiko

artiklaa tulkita niin että tämäntyyppisiä mekanismeja rakennetaan oikeusperusta on aika höllyvällä pohjalla

minusta tämä on suuri ongelma koska tämä voi johtaa siihen että koko eu alueella tavallaan kansalaisten kokema legitimiteetti tälle kehitykselle poistuu ja se on vaarallinen tie jos semmoinen ei pysy mukana pitää aina huolehtia että ne päätökset jotka tehdään ovat hyväksyttäviä eu kansalaisten piirissä toinen asia erittäin kriittisesti pitää kyllä suhtautua näihin eu veroihin koska meillä on erilainen veropohja ja kyky kantaa niitä veroja suomi jolla on toimivat mekanismit kyllä tulisi kärsimään tästä että se kantaa tunnollisesti verot ne kohdistuisivat kyllä eri tavalla

herra puhemies tässä keskustelussa näyttää tiivistyneen jakolinja aika iso osa eduskunnasta on yhdensuuntainen kannoissaan että pitää päästä tästä kriisistä irti ja siinä tarvitaan myös euta mukana mutta tälle tavalle on paljonkin kehittämistoiveita ja vaateita sitten on toinen pienempi osa joka keskittyy siihen että pitää päästä irti eusta perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit lähinnä ovat siitä puhuneet elikkä tästä tulisi sellainen iso vaihtoehtojen jako irti eusta vai irti kriisistä no tämän kriisistä irtautumisen osalta näitä kehittämistarpeita on erityisesti tämä lainapainotteisuus tämä koko sinänsä noin viisi prosenttia eun bruttokansantuotteesta on hyvä ja tätä käytön nopeutta vielä lisätään niin kuin valtioneuvoston kannassa on esitetty että käytettäisiin esimerkiksi noin kahdessa kolmessa vuodessa tämä paketti niin se tarkoittaisi että eun nykyinen budjettivolyymi noin prosentti bktstä näihin ohjelmiin täksi lyhyeksi määräajaksi kolminkertaistuisi silloin on todella tuntuva elvytyssykäys kyseessä tämä lainamuotoinen apu tuo yhtä lailla samansuuruisen elvytyssysäyksen kuin

sitä lainaa maksettaisiin kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden päästä takaisin tähän kriisiin joka oli juuri tämän rahaston tarkoitus se tuo ihan yhtä hyvän avun kuin kuin lahjamuotoinen raha tämä on ikään kuin se peruskysymys mikä pitää pystyä tuossa jatkovalmistelussa ratkaisemaan ja hoitamaan varsinkin jos puhutaan siitä kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden laina ajasta niin sen aikanahan vakavaraiset maat ja eu kokonaisuutena luovuttavat sitä hyvää luottokelpoisuuttaan näille heikoimmassa jamassa oleville talouksille ja jos ajatellaan että tuommoisella pidemmällä aikahorisontilla saattaa olla keskimäärin parin prosentin luokkaa tämä hyvässä kunnossa olevan ja huonommassa jamassa olevan valtion korkoero niin sitä kautta kertyy jo kymmeniä prosentteja hyötyä ja ikään kuin sitä lahjaa sitä kautta että saa edullisemmilla ehdoilla lainaa kuin kuin suoraan markkinoilta

se iso ongelma mistä on vähemmän puhuttu on tämä komission outo tapa valmistella että annetaan maiden lista kuinka paljon kullekin maalle lahjarahaa annetaan ja kyseenalaisin kriteerein näistä julkaistuista kriteereistä ei voi millään päätyä siihen että keskituloinen ja vähäisen työttömyyden tsekki tai tai puola saisi enemmän tukea per capita siis tätä lahjamuotoista tukea kuin kuin todella isoissa vaikeuksissa olevat

ehkä espanjan osalta tämä korkea pitkään jatkunut työttömyys puoltaa tätä lukua mutta italiakaan se on vauras ja ja suhteellisen korkean työllisyyden maa ei näin suuria summia normaaleilla matematiikan perusteilla saisi
jos ymmärsin oikein ministeri tuppurainen joutuu poistumaan olkaa hyvä

ensinnäkin totean sen että on aivan selvää tälle hallitukselle ja uskoakseni koko salille että me lähdemme siitä että jokainen jäsenmaa on ensisijaisesti itse vastuussa omasta taloudestaan emmekä me hyväksy sellaista yhteisvastuullista velkaa joka olisi pysyvää ja täysimääräistä ei sellaista ole tässä kukaan esittämässä ja olemme myös sillä pitkällä suomen linjalla että olisi syytä luoda menettely valtioiden hallitulle velkajärjestelylle mutta tällainen velkajärjestely olisi hyvän sään asia ja nyt ei ole hyvän sään aika nyt olemme suomessa poikkeusoloissa useassa eu jäsenmaassa on edelleen hätätila ja eun hätätilamekanismi on aktivoitu

tässä isossa elvytyskokonaisuudessa on kysymys koronakriisin hoidosta ja siihen me haluamme vastata tavoitteena on ihmisten hyvinvointi me haluamme estää konkurssiaallon me haluamme estää tämän maanosan ajautumisen massatyöttömyyteen lohduttomuuteen näköalattomuuteen ja toivottomuuteen nyt pitää rakentaa silta tulevaisuuteen ja sitä tässä ollaan tekemässä ja suomen tavoitteena on huolehtia että kaikki jäsenmaat pääsevät hyötymään näistä uusista välineistä ja komission ehdotuksessa vaikka se onkin vasta ehdotus on monia hyviäkin uutisia suomen kannalta on esimerkiksi esitetty mittavaa lisärahoitusta maaseudun kehittämisrahoitukseen mikä on suomen saantojen kannalta positiivinen asia samoin on on esitetty runsaasti lisärahoitusta ilmastonmuutoksen oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon joka myös on suomen saantojen kannalta itä ja pohjois suomen kannalta aivan erityisesti myönteinen asia samoin tutkimukseen ja tuotekehitykseen horizon ohjelmaan on esitetty runsaasti lisärahoitusta me käymme tähän keskusteluun myös suomen saantojen kannalta tärkeästä tärkeästä lähtökohdasta puhemies täällä kysyttiin minulta mikä on meidän näkemyksemme ekpn toimista on tietysti aivan selvää että euroopan keskuspankki on täysin itsenäinen ja tekee omat rahapoliittiset ratkaisunsa itse ilman poliittista ohjailua se toimii oman mandaattinsa piirissä huolehtii hintavakaudesta ja on ollut tärkeä toimija sekä aiemmin aikanaan eurokriisissä että myöskin tämän tilanteen yhteydessä se on huolehtinut jäsenmaiden rahoituksesta ja myös pankkien rahoitushuollosta mutta se ei ole meidän talutusnuorassa ja se jättää meille päättäjille sitten poliittisen vastuun me jäsenmaat jäsenmaiden edustajat unionin puolesta päätämme tässä kaikkien aikojen vakavimmassa taloudellisessa kriisissä mihin tämä maanosa on ajautumassa ja me haluamme rakentaa kestävää kasvua viedä unionin uusille kestäville raiteille suomi on mukana siinä suuressa tarinassa jossa me rakennamme hiilineutraalia euroopan unionia parempaa tutkimusta ja tuotekehitystä ja sitä kautta suurempaa globaalia vaikutusvaltaa

arvoisa puhemies kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja virolainen totesi tänään aiemmin että me kokoomuksessa suhtaudumme rakentavan kriittisesti tähän esitykseen mikä nyt on tullut ja se tarkoittaa käytännössä sitä että emme ole innoissamme tästä esityksestä mutta tiedämme että toimintakykyinen eu on myös suomen etu edustaja satonen totesi aikaisemmin näistä hansamaista ja itsekin olen kyllä sitä mieltä että hollanti itävalta tanska ja ruotsi ovat aiemmin tuoneet suomellekin hyvän selkänojan tietenkään sinänsä suomelle ei ole etu kuulua mihinkään blokkiin mutta on hyvä kuitenkin ajatella niin että meillä on samalla tavalla samalta arvopohjalta myöskin talouspoliittisessa mielessä ajattelevia maita joihin me voimme tukeutua nehän ovat olleet nyt sitä mieltä että tämän paketin pitäisi olla lainaa ja mieluiten ei mentäisi yhteisvastuuseen lainkaan sitä itsekin tässä nyt peräänkuulutan että

täytyy olla pääsääntöisesti lainaa jos siihen mennään täällä on tavallaan mietitty myöskin sitä mikä ero sitten toisaalta on sen välillä onko lainaa vai avustusta siinä on muun muassa se moraalinen näkökulma eli täytyy olla ajatus siitä että se raha myöskin joskus maksetaan takaisin

monivuotiseen budjettikehykseen avataan tällainen uusi ulottuvuus että aina kun tulee jokin suuri kriisi niin sitten voidaan taas ottaa lisää lainaa ja niin edelleen arvoisa puhemies kyllä tähän liittyy myöskin se näkökulma ketkä sitä rahaa saavat on ymmärrettävää että tästä viidensadan miljardin euron suoran tuen potista mikä tähän nyt on ajateltu kaksisataa miljardia euroa menisi espanjalle italialle ja ranskalle mutta sitten kun mietitään niitä seuraavia siellä on sitten puola romania tsekki kreikka ja kun katsotaan ovatko ne kärsineet koronasta kaikkein eniten niin näinhän ei ole sitten kun suhteutetaan vielä bruttokansantuotteeseen niin päädytään erikoisiin lukuihin suomen osuus on aika pieni kun verrataan näihin maihin arvoisa puhemies kyllä sitten myöskin elpymisrahaston sitomisessa eun monivuotiseen budjettiin tulevat verokysymykset elikkä jos tulee muovivero transaktiovero lentovero ja niin edelleen niin nämä ovat eun edun mukaisia vain siinä tapauksessa että ne ovat globaaleja muussa tapauksessa niihin ei kannata mennä

arvoisa herra puhemies euroopan unionin seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron elvytyspaketti ei voi olla kyllä tai ei kysymys toisaalta tämä kiire tämän asian käsittelyssä tekee siitä helposti juuri tällaisen yksinkertaistetun kysymyksen kuka voittaa tämänkaltaisessa väittelyssä ääripäät tietenkin yksinkertaistaminen tunteet taantumus häviäjinä häviäjinä ovat rakentava kritiikki euroopan kehityksen mahdollisuudet ja luottamus jotta ymmärrämme tätä kokonaisuutta paremmin toistan arvostamani edustaja satosen viestiä tältä päivältä jos koronakriisi olisi euroopassa runnellut pahiten esimerkiksi tanskaa alankomaita tai saksaa me emme nyt olisi puhumassa tästä elvytyspaketista vaan nämä maat hakisivat apua suoraan markkinoilta sitä myös saisivatkin tämä korostaa huolellisen taloudenpidon tärkeyttä hyvinä aikoina muodissa oleva puolikeynesiläisyys elvyttää hädässä ja suomen hallituksen mukaisesti se elvyttää myös hyvinä aikoina tämä yhdistettynä globaaliin kriisiin ja nyt olemme tässä tilanteessa missä euroopan unioni on arvoisa hallitus teidän tehtävänne on neuvotella paras mahdollinen paketti suomelle tästä äärimmäisen vaativasta tehtävästä huolimatta te olette lähteneet tähän neuvotteluun suhtautuen rahaan hieman löysästi on vaikea enää uskottavasti kiristää sen sijaan tiukalla asenteella aloitetuilla askelilla olisi jäänyt vähän enemmän varaa luovia vaikeissa kysymyksissä tästä asenteesta loistavan esimerkin on meille antanut hansaryhmä siis se ryhmä johon suomi vielä ennen löysään talouspolitiikkaan uskovaa vasemmistohallitusta kuului olisikohan niin että löperön hallituksen johtamaa suomea ei enää edes haluta siihen ryhmään pilaamaan erinomaista neuvotteluasemaa arvoisa hallitus me olemme tilanteessa joka antaa meille todellisen mahdollisuuden yhä vahvemman euroopan puolesta euroopan joka ei jää enää kilpailukyvyssä yhdysvaltojen ja kiinan jalkoihin tämä mahdollisuus ei synny rahaa jakamalla vaan se syntyy luottamuksella sillä että rakennamme vahvan luottamuksen eurooppalaisten maiden kansalaisten välille luottamus taas rakentuu selkeistä säännöistä ja ennen kaikkea niiden noudattamisesta kun kerta me haluamme paremman tulevaisuuden lapsillemme euroopan unionin elvytyspaketin täytyy perustua pakkoon tehdä rakenteellisia uudistuksia kestävään taloudenpitoon oikeusvaltioperiaatteeseen ja vaikuttaviin ilmastotoimiin

tämä ei ole paremman tulevaisuuden vastuullista rakentamista kiitos

puhemies haluan kommentoida tähän hansakeskusteluun kun sen nyt useampi kokoomusedustaja on ottanut esille useammassa istunnossa me olemme puhuneet siitä aikaisemminkin ja olen aikaisemminkin todennut teille että suomi tekee hansaryhmässä erittäin tiivistä yhteistyötä mitä tulee talouspolitiikkaan me teemme maatalouspolitiikassa yhteistyötä ehkä ranskan kanssa tai joissain muissa kysymyksissä joidenkin muiden maiden kanssa mutta kyllä suomi osallistuu kokouksiin jos niitä pidetään me pidämme erittäin tiivistä hansamaiden ministereiden kanssa kannattaa muistaa että ei hansaryhmäkään ole talouspoliittisesti mikään yksi yksi yksikkö kyllä baltian maat ovat joistain asioista eri mieltä kuin pohjoismaat euromaat ja ei euromaat voivat ajatella joistain kysymyksistä eri tavalla ja minä pidän hyvin arvokkaana että hansaryhmässä voidaan tehdä yhteistyötä suomi tekee siinä yhteistyötä mutta se mitä te koetatte levittää että suomen talouspolitiikka olisi jotenkin erilaista eu pöydissä kuin mitä se on ollut aikaisemmin ei kyllä pidä paikkaansa minä olen ymmärtänyt on ollut koolla varsin pitkään ja voisin kuvitella että suomi ja ruotsi ovat tehneet vaalikausista toisiin ja aina pohjoismaiden kanssa yhteistyötä aina baltian kanssa yhteistyötä ja me teemme myös hansaryhmässä yhteistyötä toivon että tämä voisi tulla nyt kerralla selväksi hansaryhmäkään ei ole mikään yksi yksikkö jossa kaikki olisivat aina samaa mieltä ministeri tuppurainen voi kertoa minkälaisia näkemyksiä itävallalla tai hollannilla on ehkä vaikkapa omien varojen käytöstä ne saattavat olla hieman erilaisia kuin taas suomen näkemykset

puhemies usein puhutaan eun liittovaltiokehityksestä mutta jos katsoo kaikkia tosiasioita niin eu on jo liittovaltio eun lainsäädäntö on suomen kansallisen lainsäädännön yläpuolella eun tuomioistuimella on päätösvalta yli suomen korkeimman oikeuden eu määrää miten me saamme omia rahojamme käyttää esimerkiksi maatalouden tukirahoitukselle tarvitaan pääsääntöisesti aina eu komission hyväksyntä suomi on alisteinen eun määräämälle ulkopolitiikalle valuuttaunionin myötä meillä ei ole enää omaa rahayksikköä ainoana pohjoismaana emme juurikaan voi vaikuttaa käyttämämme valuutan arvoon suomen pankki kuuluu euroopan keskuspankkijärjestelmään ja keskuspankkihan on yksi valtion tai no tässä tapauksessa liittovaltion konkreettisista tunnusmerkeistä suomen kansa ei voi äänestämällä vaikuttaa siihen ketkä istuvat euroopan komissiossa joka tekee lainsäädäntöesityksiä ja jota voi verrata hallitukseen euroopan parlamentin seitsemästäsadastaviidestäkymmenestäyhdestä jäsenestä vain kolmetoista on suomalaisia euroopan parlamentin jäsenillä edes ole aloiteoikeutta lainsäädännössä olemme eu kansalaisia jopa passin kannessa lukee ensin euroopan unioni ja vasta sen alla suomi konkreettisten tunnusmerkkien lisäksi eulla on myös liittovaltion symbolisia tunnuksia kuten lippu ja hymni tämä uusi esitys yhteisestä velanotosta merkitsee että eun liittovaltion valta kasvaa entisestään suomi luovuttaa eulle tämän esityksen hyväksymällä lisää kontrollivaltaa budjettivallan kautta nyt eu muuttuu enempi tulonsiirtounioniksi eu pakottaa jäsenmaat ottamaan ensin yhteisen velan ja sitten vasta mietitään miten velka maksettaisiin siinä vaiheessa komissio voi ajaa federalistien aiempaa tavoitetta eli eulle omaa verotusoikeutta vaihtoehtona on myös esimerkiksi että suomen tullimaksujen osuus eulle kasvaa samoin eu jäsenmaksut kasvavat kasvamistaan se on varmaa ja suomi on nettomaksajana lisäksi suomelle suunniteltu rooli on ikuinen velkavankeus eulle tämä tehdään osittain siksi että yksikään jäsenmaa ei voisi lähteä eusta kuten britit brexitissä tai että se olisi ainakin entistä hankalampaa ja kalliimpaa tämän esityksen taustalla saattaa toki kulisseissa olla myös italia on niin suurissa talousvaikeuksissa että on pelätty sen lähtevän eusta mikäli ei anneta sille lisää rahaa onhan italia voinut vaikka kulisseissa uhata eusta lähtemisellä jos ei saa lisää rahaa tosin sehän olisi mafiamaista toimintaa yleensä on on totuttu siihen että se on eu joka toimii kuin mafia uhkailemalla ja pelottelemalla vaatii aina lisää suojelurahaa jotta suomi olisi mukamas sen suojeluksessa todellisuudessa suomalaisille on suunniteltu vain maksajan ja alamaisen rooli

arvoisa puhemies täällä on käyty aika värikästäkin mutta evästyksiltään suurelta osin aika yhdensuuntaista keskustelua euroopassa niin kansallisesti pikkuhiljaa sitten valmistautumaan epidemian jälkeiseen aikaan ja nyt sitten haetaan niitä kasvun ja elvytyksen panoksia niin kuin meidän ja saksa eilen teki merkittäviä päätöksiä on arvioitu että jopa noin kaksikymmentä prosenttia euroopan kansantaloudesta jos lasketaan tämä elvytyspaketti ja sitten muut päätökset ja kansalliset päätökset ollaan jo laittamassa liikkeelle merkittäviä kasvun ja elvytyksen panoksia

ja eu ovat meille tärkeitä viennin ja sisämarkkinoitten osalta ja myös tuonnin osalta erityisesti alihankinta koneteollisuudessa on meille merkittävää nyt kriisin aikana esimerkiksi saksa ja italia jotka olivat vaikeuksissa näkyivät sitten meillä niin metsäkoneteollisuuden kuin autoteollisuuden osalta lomautuksina nyt tänään salissa siis keskustellaan tavoitteista ja neuvottelutavoitteista tämä paketti ei saa missään tapauksessa olla yksittäisten valtioiden talousmurheita paikkaava paketti tavoitteen pitää olla pitkälti elvytyksessä uudessa kasvussa ja työllisyyden elpymisessä koko euroopassa ja se on myös vahvasti sitten suomen etu neuvottelupöydässä on tärkeää tietysti ei hyvin näkyvästi blokkiuduta ja meillä on mahdollisuudet omalta osaltamme saantomme osalta vaikuttaa myös ehtoihin edustaja kiljunen sosiaalidemokraattien osalta hyvin kuvasi meidän näkemyksiämme asiaan niihin on helppo helppo yhtyä pitää olla lainapainotteisuus rahaston suuruutta on pystyttävä arvioimaan ja sitä pitää arvioida erityisesti pidemmän aikavälin maksutaakkamme osalta olennaisia ovat myös ehdot rahanjaolle ja saanto suomen näkökulmasta lisäksi elpymisvälineen kestoaika ja takaisinmaksu on arvioitava huolella kokonaisvastuittemme kanssa

arvoisa puhemies edustaja tavio esitti täällä tämän klassisen huomion että euroopan unioni on liittovaltio tai vähintään on menossa kohti sitä tätä keskustelua unionin luonteesta on käyty niin kauan kuin euroopan unioni on ylipäätään ollut olemassa minä muistan hyvin sen keskustelun kaksituhatta luvun alussa kun euroopan perustuslakikonventissa oltiin laatimassa unionille tätä nykyistä lissabonin sopimusta silloinen komissaari erkki liikanen kertoi mikkelin torilla kaskun kun häneltäkin jatkuvasti kysyttiin onko tämä unioni nyt liittovaltioksi muuttumassa hän viittasi presidentti mauno koivistoon joka vuorostaan kertoi tarinan sisällissodan ajan suomesta jossa metsässä liikkuja sai pyssynperän niskaansa ja kysymyksen oletteko punainen vai valkoinen ja tämä uhattu sanoi vain että vastaamista kyllä helpottaisi jos tietäisi kumpaa puolta se kysyjä siellä takana on liikanen halusi viitata siihen että helpottaisi vastata tähän liittovaltiokysymykseen kun tietäisi mitä mieltä kysyjä on

se on kyllä hyvin selkeästi sui generis hyvin omalaatuisensa järjestelmä vaikka se käyttää aivan oikein ylikansallista lainsäädäntövaltaa vallankäyttö on kuitenkin viime kädessä jäsenvaltioista johdettua ja siinä mielessä kompetenssikompetenssi on siellä jäsenvaltioissa jopa niin että siitä voidaan erota tämä on tietysti se olennaisin huomio että tässä on tämmöinen jaetun suvereniteetin järjestelmä joka on aivan ainutlaatuinen maailmassa todennäköisesti se on sitä tulevaa globaalihallintaa sitten aikanaan siitä ei kannata tässä yhteydessä puhua mutta me haemme uusia hallintamuotoja miksi

silloin meidän on turha ottaa käyttöömme näitä kielikuvia siitä onko unioni liittovaltio vai valtio ja niin edelleen tämä pandemia on nyt huippuesimerkki juuri siitä että meillä on uhka joka on yhteinen uhka ja jonka haasteeseen me joudumme nyt myöskin

hallituksen omat toimet eivät yksinkertaisesti vain riitä tämän asian ratkaisemiseen myöskään sen taloudellisia seurannaisvaikutuksia te ette kykene yksin ratkaisemaan me emme kykene ratkaisemaan vaan me vaadimme näitä yhteisiä eurooppalaisia toimia ja meidän täytyy niihin toimiin nyt panostaa aivan samalla tavalla kuin me oletamme muidenkin valtioiden panostavan jotka tässä kokonaisuudessa ovat mukana tämä on suomen kansallinen etu että unioni elpyy ja unioniin saadaan talousvoimaa ja kasvua ja siinä mielessä tämä on meidän suomalaisten

arvoisa puhemies ministeri tuppurainen totesi tässä että jokainen eu maa vastaa itse omasta taloudestaan näin on ja vaikka tästä keskustelusta voisi toisin kuvitella niin tämähän on myöskin eun toiminnan pitkä linja yksi niistä asioista mistä viime aikoina on kiistelty on euroopan vakausmekanismin kautta mahdollisesti annettavat lainat siinäkin keskustelussa on unohtunut se että sen jälkeen kun tämä euroopan vakausmekanismi

on ratifioitava sopimus mikä tarkoittaa että sitoudutaan tasapainoisen budjetin sääntöön eli siihen periaatteeseen että jäsenmaa vastaa itse omasta taloudestaan

mutta se että jokainen jäsenmaa toimisi yksin tässä kriisissä ei suinkaan voi olla mikään ihanne silloin kun yhteisin toimin saamme meille kaikille enemmän hyötyä irti niin silloin tietenkin kannattaa tehdä näitä yhteisiä toimia toiseksi tässä puhuttiin eun legitimiteetistä minä uskon että eun legitimiteetti eli kansalaisten hyväksyntä eulle perustuu pääasiassa siihen pystyykö eu ratkaisemaan niitä ongelmia joita kulloinkin maailman kehitys tuo eteemme näkökulmasta ei ole mielestäni mitenkään ihan hirveän dramaattinen asia se mitä edustaja koskinen totesi kun normaalisti eun budjetin kautta menee noin prosentti koko alueen kansantuotteesta niin nyt käsittelemme sitä voisiko väliaikaisesti mennä pari kolme prosenttia alueen kansantuotteesta mielestäni se ei nyt eun perusluonnetta vielä mitenkään

pitää olla määräaikaisia ja keskittyä tähän koronakriisistä selviämiseen näin on mutta toistan sen mitä sanoin jo aikaisemmin että niiden pitää olla linjassa myös kanssa ja mitä tulee sitten eun mahdollisesti perustamiin uusiin veroihin jotka olisivat eun omia uusia tulonlähteitä niin mielestäni silloin kun on kysymys sellaisista toiminnoista joissa yritykset voivat paeta veroja silloin kun eun yhteisiä toimia ei ole eun yhteisiä toimia pitää tehdä
arvoisa puhemies ymmärrän sen hyvin että kun olemme neuvottelemassa eussa jostakin asiasta silloin pitää tietysti neuvotella ei siitä ole kysymys mutta kysymys on viime kädessä siitä noudatammeko me euroopan unionin perussopimuksia niitä lissabonin sopimuksen pykäliä jotka suojaavat pieniä valtioita olemme kaikki nähneet suomen kansanedustajat sen vuosien aikana että se tiedettiin että kun brittien edustaja englannin pääministeri ranskan presidentti ja saksan liittokansleri kohtasivat olkoon mikä riita tahansa jos isot pojat ja tytöt sopivat sen niin sen jälkeen oli rauha maassa nyt sieltä kolmesta on yksi poissa elikkä ne ovat saksa ja ranska jotka asiat sopivat ja siinä ei kyllä demokratiasta kannata puhua yhtään mitään tällaisilla sopimuksilla romutetaan nimenomaan pienten jäsenvaltioiden oikeudet ja nyt ollaan jakamassa uudelleen eurooppalaista rahapolitiikkaa taas kerran pankkien valtavia velkoja joiden määrää tässä talossa ei ehkä kukaan ymmärrä

koko maailman finanssivarallisuus reaalitalous on vain kymmenesosa siitä tämä finanssimaailma on karannut täysin käsistä ja nyt olemme menossa sitä aikaa kohti jolloin tämä koko finanssijärjestelmä on uhattuna nyt jos me tässä tilanteessa annamme löysää sille että suomi ottaa sieltä vastuita itselleen niin mitäpä sitten jos

ja euron valuviasta ja nyt me niitä valuvian seurauksia nautimme tässä täysin siemauksin juuri niistä syistä koronapandemialla ei ole tämän euroopan velkaantumisen kanssa mitään tekemistä arvoisa edustajakollega ei mitään tekemistä italian velat tai jonkun muun valtion velat ole nousseet sille tasolle mikään valtio ei kolmessa kuukaudessa ehdi ottamaan sellaista velkaa ei kukaan ei mikään toivon että edustajat ovat realistisia ei pidä ihmisiä harhauttaa sen tautta että se sopii itselle mieluummin suuhun kuin joku muu totuus mutta

ei pidä mennä koska se tie on se viimeinen tie jolta ei sitten ole paluuta ja tällainen taloudenpito mitä komissio nyt on viemässä uhkaa koko euroopan unionia järjestelmänä pitää muistaa mikä oli se robert schumanin alkuperäinen idea saatetaan kansakunnat tekemään yhteistyötä ettei sotia synny eihän silloin puhuttu mitään yhteisvastuusta eikä mistään muustakaan vaan yhteisestä kaupasta hyvänen aika

arvoisa puhemies kiitän edustaja hoskosta hyvästä puheenvuorosta toivottavasti hallituskin ja erityisesti valtiovarainministeri kuuntelivat tämän puheenvuoron tarkasti koronapandemian hivenen laannuttua eu alueella on alettu paikata pandemian talousvaikutuksia sekä kansallisesti että yhteisvastuun kautta ja suomikin on jo ehtinyt sitoutua useampaankin eussa koronakriisin varjolla käyttöön otettuun tukijärjestelmään eduskunnan toukokuussa toukokuussa tekemien päätösten myötä suomen takausvastuut lisääntyivät jo useilla sadoilla miljoonilla euroilla me perussuomalaiset vastustimme näiden vastuiden kasvattamista emme pitäneet lainkaan järkevänä että suomi osallistuisi eurooppalaisen työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen tai eun covid yhdeksäntoista takuurahaston toimintaan tai näiden järjestelmien lainoitusten takaamiseen mutta valitettavasti meidän säästäväisyyslinjamme hävisi äänestyksissä arvoisa puhemies yhä suurempia tukipaketteja on näiden päätösten jälkeen ehditty suunnitella ja keskustelemme nyt komission esityksestä seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron elvytysrahastosta pandemian aiheuttamien talousvaikutusten lievittämiseksi elvytysrahaston jäsenmaille jakamista varoista viisisataa miljardia euroa olisi siis suoraa tukea ja kaksisataaviisikymmentä miljardia euroa lainaa komission kaavaillaan ottavan rahaston perustamista varten lainaa rahoitusmarkkinoilta ja jäsenmaat lyhentäisivät sitä vuoden kaksituhattakaksikymmentäseitsemän jälkeen normaalien jäsenmaksuosuuksiensa mukaisessa suhteessa ja lisäksi eu saattaa alkaa kerätä esimerkiksi muoviveroa lainan takaisinmaksua rahoittaakseen nämä ovat valtavia periaatteellisia muutoksia nykytilanteeseen verrattuna italia saisi tästä rahastosta noin sataseitsemänkymmentä miljardia euroa ja espanja noin sataneljäkymmentä miljardia suomen arvioitu tukiosuus on on noin kolme miljardia ja vastuita suomelle kohdistuisi yli kymmenen miljardin euron verran mikä on samaa suuruusluokkaa esimerkiksi kauan harkitun hävittäjähankinnan kustannusarvion kanssa arvoisa puhemies muun muassa euroopan vakausmekanismista annetun tuen ehtoihin on kuulunut säästöohjelma mutta tähän uudesta elvytysrahastosta myönnettävään rahoitukseen ei sisälly vastaavaa edellytystä eikä myöskään kansallisten verojärjestelmien korjaamista vaadita vaikka tämä auttaisi ehkäisemään monissa jäsenmaissa yleistä veronkiertoa arvoisa puhemies suomen kansantalous on jo ennestään erittäin lujilla ja hallituksen antaman neljännen lisätalousarvioesityksen toteutuessa valtion tämän vuoden nettolainanottotarve uhkaa kasvaa noin kolmeentuhanteenneljäänsataan euroon jokaista suomalaista kohti tie on kestämätön totean vielä että edustaja satosen tavoin epäilen koko nykyisen raha ja valuuttajärjestelmän kestävyyttä jatkuvan lisävelkaantumisen myötä velkaelvytystä ei voida jatkaa loputtomiin vaan suomen on ehdottomasti liittouduttava yhteiseen rintamaan tiukkaa talouskuria vaativien ja eun yhteistä velanottoa vastustavien ruotsin tanskan alankomaiden ja itävallan kanssa säästeliäisyys on viimein palautettava sille kuuluvaan arvoonsa sekä suomessa että koko eussa

arvoisa puhemies tällä vuosituhannella on tapahtunut euroopan unionin kokonaisvaltainen muutos kohti tulonsiirtoihin tukeutuvaa kansallista itsemääräämisoikeutta rajoittavaa liittovaltiota tulonsiirtojen virta vie rahaa taloudestaan paremmin huolehtineista pohjoisen euroalueen maista etelään kuilu pohjoisen ja eteläisen euroalueen välillä on kasvanut lisäksi unionin laajentumisen myötä niin sanottujen nettosaajien määrä on lisääntynyt ja maksajien lasku kasvanut vanhoille hyville periaatteille kuten no bail out säännöksille on heitetty hyvästit se tarkoittaa kukin jäsenmaa maksakoon itse omat laskunsa olemme pienenä jäsenmaana olleet kiltin nettomaksajan roolissa jo vuositolkulla elvytyspaketin myötä onkin tärkeää pysähtyä laskemaan huolella paljonko suomi hyötyy taloudellisesti eu jäsenyydestä ja mikä on puolestaan koko touhun hintalappu eu komissio esitti seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron elpymisrahastoa josta viisisataa miljardia jaettaisiin tukina ja miljardia lainoina rahat revitään jäsenmailta ja ja suomen pitää sitten sopeuttaa taloutta kansalaistensa kustannuksella jotta etelän maat saadaan pelastettua jo alun perin tanska ruotsi hollanti ja itävalta vastustivat esitystä kyseenalaistivat monta kohtaa siinä mutta suomi ei nyt hallitus on ilmaisemassa täällä salissa tyytymättömyyttään komission esitykseen nykyisessä muodossaan mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa onko tämä vain pienen maan inahdus ja sitten kaikki hyväksytään kuitenkin esitetty vai aikooko suomi oikeasti vastustaa tätä elvytyspakettia johon tulevat uppoamaan suomalaisten veronmaksajien miljardit siis hallitus ministerit tuppurainen ja kulmuni viisisataa miljardia ollaan antamassa lahjana suorana tukena kriisimaille aiotteko esittää että se olisi myös lainarahaa joka on myös maksettava takaisin vai mikä on se summa mistä keskustellaan te olette sanoneet että keskustellaan näistä näistä asioista kuinka suomi voisi hyväksyä tämän mutta me emme tiedä mitä ne asiat ovat kysyisin myös onko teidän mielestänne hallitus eu ottanut askelia liittovaltion suuntaan edustaja kiljusen mielestä ei ole näiden vuosien ja vielä se että kansalaisten mielipide on otettava huomioon tällä hetkellä kentän äänissä on paljon vastustusta jättimiljardirahastolle sen olen huomannut ja varmaan moni muukin meistä

edustaja norrbackille ja sen jälkeen kummallekin ministerille kahden minuutin puheenvuoron

arvoisa puhemies kun olen seurannut tätä keskustelua haluan nostaa pari asiaa ensin minulle on erittäin selvää että pienenä viennistä elävänä maana meidän intressissämme on aina vahva kilpailukykyinen eu ja muutenkin vilkas maailmankauppa tästä meidän meidän hyvinvointimme rakennetaan sitten vielä ehkä on on hyvä miettiä mitä tämä koronakriisi on opettanut tämä maailma on ollut suljettu eu on ollut suljettu ja suomi on ollut suljettu ja minun näkemykseni mukaan suljetumpi maailma suljetumpi eu ja suljetumpi suomi tulee meille kalliiksi eli meidän on tehtävä kaikki että meidän eu kauppa ja maailmankauppa voivat hyvin

arvoisa herra puhemies edustaja elomaa kysyi kuinka paljon rahaa suomi on valmis antamaan suomi on valmis siihen että sen paketin pitää olla pienempi eli meillä oli lukuisa joukko monenlaisia reunaehtoja että sen voimassaolon täytyy olla lyhyempi sen täytyy olla lainapainotteisempi koon täytyy olla pienempi me emme tiedä mihin neuvottelut tulevat päättymään mutta tällainen malli mitä komissio on ei suomelle käy ja nyt siitä lähdetään neuvottelemaan no sitten kun edustaja kysyi myös sitä onko tässä liittovaltion elementtejä niin onhan siinä kyllä se on ihan selkeää jos puhutaan vaikkapa tietyistä verotuksellisista kysymyksistä tai yhteisvastuullisista kysymyksistä jotka sisältyvät lainaan mutta niitä on toki eussa aina olemassa ja kysymys on ehkä siitä kuinka paljon ja minkälaisia ehtoja haluamme ja minkälaista kehitystä me haluamme tehdä ja ehkä mielenkiintoinen vertaus on vaikkapa yhdysvaltoihin joka sekin on liittovaltio sielläkin on yksi valuutta mutta erittäin tiukat osavaltiokohtaiset rajoitteet ei makseta toisten osavaltioiden velkoja

kantaa huolta euroalueen menestyksestä koska se on meillekin niin keskeinen ja sen puolesta me toimimme eurooppalaisissa pöydissä

arvoisa puhemies tässä on paikallaan nyt lausua kiitoksen sanat eduskunnalle tästä erinomaisen hyvästä keskustelusta todella ajankohtainen keskustelu joka aivan varmasti vielä tulee saamaan jatkoa ja niin kuin on todettu jo valtioneuvoston kanta lähtee siitä että me haluamme käydä avointa aktiivista keskustelua niin kansalaisten kanssa kuin luonnollisesti eduskunnan kanssa joka tässä asiassa sen viimeisen sanan sanoo eduskunnan valiokunnat eduskunta päättää mikä on suomen linja ja me valtioneuvostona viemme sitä viestiä euroopassa eteenpäin täällä muutama edustaja veti tämän keskustelun tunnelman yhteen että aika kriittisiä ja allekirjoitan sen että paljon on kritiikkiä esitetty myös valtioneuvosto lähtee siitä että on syytä korjata tätä komission isoa kokonaisuutta niin rahoituskehyskokonaisuuden osalta kuin elvytysrahaston kokonaisuuden osalta tässähän on kaksi isoa osaa mutta että me olemme kuitenkin mukana tässä eurooppalaisessa ratkaisussa en tulkitse täällä niin rajusti kritisoitavan tietysti joissain puheenvuoroissa kiistettiin tuntuu siltä lähestulkoon koko suomen eu jäsenyys mutta aivan selvää tuntuu olevan se että me lähdemme nyt neuvottelemaan eulle sellaista monivuotista rahoituskehystä joka on kestävä vie unionia eteenpäin turvaa meidän maatalouden turvaa meidän aluepolitiikan ja rakentaa eulle uutta nousua vastaa niihin modernisaatiotarpeisiin ja sitten meillä on tämä uniikki koronatilanne johon me tarvitsemme tämän jälleenrakennuselementin ja se on tämä elpymisrahasto mistä eduskunta ajankohtaiskeskustelua käy se ei meille sellaisenaan kelpaa mitä komissio esittää ja me lähdemme tekemään siihen niitä muutoksia mitä ministeri kulmuni tässä äsken kuvaili ja nyt se työ vasta alkaa se alkaa eu tasolla ja päätökset tehdään edustaja mäkelä yksimielisesti jäsenmaiden neuvostossa siellä suomi ei ole mitenkään äänetön yhtiömies vaan me olemme täysivaltainen päätöksentekijä

arvoisa puhemies on selvää että euroopan nostamisessa uudelleen jaloilleen tästä tarvitaan unionin laajuista yhteistyötä tämä on myös suomen etu koska suomen viennistä reilusti yli puolet on eun sisäistä ja sillä on suuri vaikutus suomalaisten yritysten menestymiseen sekä työllisyyteen

tule liittovaltiota tulemaankaan ainakaan keskustan toimesta arvoisa puhemies nyt on on vaadittava euroopan unionilta eu komissiolta ja asiansa huonosti hoitaneilta jäsenvaltioilta ryhdistäytymistä se on avainasia koko unionin tulevaisuuden kannalta ja niin kuin täällä on jo aikaisemminkin tuotu esille on moraalisesti väärin että hyvin taloutensa hoitaneet maksavat holtittomasti ja vastuuttomasti talouttaan pitäneiden maiden velkoja arvoisa puhemies lisäksi eussa on huomioitava paremmin suomen muista maista poikkeavat olosuhteet sekä annettava päätöksenteossa enemmän muun muassa aluepolitiikkaan liittyvää päätösvaltaa

arvoisa herra puhemies tämä puolustusvoimain lippujuhlan päivä muistuttaa meitä menneiden sukupolvien työstä osoitamme heille kiitollisuutta tekemällä vastuullisesti työtä kotimaamme hyväksi ja pitämällä isänmaan ja sen kunnossa olemme samalla osa yhteisten arvojen ja vakauden eurooppaa jossa jokaisen maan tulee huolehtia ja kantaa vastuu omasta taloudestaan ja veloistaan kuusikymmentä prosenttia viennistämme suuntautuu eurooppaan syvä taantuma olisi maallemme suuri haaste kun eurooppa elpyy suomikin elpyy on hyvä että keskustelemme elvytystoimista ja investoinneista nyt perusteellisesti toisiamme ja toistemme tulokulmia kunnioittaen rakentava kriittinen ja ratkaisuja tuova puhe vie asioita eteenpäin on syytä keskustella myös kansalaisten kanssa nyt käsittelyssä on komission pohjaesitys se ei ole päätös ehdotus elpymisrahastosta on pohja neuvotteluille tätä ei voi missään tapauksessa hyväksyä tällaisessa muodossa se on liian suuri sitä tulee pienentää avustuksia tulee vähentää ja ehdollistaa lainoja lisätä avustukset tulee sitoa rakenteellisiin uudistuksiin ja euroopan unionin yhteisiin tavoitteisiin kunkin maan tulee laittaa oman maan talous kuntoon rahaa ei tule saada ilman tiukkoja ehtoja takaisinmaksuajan tulee olla lyhempi myöskin rahaston voimassaoloajan tulee olla lyhyempi elpymisrahaston on oltava poikkeuksellinen ja väliaikainen toimi ja sen toimivuutta tulee arvioida säännöllisesti meidän tulee itsenäisenä valtiona pitää ohjat omissa käsissämme arvoisa herra puhemies komission ehdotus tulee lähiaikoina perustuslakivaliokunnan käsittelyyn siellä tullaan edellyttämään perustuslain mukaisesti että budjettivalta säilyy eduskunnalla suomen velvoitteita vastuita ja riskejä katsotaan kokonaisuutena ne eivät saa vaarantaa maamme edellytyksiä huolehtia perustuslain antamasta tehtävästä toteuttaa perusoikeuksia maassamme eurooppa tarvitsee rakentavaa mutta kriittistä ja ratkaisuja hakevaa suomea että saamme koko maanosan kestävän kasvun työllisyyden ja uudenlaisen kehityksen tielle rakennetaan luottamusta täällä suomessa ja euroopassa

arvoisa puhemies tuossa edellä arvostamani keskustakollegat kettunen ja kinnunen julistivat kovasti eurooppalaisen yhteistyön tärkeydestä ja olen aivan samaa mieltä siitä että kyllä euroopan unioni on suomelle tärkeä yhteisö se on rauhan ja vakauden tae euroopassa ja ne ovat ne kulmakivet joiden päälle voidaan myös tällaista taloudellista menestystä ja sitä myötä hyvinvointia rakentaa arvoisa puhemies mitä pitemmälle tätä keskustelua on käyty sen vahvempi minusta on tarve sille kysymykselle mihin tätä elpymisrahastoa itse asiassa nyt tarvitaan

seitsemänsataaviisikymmentä miljardia tämäntyyppisenä välineenä on toki aivan valtavan paljon mutta entä kun sitä suhteuttaa sitten vaikkapa näihin ekpn tämän päivän päätöksiin että he lisäävät pelkästään omaa valtion velkakirjojen takaisinosto ohjelmaansa nyt kuudellasadalla miljardilla eurolla ja näin tämä osto ohjelma kasvaa tänä vuonna tuhanteenkolmeensataanviiteenkymmeneen miljardiin euroon kun me kaikki täällä niin hallitus ministeriaitiosta kuin erityisesti oppositio täältä salin puolelta olemme vaatineet sitä että

näiden koronakriisistä toipuvien maiden auttamisen pitäisi perustua velanottoon elikkä että tätä elvytysrahastoakin pitäisi neuvotteluissa viedä tähän velanottoon niin miksei se voi sitten perustua nimenomaan siihen että nämä maat itse huolehtivat omasta velanotostaan kun ekpllä on näin massiivinen velkojen takaisinosto ohjelma niin kaikki euromaat taatusti saavat velkaa markkinoilta ja euron ulkopuoliset maat eivät ole näissä vaikeuksissa ollenkaan joten tässä mielessä herää kysymys kukaan ei siihen vastannut eivätkä ministeritkään edellä vastanneet mihin itse asiassa tätä erillistä elpymisrahastoa tarvitaan toivon että kun täällä on nyt kuitenkin kokeneita

hassi koskinen kiljunen niin edelleen ja mikseivät hoskonen ja kettunen voi ottaa myös kantaa tähän ja meidän vahva rivi tässä myöskin rkpn kollegoiden kanssa eikö se riitä että ekpllä on jo tämä osto ohjelma ja en arvoisa puhemies ollenkaan tarkoita sitä että

jos olisi niin että jotkut euromaat eivät sitten saisikaan enää markkinoilta lainaa jonka sitten ekp ostaa pois niin silloinhan meillä on euroopan vakausmekanismi jolla voidaan sitten tämä eurojärjestelmää kohtaava kriisi ratkaista miksi uusi väline

arvoisa puhemies käytin äsken puheenvuoron joka oli väärä puheenvuoro koska minun piti käyttää se puheenvuoro jonka käytän nyt edustaja edustaja tavio provosoi minut käyttämään pohdiskelun tästä unionin liittovaltiokonseptista nyt pikemminkin reagoin siten kuin halusin reagoida silloin alun pitäen tässä yhteydessä täällä on tänään käyty erikoinen keskustelu ensinnäkin siitä kulmasta että me kaikki tunnistamme tämän komission esityksen mittavuuden ja sen vaikuttavuuden se on selvä asia kaikki olemme ymmärtäneet sen syvältä mutta erityisesti perussuomalaisten puolelta ja ehkä muissakin puolueissa on vähän semmoinen kummallinen keskustelun sävy että tämä komission esitys olisi ikään kuin se joka purematta nieltäisiin täällä suomessa kuten te olette kuitenkin kuunnelleet kaikki nämä hallituspuolueiden ryhmäpuheenvuorot ja myöskin hallituksen puheet täällä niin suomi lähtee näihin neuvotteluihin aktiivisesti ja haluaa olennaisesti vaikuttaa niiden sisältöihin niin että se suomen kansallinen näkökulma siellä toteutuu sen hallitus on selkeästi tuonut esille ja sen mekin olemme puheenvuoroissamme tuoneet selkeästi esille että elvytysrahasto konseptina on suomen kansallinen etu se vastaa siihen tarpeeseen mikä meillä on niin että eurooppaa elpyy ja me pääsemme sitä kautta tähän mukaan on kaksi kulmaa jolloin se on aivan suoraan suomen etu ensimmäinen on ylipäätään tämä yhteisvastuullisuus kriisissä jossa yksittäinen jäsenmaa ei ole syyllinen omaan tilaansa vaan me kaikki näemme sen kriisin on sikäli tärkeä huomata tämä yhteisvastuun testaaminen tässä pandemiatilanteessa että saattaa joskus olla vakavampi kriisitilanne

semmoinen maksu joka suuntautuu noille nettosaajille mutta on väärä kulma katsoa tätä asiaa pelkästään tulona kuinka paljon maksetaan ja kuinka paljon saadaan yksittäisinä eurosiirtoina tämän paketin osana koska vähintäänkin yhtä suuret olisin hallitukselta

olla euromääräinen vaikutus ovat kerrannaisvaikutukset välilliset vaikutukset sillä että suomen riippuvuus euroopasta on taloudellisesti niin suurta kuin täällä on kerrottu ja sillä että eurooppa selviää tästä kriisistä yli ja elpyy ja tulee vakaammalle talouskehykselle tilaa sillä on suomeen suuri taloudellinen vaikutus joka on todennäköisesti euromäärissä paljon suurempi kuin se mitä nettomääräisesti tässä siirretään tai maksetaan itse tämän paketin osana tämän kokonaisuuden arvio on tietenkin viime kädessä tärkeä se että myöskin saisimme hallitukselta laskelmat tähän ja käsityksen siitä ja ne aikanaan varmasti saadaankin niin että me ymmärtäisimme tässäkin suhteessa se on suomen etu taloudellinen etu myöskin ja näitä euroja ei pidä katsoa nyt pelkkinä

arvoisa herra puhemies keskustelu on tänään ollut pitkä ja paljon on sanottu ja moneenkin otteeseen mutta vielä kuitenkin toistan muutaman tärkeän asian kuten useassa tuotu esiin olennainen perusperiaatehan on se että jokaisen eu jäsenvaltion täytyy vastata omista veloistaan eu rahoituksen täytyy olla vahvasti ehdollista ja välineiden tarkkarajaisia rahoitus on sidottava niin talouden rakenteiden uudistamiseen kilpailukyvyn parantamiseen oikeusvaltioperiaatteeseen kuin kestäviin investointeihinkin ja kuten edustaja virolainen tänään aikaisemmin totesi vastuut ja niihin liittyvät riskit eivät saa vaarantaa suomen valtion mahdollisuuksia huolehtia perustuslain mukaisista velvoitteistaan hän myös painotti sitä että rahaston tulee olla osa eu budjettia läpinäkyvyyden ja parlamentaarisen seurannan takia kokoomuksen tavoitteena kuten varmasti monen muunkin puolueen tavoitteena on kilpailukykyisempi yhtenäisempi ja vahvempi euroopan unioni eurooppa ja kaikki tarvitsemme vaikuttavia toimia jotka luovat uutta ja kestävää talouskasvua vahva ja toimintakykyinen eu on suomen etu

arvoisa herra puhemies kuultuani näitä erilaisia puheenvuoroja tässä keskustelussa haluan lisätä vielä yhden asian ja se on se että euroopan unionin komissio lähti viemään tätä asiaa läpi tavalla joka ei minun mielestäni täytä minkäännäköisiä edes alkeellisia demokraattisen päätöksenteon sääntöjä lähdetään viemään komission asetuksella tällaista asiaa joka on selkeästi valtiosopimus kun lähdetään takaamaan toisten lainoja tai mennään veronmaksajien kukkarolle niin että meidän veronmaksajamme myös eläkeläiset pienituloiset opiskelijat kaikki kaikki ovat tämän valtavan lainaerän takuumiehiä tämän jälkeen jos tämä menee läpi

komission pitää ymmärtää se että tällaiset valtiosopimuksen tasoiset paperit pitää tuoda eduskuntaan ja aina kansallisiin parlamentteihin päätettäviksi tämä on eduskunnan arvovallan ja eduskunnan oikeuksien ja tämän budjettisuvereniteetin pahimman lajin loukkaus mitä minä olen viimeiseen kolmeenkymmeneen vuoteen kuullut ja nähnyt tämä ei täytä minkään demokraattisen toimielimen tunnusmerkistöä eikä niitä vaatimuksia joita demokraattiseen päätöksentekoon kuuluu lasken toivoni tämän varaan on yksi toivo enää tässä talossa näköjään ja se on perustuslakivaliokunta sieltä pitää löytyä viisautta ja luotan siihen että sieltä löytyy sitä viisautta että tällaisia asioita ei lähdetä viemään millään monivuotisilla rahoituskehyksillä sitten peräti komission asetuksilla joilla yleensä annetaan ihan erilaisia asioita tähän taloon päätettäväksi tai meille tiedoksi paremminkin nyt päätetään valtavista rahasummista joiden suuruutta tavallinen kuolevainen ei edes tiedä ei taida moni pankinjohtajakaan ymmärtää miten valtavista rahoista tässä on kysymys eikä varmasti kukaan ymmärrä sitä miten valtavista sitoumuksista tässä tässä on kysymys kuvitelkaapa tilannetta että euro romahtaa mitä sieltä tulee meille laskua se on jotain semmoista käsittämätöntä että kukaan ei varmasti ole uskaltanut lähteä laskemaan luulen että suomen pankissa pääjohtaja olli rehn ja hänen hänen työkaverinsa ovat perehtyneet vähän tarkemmin tähän mitä se olisi jos näin kävisi en halua kenenkään yöunia sillä viedä että rupean sitä spekuloimaan mutta tämä demokratiavaje nyt on puhuttu kauniita sanoja miten demokratia toteutuu ja nyt olemme näkemässä yhden keinon millä ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa seitsemänsadanviidenkymmenen miljardin euron pakettia tarjotaan meille ilman että näköjään tietoisesti ollaan eduskuntaa syrjäyttämässä meillä ollaan tässä salissa aivan perustellusti huolissaan siitä toteutuuko tässä maassa demokratia euroopan mantereella olemme ylpeilleet itsessämme siitä että me nautimme parlamentaarista

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja hoskoselle ansiokkaista puheenvuoroista tässä salissa tämän asian osalta edustaja autolle myös kiitoksia että toitte esille sen kysymyksen mihin lopulta tätä elvytyspakettia tarvitaan samaa olen myös miettinyt itsekin samalla tämän keskustelun aikana olen miettinyt ja ihmetellyt ja jopa kummeksunut myös sitä että aina kun euroopan unionilla on joku kriisi tai kriisiaika silloin aletaan puhumaan eu integraation syventämisestä etsitään yhteisvastuita ja nyt ollaan jo etsimässä yhteistä verotuspolitiikkaa mikä on se seuraava seuraava tie että mennään kohti liittovaltiota edustaja mäkelälle vielä

toin sen esille että suomen keskustan linja kautta aikojen ja historian on ollut se että euroopan unioni on itsenäisten valtioitten liitto ja meillä ei ole mitään halua viedä tätä kohti liittovaltiokehitystä tämmöiset puheet yhtenäisestä verotuspolitiikasta kautta veisivät tälle tielle ja sitähän me emme halua

arvoisa puhemies tässä keskustelussa ovat myöskin arvot nousseet esille edustaja mäkelä totesi että meidän hallituksemme on alistumassa eurososialistien vedettäväksi paketti joka viime kädessä on ranskan ja saksan ikään kuin salassa solmima joka hyödyttää etelä euroopan suuria jäsenmaita ihan en ole varma onko ranskan saksan solmima paketti joka hyödyttää italiaa ja espanjaa nimenomaan eurososialismia sen sijaan tiedän kyllä että tässä paketissa on paljon sellaisia elementtejä jotka me vasemmistolaisina sosiaalidemokraatteina voimme nähdä tukevan meidän arvojamme siinä halutaan selkeästi panostaa osaamiseen laaja alaiseen osaamiseen siinä halutaan tunnistaa se että tutkimukseen ja tuotekehittelyyn annetaan voimavaroja siinä halutaan torjua ilmastonmuutosta kannetaan yhteisestä ympäristöstä vastuuta nämä ovat kaikki tietenkin arvopohjalta jolta me sosiaalidemokraatit ponnistamme tässä on varmaan myöskin ollut käsillä käsite yhteisvastuu joka on on solidaarisuus yhteisvastuu arvo ainakin itselleni ja onhan se totta että tämä rakenne mikä tässä synnytetään synnyttää yhteisvastuullisuutta se on itsestäänselvää mutta se ei muuta sitä tilannetta että kukin jäsenmaa vastaa omasta taloudestaan ja kukin jäsenmaa vastaa omista veloistaan tässähän rakennetaan yhteistä velkaa tämä on yhteinen juttu tämä on yhteinen projekti yhteinen ongelma jota ratkaistaan yhdessä siinä on se yhteisvastuullisuus tämä pandemia on kaikkia meitä eurooppalaisia yhdessä kohtaava ilmiö ja sen me ratkomme tässä yhteisvastuulla se on tässä se elementti tässä ei synnytetä

verotusta rakentaa kuten edustaja hassi taitavasti sen muotoili kysehän on selkeästi ilmiöistä joita pyritään verottamaan jotka ovat ilmiöitä jotka ovat ylikansallisia luonteeltaan me haluamme sitä että tietyn tyyppisiä haittaveroja meille syntyy tietyn tyyppiset toimijat joutuvat myöskin verotuksen piiriin kuten sosiaalidemokraattien ehdottama rahamarkkinavero onhan se outo tilanne että finanssisektori on ainoa sektori yhteiskunnassa joka on aidosti välillisistä veroista ulkona rahan kauppaa ei veroteta välillisellä verolla

on sosiaalidemokraattista linjausta siinä te olette aivan oikeassa eli onhan näissä nyt myöskin arvot mukana ja minä voin tunnistaa tällaiset seikat yhteisvastuullisuus tässä mielessä voi olla teille vaikeata kun puhutaan oikeista asioista mutta tämä kokonaispaketti on kuitenkin euroopan elvyttämistä taloudellista elvyttämistä ja siihen me haluamme nyt yhdessä ottaa kantaa

muutamia huomioita ensinnäkin edustaja kettunen oli varsin oikeassa tuossa integraatioasiassa todellakin on näin että kun joku kriisi eussa tulee niin sitä käytetään keppihevosena häikäilemättömästi integraation ja liittovaltioprojektin syventämiseen itse oletin että tätä eurooppaan joka tapauksessa tulossa ollutta talouskriisiä tai ei nyt ehkä voi sanoa että talouskriisiä mutta taantumaa jonkinlaista lamaa joka olisi tullut ilman koronaakin olisi käytetty integraation syventämiseen jo silloin puhuttiin viidensadan viiva seitsemänsadan miljardin paketeista italian talouden pelastamiseen ennen kuin mistään koronasta edes puhuttiin

sanotte että keskustapuolue ei hyväksy minkäänlaisia euroopan veroja tai jotain vastaavaa niin haluaisin kyllä tietää millä te ajattelitte rahoittaa viidensadan miljardin tukipaketin ilman että keneltäkään peritään minkäänlaista veroa tuleeko se sinne kenties vapaaehtoisina lahjoituksina vai mikä se mekanismi tulee olemaan koska ei tuollaisia rahasummia millään muoviveroilla saada kerättyä se vaatii joko massiivisia jäsenmaksun korotuksia jotka vaativat

se eräs mielipide sekin ylipäänsä kun puhutaan oikeusvaltiosta se menee aina hokemiseen saakka että oikeusvaltio sitä oikeusvaltio tätä mutta miten käy oikeusvaltiolle silloin kun eussa on jonkinlainen kriisi päällä oikeusvaltio väistää saksassa perustuslakituomioistuin antoi kriittisiä kannanottoja tähän pienempään pakettiin oliko se nyt sure vai mikä nimeltään ja keskustelu on käytännössä ollut sellaista että perustuslakituomioistuin paha eu hyvä ollaan valmiita polkemaan saksalainen oikeusvaltio eun integraation syventämisen nimissä jos ollaan valmiita polkemaan saksalainen oikeusvaltio niin mitä kuvittelette että suomalaiselle oikeusvaltiolle tapahtuu jos ollaan valmiita polkemaan saksa tässä oikeudellinen pohja on hyvin kyseenalainen ja perustuslakivaliokunta on tässä asiassa paljon vartijana vuonna kaksituhattayksitoista paljon pienemmässä asiassa kreikan tukipaketeissa ja evmn perustamisessa perustuslakivaliokunnan arvovallan yli käveltiin siellä vaihdettiin jopa varajäseniä varsinaisten jäsenten tilalle jotta saatiin mieleisiä päätöksiä ulos pevistä elämme toivossa että tällä kertaa tällaisiin järjestelyihin ei mennä on aivan selvää että tällaiset miljardivastuut rajoittavat suomen budjettisuvereniteettia kukaan ei voi väittää etteikö näin olisi suomen budjetti on niin pieni että miljardit muuttavat oleellisella tavalla sen budjetin käyttövaraa ja mahdollisuuksia liikkua sen sisällä se on aivan selvää

puhemies täällä edustaja hoskonen puhui hienosti ja kyseli suomen vastuista ja takauksista itse asiassa ensimmäinen ensimmäistä tämän vuoden alussa siis niitä vastuita ja takauksia on ollut voimassa kuusikymmentätuhattakaksisataakolmekymmentäyhdeksän voimassa kuusikymmentätuhattakaksisataakolmekymmentäyhdeksän miljoonaa kaiken kaikkiaan maksimi on satakaksikymmentäkaksituhattaviisisataa miljoonaa ja nyt meille tulee uusia takauksia kymmenentuhattakahdeksansataa miljoonaa ja ne ovat sitten näitä kotimaisia osaltaan vientiluottoja ja vastaavia ja sitten myöskin näitä yhtiötakauksia mitä me myönnämme nyt sitten on vielä

laajuinen työttömyysvakuutuskassa sieltä tuli neljäsataakolmekymmentäkaksi miljoonaa ja eipn kautta tuli kolmesataaseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa se kuului tähän kymmeneentuhanteenkahdeksaansataan miljoonaan eipn osalta täytyy huomata se että suomihan on maksanut investointipankille pääomastaan vain kolmesataakolmekymmentä miljoonaa ja vaadittaessa sinne on maksettava kolmetuhattakolmesataaseitsemänkymmentä miljoonaa lisää jos eip näin vaatii eli siis jos nämä uudet takausohjelmat tuottavat tappiota niin voi olla että sieltä tulee uusi maksulappu myös sitten kun katsotaan mitä tulee näistä eun monivuotisista kehyksistä niin sieltä tulee vastuita yhteensä tuhatviisisataakuusikymmentä miljoonaa lisäksi on muita kansainvälisiä

miljoonaa sitten nämä tästä taudista johtuvat uudet vastuut vielä tuhatkolmesataaneljäkymmentäyhdeksän miljoonaa eli tämä liittyisi siihen työttömyysvakuutuskassaan mikä menee monivuotisen kehyksen kautta kolme neljäsosaa siitä ja yhden neljäsosan siitä me annoimme takauksina se oli neljäsataakolmekymmentäkaksi miljoonaa sen minä sanoinkin jo eli näistä kolmesta tuli yhteensä kolmetuhattasatakahdeksankymmentäkaksi miljoonaa nyt sitten mennään vielä näihin muihin kansainvälisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin niitä on kaksikymmentätuhattakahdeksansataakuusikymmentäviisi miljoonaa ja mitä tähän sitten kuuluu siellä on näitä kansainvälisiä kehittämispankkeja vaikka aasian kehityspankki ja vastaavaa hyvin pitkä lista asdb

näin poispäin miga ja nib nefco seb näille on siis maksettava vaadittaessa

jos he siis vaativat yhteensä tämmöinen summa kuin kaksikymmentätuhattakahdeksansataakuusikymmentäviisi miljoonaa tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon että ekpn kautta syntyy myöskin vastuita kaiken aikaa eli sieltä syntyvistä vastuista suomen osuus on miljoonaa ja ekp tällä hetkellä ostaa kaiken italian liikkeelle laskeman uuden velan onhan näitä tässä kun nämä kaikki laskee yhteen niin huomattava summa

puhemies edustaja vähämäki sisällön tuosta selvityksestä jota perustuslakivaliokunta on nyt jatkossa edellyttänyt kaikissa tämäntyyppisissä instrumenteissa että ajantasaisesti kerrotaan eduskunnalle suomen vastuiden velkojen takauksien ja takuiden kokonaismäärä ja se miten ne näissä eri sekä kansallisissa että kansainvälisissä vastuutilanteissa yhteen on tärkeätä että sitä noudatetaan tulevaisuuteen päin varsinaisesti pyysin puheenvuoroa tähän yhteisvastuu terminologiaan elikkä vähän täydentäisin edustaja kiljusen katsausta minusta ei pidä puhua yhteisvastuusta silloin jos on kyse rajatusta takauksesta pääluvun mukaan tai vastaavasti rajatusta takauksesta joka esimerkiksi näissä nyt jo tehdyissä uusissa kriisivälineissä on onnistunut että se mahdollinen toissijainen takausvastuu on rajattu maan pääomaosuuksiin

samoin jäsenmaksuosuuteen rajautuva toissijainen vastuu ei ole yhteisvastuuta yleisen kielenkäytön mukaisesti ja tästähän olisi kysymys tässä tässä tilanteessa jos jos eu omiin nimiinsä ottaisi markkinoilta lainaa sen viisisataa miljardia euroa tai mieluummin ehkä sen seitsemänsataaviisikymmentä miljardia euroa ja sitten sen lainan saaja taas olisi vastuussa sen maksamisesta ja tämä jäsenvaltioiden maksuosuuteen pohjautuva suorittamatta jättämisen varalta oleva vastuu olisi toissijainen ja ja tarkoin rajattu jäsenmaksuosuuteen avustuksissa sen sijaan olisi enemmän tätä siinä ehkä on oikein puhua tulonsiirtounionista silloinhan siirrettäisiin jäsenmaksuvaroja suorana avustus ja lahjaluontoisena maksuna toisille jäsenmaille ja siinä tulee kaikista selvimmin kyseenalaiseksi tämä onko se ihan perussopimuksen mukaista mutta sitten nämä pahemmat yhteisvastuun muodot joihin ei pidä mennä ovat eurobondit joissa ei ole tällaista rajattua vastuuta vaan omavelkaisen takauksen tyyppistä vastuuta vastaaviahan on tarjottu myös näihin eun lainainstrumentteihin että siellä olisi jäsenvaltioilla tämmöinen niin sanottu solidaarinen takaus elikkä omavelkainen takaus että silloin kun muut takaajat jättävät osuutensa hoitamatta perintään siltä jolla rahaa on tämän kaltaiset on jatkossakin syytä rajata tarkasti ja tässähän on meillä ollut suurena apuna se linja jota perustuslakivaliokunta on vahdannut suomen vastuiden tarkkarajaisuudesta

arvoisa herra puhemies täällä on tänään kuultu hyviä puheenvuoroja eun elpymisrahastoon annettavista lainoista sekä suorista tuista ja niihin liittyvistä ongelmista hallituksen ministerit kuitenkin kiertelivät kysymyksiä siitä millaisia rahasummia hallitus on valmis myöntämään tähän apupakettiin jolla lähinnä tuetaan huonosti talouttaan hoitaneita maita näissä maissa on muun muassa alhaisempia verokantoja kuin suomella mutta silti ne eivät ole valmiita korottamaan verojaan tai käyttämään vaikkapa kultavarantojaan talouksiensa paikkaamiseen vastikkeeton tuki ei edelleenkään kannusta näitä kriisimaita hoitamaan talouksiaan kuntoon samaan aikaan monet suomen kunnista tekevät huomattavan alijäämäisiä tuloksia joutuvat sopeuttamaan talouksiaan jopa palveluitaan leikkaamalla terveydenhuollossa on myös suuri tarve tuelle kun kriisin aikana kasvaneita kiireettömän hoidon jonoja aletaan purkamaan monesta sairaanhoitopiiristä onkin kuulunut viestiä alkavista yt neuvotteluista on suorastaan irvokas kiitos etulinjassa kriisiä hoitaneille henkilöille mittasuhdetta tälle tukipaketille antaa vertaaminen hoitajamitoituksen kahdensadanviidenkymmenen miljoonan eli nolla pilkku kahdenkymmenenviiden miljardin euron hintalappuun arvoisa puhemies loppujen lopuksi on kyse siitä mihin haluamme rahamme käyttää laitammeko ensisijaisesti omat asiamme kuntoon vai lapioimmeko rahamme pohjattomaan eun kaivoon ja annamme vielä päätäntävallan kaupan päälle kiitos

arvoisa puhemies haluan siteerata suomen pankin johtajan olli rehnin blogia jonka hän julkaisi sen jälkeen kun komission esitys täksi elpymispaketiksi julkistettu olli rehn kirjoittaa näin suomalaisessa keskustelussa näyttävät korostuvan riskeihin ja vastuihin liittyvät seikat tärkeitä kysymyksiä vähemmälle huomiolle on jäänyt mitä rahastolla tavoitellaan eikö päätöksenteon pohjaksi tarvittaisi puolinaisarvion sijaan kokonaisarvio tarkoitan tarkoitan sitä että arvioidaan paitsi suomen mahdolliset vastuut myös ne merkittävät myönteiset vaikutukset joita elvytysrahastolla olisi euroopan ja suomen talouden elpymisen ja siten työllisyyden kannalta tämä on alkanut muistuttaa keskustelua kymmenen vuotta sitten eurokriisin aikana paljon oli parran pärinää tulevista takauksista ja tappioista vähemmän huolta taantuman vaikutuksista suomalaisiin työpaikkoihin finanssikriisin myötähän suomesta hävisi lähes satatuhatta työpaikkaa tiedossani ei ole että tasavallalle olisi koitunut taloudellisia tappioita tai suomen valtiontalous olisi kärsinyt euroalueen vakauttamiseksi tehdyistä päätöksistä toisaalta tiedossamme on tämä euroopan vakausmekanismin perustamisella ja euroopan keskuspankin elvyttävällä rahapolitiikalla edesautettiin sitä että eurokriisi selätettiin ja talous käännettiin kasvuun ja euroopassa on luotu kaksitoista miljoonaa uutta työpaikkaa keväästä kaksituhattakolmetoista lähtien että sellainen kokonaisarvio nyt on kuitenkin uusi kriisi päällä jonka myötä talous ja työllisyys kärsivät jälleen rajusti kansalliset toimet ovat tähän asti keskittyneet pitkälti koronarajoitusten vuoksi ahdinkoon joutuneiden kotitalouksien ja yritysten tukemiseen euroopan keskuspankin ylläpitänyt rahoitusvakautta ja turvannut rahoitusoloja keskiviikkona esitelty elpymisrahasto antaisi euroopalle vankemman tukijalan kamppailussa koronapandemian aiheuttamaa taantumaa vastaan rahastolla on tarkoitus avittaa sitä että myös pahiten koronaviruksesta kärsineet alueet pääsevät takaisin kasvun tielle

tätä blogia rehn toteaa näin suomi on riippuvainen koko euroopan talouden elpymisestä ja ja kasvusta vaikka kriisiin on reagoitu suomessa jämäkästi alkaa pitävä suhdannekäänne vasta kun koronavirus on saatu hallintaan ja talous kääntyy kasvuun muuallakin euroopassa ja maailmassa suomen vientivetoinen talous ei voi kunnolla elpyä jos suuri osa kotimarkkinoitamme euroopassa vajoaa syvään ja pitkään lamaan arvoisa puhemies toivoisin että me täällä eduskunnassa kaikki ymmärtäisimme sen että suomi on osa eurooppaa ja euroopan taloutta

arvoisa puhemies suomi on perinteisesti ollut eu pöydissä tarkan talouspolitiikan vaalija hallituspohjasta riippumatta olemme mallimaana olleet vaatimassa muun muassa kreikalta italialta ja espanjalta sitoutumista budjettikuriin ja uudistuksiin hieraisin silmiäni toissaviikolla kun kävi ilmi että eun mallimaat ruotsi hollanti itävalta ja tanska ilmaisivat tiukat ehtonsa satojen miljardien eurojen avokätiselle yhteisrahastolle miksei suomi ollut tässä kannanotossa mukana näyttää ikävästi siltä että ajelehdimme keskustelussa ajopuuna kun muut maat liittoutuvat ja päättävät siten asioista meidän puolestamme pieni eu maa ei voi jäädä suurissa keskusteluissa yksin suomen voi olla perusteltua olla mukana eun koronarahastossa mutta ei millä tahansa ehdoilla koronatuen on oltava läpinäkyvää ja se tulee myöntää lainamuotoisena ja sitoa tiukasti talouden uudistustoimenpiteisiin jäsenmaiden velkaa ei tule siirtää eun yhteisvelaksi arvoisa puhemies eu komissio on arvostellut voimakkaasti rinteen marinin vasemmistohallituksen löperöä taloudenpitoa ja julkisten menojen kasvattamista yli eun vakaus ja kasvusopimuksen sallimien rajojen suomen julkisen talouden näkymien perusteella vaikuttaa pahasti siltä että olemme rakenteellisen alijäämän vuoksi itse valumassa parhaasta kolmen an luokituksesta luokituksesta lähemmäs löperön taloudenpidon eteläeurooppalaista viiteryhmää kuinka uskottavaa on vaatia muilta talouskuria ja uudistuksia jos oma pesämme ei ole kunnossa lukuisten ennustelaitosten mukaan suomen julkisen talouden alijäämä ja velkaantuminen eivät ole missään skenaariossa taittumassa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä tämä koronasokki uhkaa jäädä pysyväksi vuosikymmenten via dolorosaksi arvoisa puhemies on ironista että edellisen finanssikriisin aikaan suomessa puoliavoimestikin naureskeltiin etelä euroopan maille kun nämä eivät saaneet laitettua talouksiaan kuntoon sittemmin oma ilmeemme on vakavoitunut koska olemme ajautumassa itse tähän holtittomien joukkoon me tarvitsemme suunnanmuutoksen ja evan kyselyn mukaan viisikymmentäyhdeksän prosenttia suomalaisista ilmaisee olevansa valmiita tinkimään omista eduistaan ja elintasostaan tilanteen yli pääsemiseksi kansan syvät rivit siis tukevat taloustalkoita suomi tarvitsee työntekoon kannustavan sosiaaliturvauudistuksen kattavan työllisyyspaketin laajat työmarkkinareformit infraelvytyspaketin sekä julkisen talouden tasapainottamisohjelman nämä tarvittavat tarvittavat toimenpiteet ovat kyllä tiedossa mutta

rahasummia mitä siellä nyt ollaan viemässä ja pöytään asettamassa ja suomi joutuu maksamaan myös suuren määrän yhteishyvää

tietystikään hyväksyttäisi muutama asia askarruttaa oikein toden teolla käsittääkseni eun perussopimuksessa on tämä bail out termi eli jokainen maa hoitakoon itse oman taloutensa ja mielestäni myös tasavallan presidentti nosti tämän bail out termin esille ja eihän tämän perusteella olisi edes lainmukaista alkaa nyt ristiin rastiin makseskella eri maiden velkoja täällä ja ja antaa näitä apupaketteja eikö se ole ihan eun perustuslain vastaista ja jopa suomen oman mikä sitten on se riittävä yhteisvastuutuki jolla jokainen kriisissä oleva maa nyt selviäisi veikkaanpa että

mennessä nyt pähkäillään ja mietitään ei olisi riittävä tilanne esimerkiksi italiassa oli jo ennen koronaa todella hälyttävä elikkä rahantarve tulee olemaan massiivinen ja vielä paljon suurempi kuin tällä hetkellä on esitetty mäkelä vähämäki ja huru meiltä perussuomalaisista esittivät ne pointit miksi me perussuomalaiset olemme erittäin kriittisiä tämän elvytysrahaston perustamista ja varsinkin annettaisiin ilman mitään mitään velvoitetta maksaa takaisin suorat tuet meillä ei ole siihen varaa meillä on oma maa nyt siinä tilassa että me joudumme ottamaan valtavat velkamäärät ja tekemään velkaa jotta omatkin palvelut pelaisivat täällä edes jotenkin tulevaisuudessa tähän kun lisätään vielä tämä mahdollinen valtava kriisiapu etelän maille niin suomihan olisi ihan täysin bankrotissa sen jälkeen nyt on eväitä sitten hallituksella viedä asioita eteenpäin perussuomalaiset eivät hyväksy missään tapauksessa tällaista pakettia ja ja täällä on tullut kriittisiä puheenvuoroja myös aika edustajan suusta

arvoisa puhemies vielä muutamia huomioita kun täällä puhuttiin tuossa äsken talouskurista ja siitä että suomi on perinteisesti vaatinut muiltakin mailta sitä talouskuria niin tähän liittyen kysyin kyselytunnilla miten hallitus näkee tähän esitykseen sisältyvät riskit moraalikadon suhteen tarkoitin juuri sitä onko sitä talouskuria loppujen lopuksi nyt sitten enää suomenkaan näkökulmasta mitään mieltä ylläpitää jos ajatellaan että tehdään valtavia yhteisiä velkoja eulle suomi itsessään velkaantuu parikymmentä miljardia tänä vuonna lisää ottaa kymmenien miljardien uudet takausvastuut euroopan kasvu ja vakaussopimus käytännössä vesitetään koronakriisin varjolla totaalisesti ja kukaan ei enää noudata sen sen sopimuksen kirjauksia niin niin ollaanko pian siinä tilanteessa että ei meidänkään kannata enää hoitaa talouttamme koska tullaan siihen että jos talous menee tarpeeksi huonosti niin joku sen tulee kuitenkin hoitamaan yhteisvastuullisessa velkajärjestelyssä nythän on niin että tämä kreikan velkajärjestely on siinä mielessä täysin eri asia tämä uusi lahjarahasopimus että eihän kreikalla ollut mukavaa niin sanotusti olla siinä velkajärjestelyssä siellä jouduttiin tekemään valtavia reformeja eläkeleikkauksia sosiaaliturvaleikkauksia se oli melkoinen matokuuri että kreikka pystyi pysymään eurossa sen paketin kautta mutta nythän jaetaan ilmaista rahaa

tämä riski olemassa toisena asiana mikä on ehkäpä koomistakin kokoomus koko ajan liikuttavalla tavalla jankuttaa tästä hansaliitosta ja siitä yhteistyöstä teemmekö me nyt hansaliiton kanssa yhteistyötä ettekö te nyt usko kun hallitus aivan selvästi sanoo että emme me tee minkään hansaliiton kanssa yhteistyötä suomella ei ole enää tällaisia liittolaissuhteita se on sanottu useiden ministerien suulla suomi tekee asiakohtaista yhteistyötä erilaisten maiden kanssa kuvittelee esimerkiksi pystyvänsä tekemään maatalousyhteistyötä ranskan kanssa joka minun käsitykseni mukaan on kohtuullisen paljon paremmissa maataloudellisissa olosuhteissa

puheenvuoro varmasti tähän keskusteluun tämä hansaliittokeskustelu ei siis liity keskiaikaiseen hansaliittoon ehkä illusorisesti on haluttu kuvata näitä maita sieltä ilmansuunnalta hallitushan on ihan selkeästi ilmaissut sen että me olemme hansaliiton maiden kanssa monissa asioissa samaa mieltä ja teemme yhteistyötä kun ne ovat vielä samantyyppisiä maita kuin suomi niin se kanssakäyminen on luontevaa mutta on lukuisa joukko asioita joissa suomi valitsee omista eduistaan liikkeelle lähdön edustaja mäkelä suomi siis pohtii omista näkökulmistaan näitä asioita ja me olemme silloin yhteistyössä niiden maiden kanssa jotka jos ranska on vahva maataloudessa niin suomikin haluaa saada siitä sen hyödyn niin että me olemme yhteistyössä koska meilläkin on maataloussektori poikkeuksellisen laaja ja vielä näillä suhteellisen haavoittuvilla ilmanaloilla

se on sitä kansallisen edun valvomista sen sijaan että blokkiudutaan johonkin kulmaan ja silloin se oman aseman arviointi jää toissijaiseksi sen blokin intresseihin nähden tämä on aivan oikeata linjaa

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on apulaisoikeusasiamies pasi pölösen sidonnaisuusselvitys työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö neljä lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys ja siitä tullut ympäristövaliokunnan mietintö ovat yksimielisiä juhlallisesta nimestä huolimatta kysymys on hyvin yksinkertaisesta ja helposta asiasta elikkä kysymys on toki pelloilta valuvien kuivatusvesien ja sulamisvesien saamisesta sellaiseen kuntoon että kipsikäsittelyllä tästä vesistöihin valuvasta vedestä saataisiin mahdollisimman paljon ravinteita jäämään peltoon koska tämä voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista tällaista menettelyä jossa viranomainen tässä tapauksessa ely keskus hankkisi tämän tuotteen ja hoitaisi levityksen niin

sitä varten piti tehdä tämä hallituksen esitys numero kuusikymmentä ympäristövaliokunta on käsitellyt asian oli mietinnössään yksimielinen ja totesi että tämä hanke on erittäin tarpeellinen ja ajankohtainen ottaen huomioon varsinkin ne kaikkein haavoittuneimmat merialueet jotka meillä on tuolla varsinais suomen puolella saaristomeren aluehan tunnetusti on ympäristöltään herkin kaikin puolin nyt kun kipsikäsittely tehdään siellä pellolla pois lukien sulfidipitoiset maat toki sielläkin siitä vähän hyötyä on mutta varsinaisesti sinne pitää kehitellä muita keinoja pystytään noin viisi vuotta sitomaan maaperässä maaperässä pellossa olevat typpi ja fosfori tiukasti sinne peltoon jolloin ravinteet pystyvät olemaan yhä pitemmän aikaa kasvien käytössä arvoisa puhemies tässä on suuri viisaus myös sen suhteen että vaikka puhutaan ilmastonmuutoksesta ja hiilen sidonnasta monesti vääriäkin tietoja niin suomessa on tämä nurmiviljely osattu jo pitkään varsinkin siellä maito suomessa elikkä keski suomi itäinen suomi ja sanotaan savo ehkä joku kiuruvesi pielavesi se seutu taitaa olla suomen suurinta maitoseutua tehdään järkevää viljelyä ja nurmiviljely on valtamuoto viljelyssä tämä eteläinen ja läntinen suomi ovat enempi vilja aittaa niin näillä keinoin pystytään tällaisilla yksinkertaisilla menetelmillä sitomaan sitomaan maaperän ravinteet sinne peltoon pitkäksi aikaa ja näin ollen ne tulevat kasvien hyödyksi eivätkä valu vesistöön tämä on vain yksi keino sitten ympäristövaliokunta asiantuntijoita kuullessaan kävi läpi muun muassa tätä rakennekalkitusta joka on myös tehokas keino

arvoisa herra puhemies haluan kiittää sekä ympäristövaliokunnan taitavaksi tunnettua puheenjohtajaa edustaja hoskosta että koko ympäristövaliokuntaa tämän asian ripeästä käsittelystä todella tämä kipsikäsittely on todettu hyväksi tavaksi vähentää ravinnepäästöjä vesistöihin ja vaikka suomessa nyt poikkeusoloja edelleen eletään ja myös eduskunta toimii poikkeusolojen vaatimalla tavalla niin on mielestäni ollut erittäin hyödyllistä sekä maatalouden kannalta ylipäätään mutta myöskin erityisesti sitten tämän vesistöjen tilan edelleen kohentamiseksi että tällaisenakin aikana on saatu nopeasti tämä lakiesitys käsiteltyä ja tähänhän liittyy itse asiassa rahoitus myöskin yhdestä tänä vuonna käsitellystä lisätalousarviosta joten siinä mielessä on erittäin perusteltua että eduskunta nyt tämän lain hyväksyy mietinnön mukaisena ja saadaan nämä toimenpiteet sitten jo tällä satokaudella käyntiin maa ja metsätalousvaliokunta myös omassa lausunnossaan puolsi sitä että näin edetään

keskustelussa oleva niin sanottu kipsilaki toteuttaa osittain pääministeri sanna marinin hallitusohjelmaa vesiensuojelun tehostamisohjelman täytäntöönpanoa ajatellen ympäristövaliokunnassa katsoimme että vesien ja merenhoidon tilatavoitteiden saavuttaminen asetetussa aikataulussa on tietyillä alueilla todella erittäin haastavaa jo nyt ja ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpeneminen sekä tulvien ja kuivien kausien lisääntyminen voivat vaikeuttaa vaikeuttaa pitkään jatkuneesta korkeasta ravinnekuormituksesta toipumista entisestään maatalouden ravinnekuormituksen ja peltojen vesistövaikutusten vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä erityisesti itämeren alueella tulee hyödyntää kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia kokemuksien jakamiseksi ravinnekuormituksen vähentämiseen soveltuvista uusista menetelmistä

sanoi meillä on myös näitä happamia sulfaattimaita ja kipsikäsittelyä pystytään käyttämään myös siellä mutta tulokset voivat jäädä heikommiksi kuin muilla alueilla suomessa on kehitetty kipsikäsittelyn lisäksi myös muita erityyppisille alueille soveltuvia menetelmiä ravinnekuormituksen vähentämiseksi on siis syytä selvittää tuen ulottamista kattamaan myös muita ravinteita sitovia menetelmiä kuten rakennekalkin ja kuitujen hyödyntämistä esimerkiksi happamilla sulfaattimailla

arvoisa puhemies peltojen kipsikäsittely tarjoaa itämeren suojeluun nopean ja ja tehokkaan ratkaisun kipsillä pystytään sitomaan tehokkaasti peltojen fosforia tutkimuksen mukaan jopa viideksi vuodeksi niin että se ei pääse huuhtoutumaan vesistöihin tämä ehdotus ja samanaikaisesti uusi tukijärjestelmä joka mahdollistaisi mahdollistaisi tuen myöntämisen tavaroiden ja palvelujen muodossa on hyvin tervetullut muutos mahdollistaa esimerkiksi sen että tuki olisi kipsiä ja sisältäisi kipsin toimituksen varastoinnin ja levityksen levityksen maatalousmaalle tämä uudenlainen tukimuoto on hallinnollisesti kevyempi tuensaajalle kun saajan ei tarvitse huolehtia palveluiden palveluiden ja tuotteiden hankinnasta eikä tuensaajan varoja sidota toimenpiteiden toteuttamiseen missään vaiheessa tämä on hyvä asia varsinkin kun tiedetään maatalouden

on hyvin kannatettavaa että rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden joutumista pelloilta vesistöihin vähennetään tukemalla näiden viljelijöiden toimia lakimuutos on siis kaikin puolin hyvä asia

arvoisa puhemies haluan tähän loppuun kiittää valiokunnan puheenjohtajaa edustaja hoskosta ja myös valiokuntaa ansiokkaasta mietinnöstä sekä kiittää hallitusta ansiokkaasta esityksestä ja siitä että vastuullista ja realistista luonnon ja vesistönsuojelua harjoitetaan kiitoksia